lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas
asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan puolustusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto

sitten ryhmäpuheenvuorokierrokseen ja sen aloittaa keskustan edustaja vanhanen olkaa hyvä

arvoisa puhemies ulkopolitiikan tehtävähän on viime kädessä toteuttaa sitä että meillä on mahdollisuus elää tehdä töitä kasvattaa lapsia rauhassa ja pelkäämättä keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat sitä joka on tarkkaan ulkopolitiikassa harkittava kansakuntana onnistunut ulkopolitiikka tarkoittaa sitä että me voimme osallistua vapaasti ja täysimittaisesti kansainväliseen sekä taloudelliseen että kulttuuriseen vaihdantaan vaikuttaa lähiympäristöön euroopan ja koko maailman kehitykseen osataksemme valita oikeat keinot ulkopolitiikassa sen taustaksi tarvitaan yhteinen analyysi josta johdetaan oikeat keinot nämä selonteot ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi ajoittain neljän vuoden välein hakea sitä yhteistä analyysia ja johtopäätöksiä ja tämä on työ joka vaatii parlamentaarista yhteistyötä on itseisarvo se että me kykenemme työhön yli hallitus oppositio rajan ja tästä periaatteesta on hyvä pitää tälläkin kertaa kiinni itse asiassa tämän hetken suomen toiminta ja asema nojaa pitkälti siihen minkälaisen luottamuspääoman olemme edellisten vuosien ja vuosikymmenten ulkopoliittisella toiminnalla saaneet ja vastaavasti mitä tänään linjaamme ja teemme luottamuspääomana nauttivat tulevat päättäjät arvoisa puhemies viimeisten vuosien aikanahan turvallisuuspoliittinen ympäristömme on kiistatta muuttunut ja se näkyy myös tässä selonteossa erityisesti kun lukee sitä rinnan vuoden kaksitoista selonteon kanssa joka laadittiin huomattavasti seesteisemmässä kansainvälisessä toimintaympäristössä kriisit ovat tulleet lähemmäksi suomea ja osaksi eurooppaa ukrainan ja krimin tapahtumat ovat tuoreessa muistissamme ja konflikti jatkuu yhä venäjä pyrkii palauttamaan suurvalta asemaansa voimapolitiikan keinoin ja naton ja yhdysvaltojen läsnäolo on lisääntynyt lähialueillamme itämeri pohjola ja baltia ovat itsessään suurvaltapolitiikan keskiössä pohjoinen ei ole vain jonkun muun konfliktin mahdollinen heijastusalue vaan tärkeää nähdä että jännityksen peruselementit ovat myös tällä alueella ei ole kenenkään etu että itämerestä tulisi tai tulee kilpavarustelun ja voimannäytön kenttä negatiivisten toimien ja vastatoimien kierre tulisi katkaista neuvotteluteitse keskusta on aina painottanut viisaan ja yhdessä sovitun ulkopolitiikan merkitystä jonka rinnalla tarvitaan uskottava puolustus yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan koulutettuun reserviin perustuva kansallisen puolustuksen malli on toiminut suomessa hyvin

yhteistyön edistämistä mutta että vältämme joutumasta konfliktiin pitää tarkastella rinnan niiden velvoitteiden kanssa joita meillä on kansainvälisen yhteisön ykn jäseninä ja myös suhteessa eurooppalaiseen solidaarisuuteen viitaten oikeastaan myös eilisiin kultaranta keskusteluihin arvelen että tässäkin selontekokäsittelyssä eduskunnassa on jälleen syytä käydä lävitse se mitä eun sisäinen solidaarisuus ja velvoitteet merkitsevät erityisesti tapauksissa jos johonkin eu maahan toiseen eu maahan hyökätään me emme sellaisessa tilanteessa ole sivussa tavat ja muodot osallistua siihen kriisiin ratkaistaan tapauskohtaisesti

suomi toimii yhdessä muiden eu maiden kanssa tavoitteenaan ukrainan kriisin ratkaisu minskin sopimuksen mukaisesti jolloin myös pakotteita voitaisiin purkaa mutta järjestys on tämä arvoisa puhemies suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan linjaa on määrittänyt sotilasliittoon kuulumattomuus yhdessä ruotsin kanssa olemme toimineet samankaltaisilla politiikkavalinnoillamme keskeisenä tekijänä ja itämeren vakaudelle linja on palvellut turvallisuuttamme hyvin ja keskustan eduskuntaryhmä yhtyy hallituksen tavoitteeseen että suomi on jatkossakin sotilasliittoon kuulumaton maa pidämme myös perusteltuna hallituksen linjaa pitää yllä sotilaallisen liittoutumisen mahdollisuutta tämä siksi että jos vakaus meistä riippumattomista syistä järkkyy meillä on oltava oikeus tähän ja mahdollisuus uudelleenharkintaan ja tämä on myös kansainvälinen viesti myös venäjän suuntaan mikäli tähän harkintaan päädytään pidämme luonnollisena sitä että asiasta järjestettäisiin neuvoa antava kansanäänestys arvoisa puhemies pienen maan turvallisuus perustuu lopulta myös asioihin joihin pystymme itse vaikuttamaan keskusta korostaa erityisesti neljää pilaria yhteinen viisas ulkopolitiikka jota tukee uskottava puolustus mutta näiden pilarien rinnalla myös meidän vahvuuttamme korostaa se että maa kykenee olemaan sisäisesti eheä vahva oikeusvaltio jossa demokratia on juurtunut ja tämän rinnalla meillä on itsellinen talous joka estää sen että meitä ulkoapäin horjutetaan mikäli nämä neljä pilaria ovat kunnossa pienikin maa voi olla vahva kansainvälinen toimija

arvoisa rouva puhemies suomi on uudenlaisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa

viisas gandalf vastaa siihen osuvasti niin toivovat kaikki joiden elinaikana tällaiset asiat tapahtuvat mutta se ei ole heidän päätettävissään voimme päättää vain siitä mitä teemme sillä ajalla joka meille annetaan selonteko antaa vankan pohjan suomen kansalle ja sen valitsemille edustajille päättää mitä teemme tänä aikana joka meille on annettu

on tärkeää että puhumme ulkopoliittisista kysymyksistä mahdollisimman avoimesti mahdollisen ison britannian eu eron eli brexitin takia selonteon valmistumista ei ollut syytä viivästyttää emme pysty tässä vaiheessa ennakoimaan brexitin kaikkia vaikutuksia brexit vaatisi oman erillisen selvityksensä ja analyysin suomen toimintalinjasta arvoisa rouva puhemies venäjän toimet krimillä ja itä ukrainassa ovat vaikuttaneet merkittävästi euroopan turvallisuustilanteeseen muitakin uhkia on entistä vaikeampi ennakoida näistä mainittakoon terrorismi siirtolaiskriisi kyberhyökkäykset ei valtiolliset toimijat kuten isil ja arktisen alueen ilmaston suomella on turvallisuuteen kokonaisvaltainen lähestymistapa jossa otetaan huomioon eri hallinnonalojen turvallisuuteen liittyvät toimet venäjän harjoittama hybridivaikuttaminen kohdistuu suurimmilta osin baltian maihin mutta myös suomi on saanut siitä osansa sodan uhka on hybridivaikuttamisen välineistä järein mutta esimerkiksi erilaisilla valemedioilla on merkittävä rooli kun halutaan järkyttää kansallista yhtenäisyyttä perussuomalaisilla on valemedioille selvä viesti jonka abraham lincoln aikanaan kiteytti kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa joitakin ihmisiä huijata kaiken aikaa mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että venäjän kanssa on pidettävä rakentava keskusteluyhteys pakotteet ovat sidotut minskin sopimuksessa saavutettaviin edistysaskeliin joissa eteneminen helpottaisi venäjän kanssa käytävän keskustelun edellytyksiä perussuomalaiset katsoo että eristetty venäjä ei ole kenenkään etujen on myös syvennettävä ja monipuolistettava venäjä

selonteossa suomi vahvistaa asemaansa osana läntistä yhteisöä suhde ruotsiin ja yhdysvaltoihin korostuu perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää suomen edun mukaisena että ruotsin kanssa tehtävää puolustusyhteistyötä syvennetään samalla on kuitenkin muistettava että yhdysvallat on edelleen ruotsin tärkein puolustuspoliittinen kumppani ruotsi allekirjoitti vajaat kaksi viikkoa sitten aiesopimuksen puolustusyhteistyöstä yhdysvaltojen kanssa tämä korostaa suomen osalta sitä että meidän on oltava puolustuspolitiikassa aktiivisia usealla eri rintamalla eun vahvistaminen

on kirjattu selontekoon yhdeksi tavoitteistamme suomen on tarvittaessa pystyttävä antamaan ja vastaanottamaan kansainvälistä sotilaallista apua emme voisi enää jäädä lähialueillamme tapahtuvien mahdollisten konfliktien ulkopuolelle arvoisa rouva puhemies suomen sodanajan vahvuus tekee puolustusvoimistamme pohjoismaiden suurimman armeijan suomella on myös eurooppalaisittain tätä nykyä harvinainen oma rajavartiolaitoksensa vahva kansallinen puolustusratkaisu yhdistettynä syvenevään kansainväliseen puolustusyhteistyöhön turvallisuutemme perusta hallitus teetti perussuomalaistenkin toiveiden mukaisen riippumattoman nato selvityksen jossa erittäin ansiokkaasti käydään läpi suomen mahdollisen nato jäsenyyden hyviä ja huonoja puolia nyt käsiteltävässä selonteossa linjataan että suomen on ylläpidettävä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä
kumppanuutta naton kanssa kehitetään suomen tiivis nato yhteistyö hyödyttää sekä suomea että yhdysvaltoja jolle suomen ja ruotsin strateginen sijainti on merkityksellinen turvallisuuspoliittisen yhteistyön tulee olla laaja alaista ennakoivaa ja läntisten kumppaneidemme kanssa tapahtuvalle yhteistyölle perustuvaa arvoisa rouva puhemies suomen vahvuus on maailmalla toimittaessa aina ollut yhtenäinen ulko ja presidentti kyösti kallion sanoin toivon sydämestäni että se yhteistunto joka koettelemuksissamme on meitä pystyssä pitänyt yhä lujittuisi sillä siitä riippuu kansamme menestys ja tulevaisuus hyvät edustajat me näemme että turvallisuusympäristömme on perustavalla tavalla muuttunut me ymmärrämme että jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa ei se valtakunta voi pysyä pystyssä me tiedämme että vastuu on meidän meillä on kyky halu ja mahdollisuudet vaikuttaa kansakuntana omaan kohtaloomme suomalaiset yhdessä ja yhtenäisinä

arvoisa

kollegat pienellä maalla ei ole ulko ja turvallisuuspolitiikassaan varaa tehdä suuria virheitä selonteko asettaakin suomelle luotettavat ja käyttökelpoiset merimerkit on aina koetettava nähdä syvät pohjavirrat aina hahmotettava olennaiset kehityslinjat ilman historian tajua tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja ennen kaikkea on tunnustettava ne kuuluisat tosiasiat meillä pitää olla rohkeutta myös vetää johtopäätökset kun on niiden aika kylmän sodan jälkeen tuudittauduimme maailmanmenoon jota leimasi toiveikkuus ja yhteistyöhakuisuus brandenburgin portilta avautui näkymä koko mantereemme vakaasta ja vauraasta kehityksestä joka perustuu yhdessä laadittujen pelisääntöjen noudattamiseen ei kaikkein vähiten helsingissä jo aiemmin seitsemänkymmentä luvun puolivälissä sovittuihin eurooppalaisiin pöytätapoihin taas kerran joudumme hahmottamaan maailmaa uusin silmin
turvattomuus vastakkainasettelu ja voimapolitiikka leimaavat todellisuutta geopolitiikka on tullut takaisin lähialueittemme vakaus on suomen turvallisuuteen ratkaisevasti vaikuttava tekijä mutta näin se on aina ollut erillissotaa suomea vastaan on vaikea kuvitella näemme miten venäjä pyrkii palauttamaan entisen suurvalta asemansa venäjän toimet ensin georgiassa myöhemmin ukrainassa sekä krimin laiton haltuunotto ovat esimerkkejä voimapolitiikasta ja vakavia rikkomuksia kansainvälistä oikeutta ja yhteisiä sitoumuksia vastaan muuttuneessa toimintaympäristössä jäsenmaiden vaateista johtuen on nato palannut juurilleen korostamaan jäsenmaittensa puolustusta kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan sijasta todistamme nyt kehitysvaihetta jossa itämeren strateginen merkitys sekä natolle että venäjälle on korostunut tällä on tietenkin suora vaikutuksensa suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan näissä oloissa kokonaisturvallisuuden käsite vaatii ottamaan huomioon myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteyden on myös kiire saada suomi viritettyä kansainväliseen toimintakuntoon koskien lainsäädäntöämme selonteko puhuu asioista rehellisesti se on hyvä tilannearvio suomen turvallisuustilanteen vaikeutuessa ja uhkien arvaamattomuuden kasvaessa vaaditaan viisautta ja päättäväisyyttä mutta myös yhteistä kansallista näkemystä kun sotilaallisen voiman käyttöä tai sillä uhkaamista maatamme vastaan ei voida sulkea nyt pois on tilanne luonnollisesti myös vakava perusasia on aina ja kaikissa olosuhteissa pitää oma pesä kunnossa yhtä lailla selvää on myös se että me teemme sen aina itse mutta emme enää koskaan vain yksin siksi suomen on jatkossakin tärkeää osallistua aktiivisesti sotilaallisiin yhteistoimintaharjoituksiin näin varmistetaan yhteensopivuus avun antamis ja vastaanottamistilanteita silmällä pitäen yksi perusvalinnoistamme on tiivistää ulko turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötä ruotsin kanssa tässä on otettu merkittäviä askelia ja yhteistyömme tiivistyy yhä

sillä ei ole perusteltua suomen puolelta asettaa etukäteen minkäänlaista perälautaa kuten selonteossakin todetaan olemme tarkoin seuranneet viime päivien ulko ja turvallisuuspoliittista keskustelua erityisesti juuri päättyneitä kultaranta keskusteluja tiedämme nyt hyvin ruotsin nykyhallituksen kannat on silti hyvä pitää silmällä pitkällä tähtäimellä fundeeraten jopa valtiosopimustasoista järjestelyä kriisiajan varalle sillä tosipaikan tullessa ei enää neuvotella eikä diskuteerata euroopan unionin merkitys on suomelle korvaamaton eu on paitsi suomen arvoyhteisö myös suomen tärkein kansainvälinen foorumi jäsenyys oli suomelle merkittävä ulko ja turvallisuuspoliittinen valinta ja se lisäsi vaikutusmahdollisuuksiamme yhteyksissä eurooppa on kuitenkin poikkeuksellisen poikkeuksellisen suurten haasteitten edessä pakolaiskriisi talouskriisi ja päätöksenteon epämääräisyys ovat vahvistaneet populismia ääriliikkeitä ja kansallismielisyyttä tavalla joka uhkaa eurooppalaisen yhteisön peruspilareita sisäiset jännitteet eussa ovat kasvaneet suomenkin on tehtävä päämäärätietoisesti työtä euroopan unionin yhtenäisyyden ja toimintakyvyn eteen arvoisa puhemies eun yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon velvoitteen laaja ja kattava tulkinta on suomen etu on kuitenkin viisautta tunnustaa ettei eu ole puolustusliitto sen sijaan eun ja naton keskinäisen yhteistyön tiivistäminen on perusteltua esimerkiksi hybridiuhkien torjumiseksi ja yhteiskuntien häiriökestävyyden vahvistamiseksi puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä on useaan kertaan ilmaissut selkeän näkemyksensä suomen nato jäsenyyden turvallisuutta lisäävästä vaikutuksesta selonteossakin todetaan että suomelle on tärkeää naton avoimien ovien politiikan jatkuminen ja samalla jäseneksi hakeutumisen mahdollisuuden turvaaminen
tärkeää on myös tiivistää sotilasyhteistyötä yhdysvaltojen kanssa natosta riippumatta kun maisema turvallisuusympäristössämme vakavoituu on huojentavaa todeta myös monet positiiviset kehityskulut selonteko huomioi kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentän ja pariisin ilmastosopimuksen jotka ovat tärkeitä todisteita siitä että sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ei ole sittenkään kokonaan kuopattu kokoomus alleviivaa kestävää kehitystä kehitysyhteistyötä rauhanvälitystä ja kriisinhallintaa arvoisa puhemies yhteisten sääntöjen noudattaminen luo vakautta ja turvaa suomen tulee kaikin keinoin edistää tätä niin eun ykn ja etyjin piirissä kuin myös kahdenvälisesti venäjän kanssa vuoropuhelua ja yhteistyötä tarvitaan erityisesti vaikeina aikoina meidän on kuitenkin pakko varautua myös vakaviin haasteisiin siksi tulemme tarvitsemaan myös ajantasaisen puolustuspoliittisen selonteon

arvoisa puhemies itämeren alue ei ole mikään eristetty rauhan saareke eikä rauhan meri ukrainan kriisi ja krimin valtauksen synnyttämät vastakkaisuudet ja jännitteet heijastuvat myös meidän maailmankolkkaamme täälläkin on merkkejä varustautumiskierteestä ja kaikki maat katsovat olevansa pakotettuja kriisivalmiuksiensa lisäämiseen tämä näkyy lisääntyneenä varusteluna ja harjoitustoimintana sekä tilanteissa joita käytetään sotilaallisiin voimannäyttöihin tämä on huolestuttavaa vielä huolestuttavampaa on se sotainen retoriikka jota on alettu viljellä myös lähiympäristössämme samoin kuin suomalaisessa mediassa

vakauspolitiikkaa joka konfliktien ennaltaehkäisemiseen ja jännitteiden purkamiseen liennytykseen pyrkivän turvallisuuspolitiikan pitää ensi sijassa tähdätä vakavien konfliktien ja aseiden käyttöön johtavien tilanteiden välttämiseen selonteko jatkaa samaa varautumista ja varustautumista korostavaa linjaa kuin jo hallitusohjelma se on sinänsä tarpeen sillä pahoihin tilanteisiin varautumisen laiminlyönti olisi vastuutonta on kuitenkin erityisen tärkeätä ymmärtää että sotilaallisesti liittoutumattomana maana teemme sen vuoksi että kykenisimme pysymään sotilaallisten konfliktien ulkopuolella siten suomalaisministerinkin suusta kuultu ajatus että tulisimme väistämättä vedetyksi mukaan mihin tahansa lähialueella syntyvään sotilaalliseen konfliktiin on perusteeton ja voidaan pahimmillaan tulkita etukäteisilmoittautumiseksi konfliktin osapuoleksi uskottava puolustus sekä mahdollisuus kriisitilanteessa ottaa vastaan apua ovat tätä varten tarpeen yhtä lailla kuin se että pidämme huolen siitä ettei kenelläkään ole aihetta epäillä suomen kykyä ja halua estää alueensa käyttö minkäänlaisiin muille sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin näin torjumme parhaiten myös sen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen mahdollisuuden jota selonteossa ei ole katsottu kokonaan poissuljetuksi selonteossa on perustellusti käyty lävitse kansainvälisen puolustusyhteistyön merkitystä yhdymme täysimääräisesti siihen selonteon toteamukseen että suomen kahdenvälisessä yhteistyössä ruotsilla on erityisasema tätä sosialidemokraatit olemme osaltamme olleet rakentamassa ja edistämässä myös tänään ruotsin ja suomen sosialidemokraattisten puolueiden yhteisessä turvallisuuspoliittisessa seminaarissa jossa vieraanamme ovat muun muassa puolustusministeri peter hultqvist ja entinen ulkoministeri lena hjelm wallen

arvoisa puhemies on tärkeätä että arvioimme niin maailmanlaajuista kuin lähiympäristön turvallisuuspoliittista tilannetta avoimesti realistisesti kattavasti ja ilman ideologisia silmälaseja

sellaiselle hyväksyntää kansainvälisiin suhteisiin ja toimiin vaikuttavien monien historiallisten geopoliittisten ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden tuntemus ja ymmärrys on kuitenkin edellytys sille että voimapolitiikkaan johtavat kierteet saadaan katkaistua eikä niitä ruokita uusilla virhearvioinneilla

ennakoimattomuuteen viittaaminen sivuuttaa oleellisen pitkän linjan jatkuvuuden maan politiikassa eikä arvaamattomuus näin brexit äänestyksen ja yhdysvaltain presidentinvaalien alla ole mikään vain venäjää koskeva ominaisuus aiempia selontekoja suppeampi selonteko sivuuttaa nyt myös hyvin ylimalkaisella tarkastelulla kaikki kestämättömään globaaliin kehitykseen liittyvät kysymykset jotka heijastuvat jo nyt akuutteihin turvallisuusuhkiin ja luovat uusia tämä voidaan kiteyttää toteamukseen että ihmiskunnalla voi parhaassakin tapauksessa olla enää vain muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki ihmisten toiminnot maapallolla ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin pariisin ilmastosopimus on tärkeä askel mutta se on myös täysimääräisesti pantava toimeen selonteossa viitataan perustellusti yhteiskuntien polarisaatiokehitykseen kasvavana riskinä mutta linjauksia siitä miten tätä vastaan toimittaisiin ei esitetä arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikassa on arvokasta jos sitä koskevat keskeiset linjaukset voidaan tehdä mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä tätä silmällä on kiitettävä siitä että selonteon valmistelua varten asetettiin parlamentaarinen seurantaryhmä siinä tarkoituksessa että selonteon valmistelu tapahtuisi tiiviissä hallituksen ja ryhmän vuorovaikutuksessa tämä toteutui vain osittain seurantaryhmässä yksimielisesti muotoillut näkemykset ovat jo esittelevän ministerin haluaman kiireisen aikataulun vuoksi tulleet vain rajoitetusti huomioiduiksi luotammekin siihen että selonteon eduskuntakäsittelyssä voidaan samanlaisessa hyvässä yhteistyöhengessä kuin seurantaryhmässä laatia eduskunnan vastaus selontekoon niin että se korjaa ja täydentää niitä puutteita ja yksipuolisuuksia joita selontekoon nyt on vielä jäänyt kiitos

arvoisa rouva puhemies

selkeästi kirjattu myös selontekoon mutta se ei riitä politiikkaa mitataan teoissa ei sanoissa suomen rajut leikkaukset kehitysavusta ja pakolaispolitiikan kiristäminen viestittävät aivan toista tuorein virallisten tavoitteiden vastainen viesti lähetettiin viime viikon lopulla suomi ei ollut niiden maiden joukossa jotka vaativat euroopan neuvostolta kunnianhimoisempaa toimintaa seksuaalivähemmistön oikeuksien puolesta valitettavasti nykyhallituksen aikana suomi on useammankin kerran löytynyt samasta joukosta itä euroopan konservatiivisten maiden kanssa silloin kun eussa on linjattu ihmisoikeuksista vihreät ovat aina painottaneet sitä että globaalien kriisien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä globaaleja sääntöjä voimapolitiikan nostaessa päätään kansainvälisten sopimusten merkitys on pienelle maalle koko ajan tärkeämpää suomen tulee entistä vahvemmin ponnistella sen eteen että yhteiset järjestöt yksta etyjiin ja eusta pohjoismaiden neuvostoon kehittyvät nykyistä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi arvoisa puhemies olemme jo vuosikausien ajan liittäneet ulko ja turvallisuuspoliittisten uhkien luetteloon useita ei perinteisiä riskejä kuten ilmastonmuutos pakolaisuus terrorismi ja kyberuhat nyt nuo uhat ovat monin tavoin realisoituneet samanaikaisesti myös perinteiset turvallisuusuhat ovat palanneet venäjällä on palattu voimapoliittiseen ajatteluun nato on suunnannut painopistettään takaisin eurooppaan itämerellä tämä näkyy jännitteisyyden lisääntymisenä selonteossa linjattu eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön vahvistaminen saa vihreiden tuen pidämme tärkeänä että euroopan unioni syventää ulko ja turvallisuuspolitiikkaansa ja kehittää yhteisiä valmiuksia ja järjestelyjä puolustusyhteistyön tiivistämiseksi kävi ylihuomisessa britannian brexit äänestyksessä miten tahansa vihreät kannattaa myös suomen ja ruotsin entistä tiiviimpää yhteistyötä vihreät ei kannata jäsenyyttä se lisäisi itämeren alueen jännitteisyyttä suomen liittyminen natoon olisi merkittävä poliittinen suunnanmuutos tällainen perustavanlaatuinen päätös vaatisi laajan kansalaiskeskustelun ja kansanäänestyksen arvoisa rouva puhemies arktinen alue on kasvavan kansainvälisen mielenkiinnon kohde suomi on arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista silloin meillä on mahdollisuus vaikuttaa tavallista enemmän neuvoston toimintaan arktisten maa ja merialueiden suojelun ja ekologisen kestävyyden tulee olla suomen arktisen strategian kärkenä herkät ja haavoittuvimmat arktiset alueet on suojeltava täysin niiden öljy ja maakaasuvarat on jätettävä rauhaan arktisen alueen pelisäännöt kaipaavat selkiyttämistä alueesta ei saa tulla luonnonvarojen ryöstökohdetta kiistojen sopimiseksi on luotava rauhanomaiset kansainvälisen oikeuden mukaiset käytänteet selontekoon on kirjattu että alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen on keskeinen osa suomen arktista ja ihmisoikeuspolitiikkaa vihreät odottavatkin hallitukselta toimia saamelaisten oikeuksien edistämisessä ja ilo satakuusikymmentäyhdeksän sopimuksen ratifiointia arvoisa puhemies energiapolitiikka on osa turvallisuuspolitiikkaa eun energiaunionissa on asetettu tavoitteeksi vähentää unionin energiariippuvuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä suomen energiantuotanto on liian riippuvaista venäjästä mitä fennovoima toteutuessaan edelleen vahvistaisi tämä tuo haavoittuvuutta huoltovarmuuteemme ja mahdollistaa energian käyttämisen ulko ja turvallisuuspoliittisena aseena selonteossa on otettu tavoitteeksi nivoa suomen energiapolitiikka osaksi eun energiaunionia käytännössä tämä tarkoittaa energiariippuvuuden vähentämistä itänaapurista ja merkittävää lisäsatsausta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan arvoisa rouva puhemies suomi on perinteisesti nähnyt tärkeäksi panostaa rauhanvälitykseen ja kriisinhallintaan viisas ratkaisu on vahvistettu myös tässä selonteossa vihreille on tärkeää että sanat ja teot kohtaavat rauhanvälitykseen tarvitaan lisää resursseja muuten se ei nouse ulko ja turvallisuuspolitiikan painopisteeksi kriisinhallinnassa pitää vihdoin päästä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan vihreät pitää myös tärkeänä että suomi on sitoutunut edistämään ykn naiset rauha ja turvallisuus päätöslauselmaa naisten roolia tulee vahvistaa sekä rauhanrakennuksessa että yhteiskunnan jälleenrakennuksessa viime joulukuussa yk hyväksyi nuoret rauha ja turvallisuus päätöslauselman suomen tulee vahvasti sitoutua edistämiseen ja toimeenpanoon selonteon linjaus siitä ettei edustustojen määrää vähennetä on hyvä näin saamme tietoa maailmalta ilman välikäsiä yhtä lailla on tärkeää tukea suomalaisten pääsyä kansainvälisten järjestöjen virkoihin ja suomalaisten toimimista laajasti kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa arvoisa puhemies pakolaisia on tällä hetkellä maailmassa enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen vihreät tukevat selonteon linjausta siitä että kansainvälistä tukeamme suunnataan konfliktimaille ja niiden lähialueille jotka kantavat raskaimman taakan kodeistaan paenneiden tukemisessa tämä ei kuitenkaan riitä tarvitaan reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa taakanjakoa jossa euroopan maiden suomi mukaan lukien on kannettava suurempi vastuu arvoisa puhemies selonteko asettaa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikalle kunnianhimoisia tavoitteita niiden toteuttaminen vaatii nykyistä kunnianhimoisempia päätöksiä politiikkaa ei mitata sanoissa vaan teoissa

ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmää hyvästä työstä hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisista taustakeskusteluista työryhmä toivoi että tämä selonteko olisi tuotu eduskuntaan myöhemmin mutta aikataulusta haluttiin pitää jääräpäisesti kiinni olisin myös odottanut että seurantaryhmän palaute olisi otettu paremmin huomioon työn eri vaiheissa ja lopullisessa tekstissä suomen turvallisuuden kannalta olennaista on tieto siitä että aluettamme ei käytetä ketään vastaan vihamielisessä tarkoituksessa sen turvaamiseksi meillä tulee olla oma ja uskottava puolustus sellaisen pienen maan kuin suomi suurinta ulko ja turvallisuuspoliittista pääomaa on linjan vakaus ja ennustettavuus mitä epävakaampi on kansainvälinen poliittinen tilanne suurempi syy on pitää kiinni omasta päätäntävallasta se kannattaa myös muistaa kansallista lainsäädäntöä uudistettaessa suomi ei ole luovuttanut omaa harkintavaltaansa pois sen paremmin lissabonin sopimuksen yhteisvastuu ja avunantolausekkeitten kuin nato isäntämaasopimuksen kautta ne jotka haluavat horjuttaa suomen ulko ja turvallisuuspoliittista linjaa antavat mielellään kuvan että kätemme ovat jo sidotut samalla tavalla viestitään että jos itämeren alueella syntyy sotilaallinen konflikti olemme osapuoli sotilasliittoon kuulumattomana maana suomen mahdollisuudet pysyä sotilaallisten konfliktien ulkopuolella ovat paljon todennäköisempiä naton jäsenenä tällaista vaihtoehtoa ei sitä vastoin ole arvoisa puhemies äskettäin saksan ulkoministeri varoitti natoa turhasta sapelinkalistelusta rajoillaan myös pääministeri sipilä antoi haastattelun jossa totesi siihen suuntaan ettei raudan kasaaminen rajalle ratkaise ongelmia ja presidentti niinistö on muistuttanut useaan otteeseen myös kahdenvälisen yhteydenpidon tärkeydestä vaikeina aikoina juuri silloin kansainvälinen ilmapiiri on kiristynyt myös itämeren alueella kuitenkaan ukrainan ja krimin tilannetta ei voi monistaa koskemaan suomea ruotsia tai lähialueitamme emme hyväksy kansainvälisten sopimusten rikkomista ja venäjän harjoittamaa voimankäyttöä mutta emme myöskään usko että varustelun kiihdyttäminen ja sotilaallinen nokittelu ratkaisisivat ongelmat emme allekirjoita selonteon toteamusta että naton lisääntyvä läsnäolo vakauttaa tilannetta itämerellä suomi vakauttaa parhaiten tilannetta lähialueillaan pysymällä sotilasliiton ulkopuolella ja tukemalla aktiivista vakauspolitiikkaa jota on esimerkiksi tasavallan presidentti tuonut usein tänä vuonna suomessa on järjestetty sellaisia kansainvälisiä sotaharjoituksia joita ei aiemmin ole nähty harjoituksista nousseen kohun ja tiedonkulun ongelmien vuoksi laadittiin uusi ohjeistus jonka avulla arvioidaan onko harjoituksissa erityistä ulkopoliittista merkitystä eduskunnan täytyykin olla aina ajan tasalla siitä missä kaikessa me olemme mukana täällä eduskunnassakin väitetään että näissä sotaharjoituksissa ei ollut mitään uutta tai erikoista kuitenkin baltops harjoituksen amerikkalainen komentaja antoi lausunnon jonka mukaan he ovat täällä näyttämässä voimaa arvoisa puhemies selonteossa suhtaudutaan eun militarisointiin hyvin myönteisesti onko juuri niin että kun unioni taistelee olemassaolostaan ennennäkemättömien sisäisten ristiriitojen ja talousvaikeuksien keskellä ainoaksi koossapitäväksi voimaksi nousee eun puolustusyhteistyön tiivistäminen

tarkoittaa kaikki käy politiikkaa jos esimerkiksi korvaavien hävittäjähankintojen myyjä voi olla varma että se on ainoa vaihtoehto hävittäjähankinnoissa se virhe maksaa heti miljardeja euroja ylimääräistä myyjä osaa kyllä hinnan asettaa jos tietää olevansa saletissa arvoisa puhemies suomen kannattaisi muistaa oma historiansa tietää paikkansa euroopassa ja harjoittaa tervettä kansallista edunvalvontaa parhaimmillaan suomi voi olla vahva toimija ympäristönsuojelussa arktisen alueen haasteissa rauhanvälittämisessä ja kriisinhallinnassa esimerkiksi arktisen neuvoston suomen puheenjohtajakausi tarjoaa oivan mahdollisuuden nostaa ympäristö ja tutkimus vahvemmin talousasioitten rinnalle parhaiten suomi onnistuu näissä tavoitteissaan sotilaallisesti liittoutumattomana maana jolla on hyvät suhteet niin itään kuin länteen ja vähintäänkin kaikkiin naapurimaihin

arvoisa puhemies erityisesti asiantuntijaryhmän suorapuheisuus ja realistinen venäjää sekä euroopan ja itämeren alueen turvallisuuden heikkenemistä koskeva tilanneanalyysi joka ilmestyi aikaisemmin keväällä antoi hyvän lähtökohdan keskustelulle myös valtioneuvosto jatkaa selonteossaan omalla selvällä linjallaan lainaan kansainvälisen turvallisuusympäristön muutos venäjän paluu voimapoliittiseen ajatteluun sekä sen sisäinen kehitys ja sen sotilaallisen kyvyn kasvu ja sotilaallisen toiminnan aktivoituminen haastavat eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän perusteet ja luovat epävakautta suomen

tämä on varsin selvästi sanottu ulkoministeri soini oli myös hyvin selkeä esitellessään selontekoa hallituksen lehdistötilaisuudessa samoin kuin tänään täällä eduskunnassa hän toteaa että turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tapahtuneet muutokset merkitsevät tiiviimmän yhteistyön tarvetta emme halua eristäytyä kaikki muutokset eivät ole uhka soini korostaa tämä on ulkoministerin hyvä motto jonka ruotsalainen eduskuntaryhmä toivoo koskevan suomea kansainvälisenä suomea kansainvälisenä toimijana ei pelkästään turvallisuuspolitiikassa hallituksen voimakas suomen ja ruotsin välisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön korostaminen on asia jota eduskuntaryhmämme on voimakkaasti kannattanut se on toiminut tienraivaajana se että ulkoministeri soini sanoo sitä voitavan syventää miten pitkälle tahansa on voimakkaiden mutta poliittisesti hyvin perusteltujen sanojen käyttämistä arvoisa puhemies mitä selonteko sitten sanoo suhteestamme natoon myös tässä nojaudutaan läntiseen naapurimaahamme kun selonteossa aivan oikein todetaan että suomen ja ruotsin turvallisuuspoliittisilla ratkaisuilla on läheinen yhteys selkein sanavalinnoin korostetaan että suomi toteuttaa laajaa ja kehittyvää kumppanuutta naton kanssa ja että suomi osallistuu jatkossakin monipuolisesti naton harjoituksiin tämän asiakirjan aikaisemmissa painoksissa ei näistä asioista ole puhuttu yhtä selvin sanoin huomionarvoista on on että selonteko ei missään tapauksessa sisällä nato jäsenyyttä pois sulkevaa muotoa hallitus korostaa että kaikkia muutoksia suomen turvallisuusympäristössä seurataan tarkasti ja jos suomen etu vaatii jäsenyyttä koskevaa kysymystä on voitava tarkastella se oli myös presidentin viesti kultarannassa ministeri soini tulkintani ole väärä jos totean selonteon säilyttävän koko turvallisuuspoliittisen arsenaalin ja antavan valtuudet tilanteen myös myös uuden ja muuttuvan tilanteen vaatimien turvallisuuspoliittisten päätösten tekemiseen

rkp on siis avoin prosessille joka tähtää nato jäsenyyteen viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi

arvoisa puhemies kultarannan keskusteluissa presidentti niinistö ja pääministeri löfven korostivat poliittisen vuoropuhelun merkitystä sekä idän että lännen suuntaan mutta myös muihin ilmansuuntiin ruotsalaisen eduskuntaryhmän arvio on se että liittoutumattomuuden ei tarvitse olla edellytys jotta maamme voisi rakentavasti toimia vakauden lisäämiseksi itämeren alueella ja lähiympäristössämme selonteko korostaa yhteistyön syventämistä ruotsin muiden pohjoismaiden ja yhdysvaltojen kanssa sekä venäjä suhteiden merkitystä on erityisen tärkeää näinä aikoina kun brexit äänestys odottaa nurkan takana että eu yhteistyö muodostaa turvallisuuspolitiikkamme perustan selonteko jättää oleellisia kysymyksiä käsittelemättä äärioikeistolainen vihapuhe terroriteot euroopassa ovat synnyttäneet turvallisuusvajeen myös meidän maassamme valitettavasti rkp peräänkuuluttaa hallitukselta selkeästi määrätietoisempaa politiikkaa jotta voidaan torjua rasismi vihateot ja lievittää jännitteitä eri ihmisryhmien välillä jännitteitä jotka pahimmassa tapauksessa voivat johtaa väkivaltaan

arvoisa rouva puhemies

ole ristiriidassa eun yhteisten venäjä linjausten kanssa sen sijaan kauppa ja energiapolitiikka on usein ulko ja turvallisuuspolitiikan jatketta joten nähdäänköhän selonteon mainitsema tavoite suomen ja venäjän energiayhteistyön nivoutumisesta osaksi eun energiaunionin kehittämistä brysselistä käsin yhtä toiveikkaasti arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit yhtyvät pääasiassa selonteossa esitettyihin arvioihin

selonteko nostaa esimerkkinä esille puolustusyhteistyön operatiivisen suunnittelun kehittämisen lisäisin tähän näkökulman voisiko pohjoismaista yhteistyötä lisätä hybridiuhkiin vastaamisen osalta sillä saralla laajemmat hartiat ja monipuolisempi osaaminen voisivat olla erityiseksi hyödyksi keväämmällä käsitellyssä sisäisen turvallisuuden selonteossa todettiin että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden raja madaltuu sama havainto tehdään myös tässä turvallisuuspolitiikka on nähtävä yhtenä kokonaisuutena radikalisoituminen terrorismi tietoverkkorikollisuus maahanmuuton kysymykset hybridiuhat kaikki koskettavat niin sisäistä turvallisuutta kuin ulkosuhteita hybridisodan keinoja voidaan käyttää myös sisäpolitiikan välineenä ja sellaisia valtioita vastaan joiden kanssa ei olla varsinaisesti sodassa siis myös sodan ja rauhan välinen raja on hämärtymässä hybridiuhkiin varautuminen on välttämätöntä ja haastavaa mutta meillä on myös hyvät valmiudet tähän suomessa viranomaisten välinen yhteistyö on esimerkillistä ja maailman huippuluokkaa voimme luottaa siihen että sekä sisäisestä turvallisuudesta että ulkosuhteista ja puolustuspolitiikasta vastaavat tahot kommunikoivat sujuvasti keskenään ja hyödyntävät toistensa osaamista ja resursseja ulko ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää turvata kotimainen ruuantuotanto ja huoltovarmuus eli lisätä omavaraisuuttamme ruuan ja energian tuotannossa hybridiuhkien torjunnassa tämä kuuluu aivan niihin alkeisiin ja toivon ettemme harjoitetun heikon maatalouspolitiikan takia kompastu niissä arvoisa rouva puhemies selonteko toteaa että suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea nato jäsenyyttä ja että euroopan unionin puolustusyhteistyötä kehitetään yhteistyössä naton kanssa vain kahden päivän päässä on ison britannian kansanäänestys eu jäsenyyden jatkamisesta ja selonteko hädin tuskin mainitsee asiaa on pakko yhtyä aiempien puheenvuorojen ihmettelyyn tämän selonteon antamisen ajankohdasta mahdollisella brexitillä on myös laajat ulko ja turvallisuuspoliittiset vaikutuksensa ja kd eduskuntaryhmänä että hallitus on varautunut myös britannian eroon eussa ollaan keskusteluihin nostamassa yhteisen turvallisuuspolitiikan tiivistäminen miten hallitus suhtautuu muun muassa tähän arktisen yhteistyön osalta selonteko on valitettavan suppea toivottavasti hallitus on kuitenkin varautunut huolella arktisen neuvoston ensi vuonna alkavaan puheenjohtajuuteen nyt olisi aika saada valtionhallintoonkin yksi päätoiminen arktisen politiikan vastaava koordinointia toki on mutta kokonaisjohtajuutta vähemmän tavoitteena tulee olla huippukokouksen järjestäminen ja liennytyksen lisääminen kun selonteko alleviivaa alkuperäiskansojen oikeuksien edistämistä hallituksen keskeisenä tavoitteena niin lisäisikö ilo sopimuksen ratifiointi suomen osalta tämän kohdan uskottavuutta arvoisa rouva puhemies selonteon mukaan suomi painottaa ulko ja turvallisuuspolitiikan ja kehityspolitiikan kokonaisuutta hauraissa valtioissa ja pyrkii vaikuttamaan muuttoliikkeen perussyihin

arvoisa rouva puhemies kiitos ryhmäpuheista ne olivat rakentavia ja sen verran kuin on kritiikkiä niin pitää demokratiassa myös olla mutta muutama asia jonka haluan sanoa ensimmäistä kertaa eduskunnan seurantaryhmä sai selonteon luonnoksen nähtäväkseen esitti siihen kommentteja joita otettiin myös huomioon näin pyrimme näitä ulko ja turvallisuuspolitiikan linjauksia valmistellaan oikeasti laajalla pohjalla aiemmin seurantaryhmät ovat tehneet omat erilliset linjauksensa tämän tiedän aika hyvin ollessani edellisen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja tämä on syytä tehdä selväksi että nyt on menty avoimempaan ja edelleen isommin eduskunnan huomioivaan suuntaan tämä on hyvä hyvä asia no sitten prosessista yleensä jos sisältö kelpaa niin sitten prosessiin puututaan on oikeus sitä arvostella minä selitin tätä brexit kysymystä mutta sanonpa sen joka tapauksessa jonkinnäköisenä kokemuksena siitäkin järjestelmästä äänestettiin sitten jäämisen tai tai lähtemisen puolesta se on ihan selvä että se vaikuttaa euroopan unioniin ei ole kysymys siis siitä että jos britit jäävät niin mikään ei muutu kaikki muuttuu ja vain muutos on pysyvää sen takia katson että on parempi että hallitus toimii ohjelmansa mukaisesti tekee ajallaan nämä asiat muuten ainoa mitä hallitus olisi saanut aikaan näillä alueilla olisi ollut tilattu nato selvitys sellaisilta henkilöiltä jotka ovat kyllä asiantuntijoita mutta hallituksen kantaa ei saataisi näihin asioihin kuin ehkä sitten milloin presidentinvaalien jälkeen vai vai ketä tässä odotetaan

te ette mahtunut vasemmistoliiton eduskuntaryhmään nyt te olette vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuhuja mikä on muuttunut ja ja miksi se on muuttunut tämä on minun mielestäni mielenkiintoinen asia ei suomea ujuteta eikä hivuteta yhtään mihinkään se on täysin selvä asia otitte harjoitustoiminnan esiin hyvä näin kansainvälinen harjoitustoiminta on osa suomen kansainvälistä yhteistyötä se palvelee meitä kansallisen kriisinhallinnan ja oman kansallisen puolustuksemme kehittämisen tarpeita selvää on että me suomalaiset suomi valitsemme omista lähtökohdistamme sotilaallisen suorituskyvyn ja turvallisuuspoliittisen harkinnan perusteella harjoitukset joihin osallistumme me ei kukaan muu edustaja essayah otti lopuksi esiin lähi idän se on hyvin tärkeätä kävin henkilökohtaisesti sekä israelissa että palestiinalaisalueella suomen viesti on hyvin selvä kannatamme oikeudenmukaista pysyvää rauhaa kahden valtion mallia sitä että tappaminen terrori ja muu saataisiin suitsittua vihreiden puheenvuorossa oli hyvää ympäristö ja laajasti sen ymmärtäminen niin kuin hallituskin tajuaa jos meillä ei ole oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa afrikassa jos ei niitä tuotteita oteta vastaan me joudumme ottamaan vastaan ne ihmiset koska he lähtevät liikkeelle minun mielestäni tärkeä havainto sitten tietysti hallituspuolueiden ja perussuomalaisten ryhmäpuheet olivat erinomaisia analyysejä ja vastuullisia isänmaan edun huomioivia

pääministeri sipilä enintään viisi minuuttia

rouva puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on turvata suomen itsenäisyys vahvistaa meidän kansainvälistä asemaamme taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteiskunnan toimivuus keskeinen tavoite on estää maatamme joutumasta sotilaalliseen konfliktiin nämä päämäärät ja tavoitteet toimivat ohjenuorana valtionjohdolle kaikissa tilanteissa linjamme on suomen pitkä linja suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa pidämme yllä vahvaa kansallista puolustuskykyä kansallisen liikkumavaramme säilyttämiseksi ylläpidämme mahdollisuutta sotilaalliseen liittoutumiseen naton kanssa harjoitamme käytännönläheistä yhteistyötä rauhankumppanina pidän myös äärimmäisen tärkeänä sitä että suomen harjoittamalle ulko ja turvallisuuspolitiikalle on laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys ihan muutamia havaintoja ensinnäkin on luonnollista että euroopan unioni on suomelle olennainen kehys eun vahva kehittyminen turvallisuusyhteisönä on suomen etu eu maiden siteet ovat syvät ja on luonnollista että myös turvallisuuteen eu maat ovat toistensa tukena myös sotilaallisissa kriiseissä kun ranska pyysi apua niin sitä annettiin se oli kaikille eu maille itsestään selvää vieraillessani viime viikolla ranskassa suomea kiiteltiin konkreettisesta avusta osana tätä päätöstä vapautamme nyt myös ranskalaisen komppanian määräajaksi unifil operaatiossa libanonissa suomi ja ruotsi ovat löytäneet toisensa myös turvallisuuspolitiikassa tämän selonteon kirjauksen mukaan ulko ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyö ruotsin kanssa on laaja alaista ja sitä edistetään yhteisten etujen pohjalta ilman rajoitteita tämä tarkoittaa käytännössä sitä että voimme edetä yhteistyössä niin pitkälle kuin poliittista tahtoa löytyy ruotsin kollegani kanssa käymieni keskustelujen perusteella tiedän että heidän ulko ja kulmakivi on sotilaallinen liittoutumattomuus ja he eivät halua edetä sotilaalliseen liittoutumiseen tai valtioliittoon asti suomenkaan kanssa saimme tähän vahvistuksen myös sunnuntaina kultarannassa mielestäni yhteistyötä voidaan kuitenkin syventää vielä merkittävästi ilman valtioliittoa tai sotilasliittoa arvoisa puhemies mitä venäjään tulee suomi on vastannut koko euroopan unionin tavoin päättäväisesti ukrainan kriisiin ja seisoo yhteisessä rintamassa toimet krimin niemimaalla ja itä ukrainassa tuomitaan

kestänyt kohta neljännesvuosisadan natolla on keskeinen merkitys euroopan turvallisuudelle natolla on merkitystä myös baltian maiden ihmisten turvallisuudentunteelle ja sitä kautta koko itämeren jännitys itämerellä on lisääntynyt puolin ja toisin raudan ja aktiviteetin lisääntyminen alueella riskiä myös onnettomuuksiin ja tahattomiin selkkauksiin esimerkiksi pimeänä eli ilman transponderia lentävät lentokoneet aiheuttavat vaaran paitsi toisilleen myös siviilikoneille

se antaa realistisen kuvan toimintaympäristöstämme on uhkia ja niihin varaudutaan mutta on myös mahdollisuuksia joihin voimme tarttua suomi ei ole sivustakatsoja vaan aktiivinen vaikuttaja on tärkeää että aktiivisella ulko ja turvallisuuspolitiikalla teemme yhdessä osamme vakaamman turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi hyvä sitten siirrymme debattiin pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan edustaja vanhanen arvoisa puhemies tämä käyty ensimmäinen keskustelukierros osoittaa sen mikä demokratiassa on luonnollista että ryhmien välillä on selvästi myös eroja mutta ne esitettiin tavalla joka ei estä sitä etteikö tässä hetkessä ja ajassa kyetä myös vastaamaan selontekoon yhteisellä tavalla uskon että tämä luo edellytykset vastaukseen josta eduskunta voisi olla yksimielinen melkein kaikki korostivat sitä että erityisesti pienen maan

sopimuksenvaraisuus kansainvälisessä yhteistoiminnassa sopimusten kunnioittaminen niiden noudattaminen minä itse asiassa luulen että meidän suurin haasteemme tässä eduskuntakäsittelyssä tulee olemaan se millä tavalla me itse määrittelemme vastauksemme siihen millä tavalla me olemme valmiita toteuttamaan ja noudattamaan sitä valtiosopimusta joka on eun perussopimuksena lissabonin sopimuksena tunnettu ja sen sen solidaarisuus ja keskinäisen avun annon lausekkeisiin liittyen minusta on tärkeää että myös suomesta tässä kysymyksessä lähtee sellainen ymmärrettävä yhtenäinen viesti myös muille eu kumppaneille ja sitä nyt kesän yli pitää ryhtyä arvoisa rouva puhemies selonteossa linjataan että suomi tiivistää suhteitaan kiinaan erityisesti korostetaan suomea kiinnostavia kiinan kannalta ja kiinan kehityksen kannalta oleellisia aloja

investointipankin eli aiibn perustajajäsen allekirjoitimme perustamisasiakirjan noin vuosi sitten tähän liittyy kiinan uusi silkkitie joka menee maa ja merireittejä aina aasiasta eurooppaan asti silkkitie on maailman kaikkien aikojen suurin rakennusprojekti infrastruktuurihankkeiden ketju muodostaa maailman suurimman taloudellisen käytävän jonka vaikutuspiiriin kuuluu neljä pilkku neljä miljardia ihmistä ja asuinalueet muodostavat yhdeksäntoista biljoonan euron vuotuisen liikevaihdon aasiassa on jo nyt yli viisisataa miljoonaa keskiluokkaista kuluttajaa kysynkin vielä hallitukselta miten hallitus aikoo tukea suomalaisten yritysten mahdollisuuksia mahdollisuuksia saada rakennushankkeita silkkitien varrelta arvoisa

puhemies vakavin keskustelussa tänään on se sapelinkalisteluun liittyvä syyttely jota sanotaan yhden osapuolen tekevän itämeren piirissä menkää kysymään ukrainasta viimeisen vuorokauden aikana taas kaksi sotilasta kuollut viisi haavoittunut tämä tarina on jatkunut kaksi vuotta kaksi vuotta vakava asia näin ollen kannattaa hieman katsoa ketä syyttää kenet ottaa tikun nokkaan on kysymys siitä että euroopassa on kaksi raidetta joko voimapolitiikan tie josta tiedämme miten se koskettaa pieniäkin valtioita tai sopimuksenvarainen kansainvälisiin sopimuksiin sitoumuksiin kansainväliseen oikeuteen liittyvä tie jossa kunnioitetaan pelisääntöjä suomen on tehtävä kaikkensa jotta tuo tie tulisi valtavirraksi arvoisa puhemies kuuntelin keskustelua sillä korvalla mitenkä eduskunnassa voidaan jatkossa pystyä kokoamaan yhteinen näkemys eduskunnan vastaukseen luotan siihen että se on mahdollista meillä oli hyvä yhteisymmärrys seurantaryhmässä ja toivottavasti se se myöskin jatkuu en näe tässä mitään erityisempiä esteitä toki se tarkoittaa sitä että silloin kuljetaan tietyllä lailla valtavirran mukana ja se tarkoittaa sitä että ikään kuin äärimmäisiä mielipiteitä ei sellaisenaan kyllä kirjata en usko että me edustamme tällaisia mutta ymmärrän täysin että ei eduskunnan vastausta kirjoiteta juuri sen mukaan kuin minkä me näkisimme parhaana mahdollisena mutta ei se ole kenenkään muun vaan se on eduskunnan vastaus ja olisi suotavaa että se todella syntyisi laajalla yksimielisyydellä tässä suhteessa ehkä selvimmin tarkastelun paikka on rkpllä joka selvästi halusi poiketa tästä ja

puhemies on totta että muutosta tapahtuu koko ajan ja varmasti tämän selonteon antamisen ajankohta sinänsä on on huono jos se jää jotain yksittäistä päätöstä odottamaan mutta ongelma tässä minun mielestäni on nyt se että tämä jää kolmeksi kuukaudeksi seisomaan ja eduskunta aloittaa käsittelyn vasta syksyllä siinä mielessä toki olisi toivonut että hallitus olisi tuonut tämän vasta syksyllä niin kuin seurantaryhmä yksimielisesti toivoi ei vain että keskustelu ei jatku kansanedustajien kesken mutta ennen kaikkea minua häiritsevät nämä ajankohdat sekä tässä että nato selvityksessä kun me haluamme laajaa kansalaiskeskustelua ja toinen oli ajoitettu juuri kun ihmiset alkoivat viettämään vappua ja nyt ihmiset ovat poistumassa juhannuksen viettoon minä toivon että se

ettekä te pääse loputtomiin pakoon sitä että vasemmiston ryhmä on mennyt viime kaudella hajalle onko se nyt ihme jos neljätoista kansanedustajaa jostain asiasta on kovastikin eri mieltä kun muistelen teidän juttuanne uuden suomen nettilehdessä vuodelta kaksituhattakahdeksan se löytyy muuten jos olette kiinnostuneita hakusanoilla soini onkin nato mies se oli sen jutun otsikko ja kun

tämän selonteon keskustelua myös aikataulusta onko nyt se oikea aika antaa selonteko vai olisiko ollut parempi ajankohta vasta syksyllä tiedämme kuitenkin varsin hyvin että jo ylihuomenna tapahtuu sellaista jolla voi olla perinpohjaista vaikutusta yhteistyökuvioihin euroopassa ja myöskin suoria vaikutuksia suomeen britit äänestävät torstaina brexitistä toivottavasti brexitiä vastaan on vaikeaa jopa mahdotonta ennakoida tilannetta lopputulosta tällä hetkellä ei saisi maalata pirua seinälle mutta päivänselvää on se että jos britit jättävät unionin sillä on myös suoria vaikutuksia euroopan ulko ja turvallisuuspolitiikkaan kuten ministeri soini sanoi jos näin käy niin kaikki muuttuu kysyisin miten hallitus on on tarkemmin varautunut tällaiseen mullistavaan muutokseen euroopassa nimenomaan ulko ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta arvoisa rouva puhemies tästä on hyvä jatkaa kristillisdemokraatit eivät ole pelkästään kritisoineet tätä ajankohtaa ajankohtana vaan juuri sitä mitä tuossa edustaja wallin totesi hallituksella näkemyksiä siihen kun eussa ollaan nyt sitten turvallisuuspolitiikkaa todennäköisesti tiivistämässä joka tapauksessa miten me suhtaudumme tähän tuntuu vähän siltä että kun asiat eun sisällä ovat sekaisin niin sitten tuo yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka ja sen ympärillä tiivistyminen näyttäisivät olevan jonkinlainen

miten me ylipäätänsäkin suhtaudumme tähän jos hyvin nopealla tahdilla tätä tiivistyvää turvallisuusyhteistyötä aletaan viemään eteenpäin arvoisa puhemies tämän selonteon ajoituksesta on ollut polemiikkia ja merkittävin puute siinä on juuri se että tästä puuttuu nyt syvällinen analyysi ison britannian kansanäänestyksestä ja naton varsovan huippukokouksesta mutta tälläkin voidaan aivan hyvin mennä

uskon että se lisää vakautta pohjois euroopassa mutta toisaalta samalla kun puolustusyhteistyötä syvennetään niin syntyy myös tarve ulkopolitiikan yhteistyön syventämiselle ja koordinaation koordinaation lisäämiselle onko hallitus tässä suhteessa liikkeellä ja onko tarkoitus tiivistää ulkopolitiikan koordinaatiota aivan identtisiähän meidän ulkopolitiikkamme eivät ole vaikkakin lähellä

arvoisa puhemies tätä turvallisuusympäristön muutosta on on maalattu erittäin raskain pensselein oma isäni vuonna syntynyt kysyi eilen että sotaanko tässä valmistaudutaan kun hän oli kuunnellut viime päivien puheenvuoroja jos kansalaiset alkavat kokea näin niin silloin kaikki viestit eivät ole ehkä sattuneet ihan kohdallensa tämä antaa ajattelemisen aihetta haluan kiittää pääministeri sipilää joka on käsitellyt vaikeita asioita erinomaisen hyvällä hienolla ja vastuullisella tavalla

mutta ilman että lietsotaan tällaista tunnetta että nyt ollaan sodassa tai vähintäänkin hybridisodassa kiitän myös siitä että tämä itse peruslinja säilyy suomi huolehtii puolustuksestaan ja pysyy sotilasliittojen ulkopuolella

arvoisa puhemies hallitusta voi kiittää tästä päälinjasta selonteossa mielestäni tässä yhdistyvät vakaa toimintalinja sekä realistinen analyysi myös lähiympäristömme muuttuneesta turvallisuustilanteesta asioita pitää voida sanoa ääneen jos jotain muuttuu se on osa kansalaiskeskustelua mutta toiminnassa pitää olla vakautta ja malttia ja siltä se näyttää

ei ole perustettu luonnonsuojelualueiden verkostoa ei ole rajoitettu merenkulun turvallisuusriskejä riittävän pieniksi onnettomuuksien varalta ja ja luonnonvarojen hyödyntämisen pelisäännöt ovat kesken hallitus ei tässä linjaa niin kuin arktisessa strategiassa kaksituhattakolmetoista että suomi ajaa tämän aivan keskeisen napa alueen täyssuojelua ja luonnonsuojelun edistämistä alueella voitteko sanoa oletteko vielä

arvoisa rouva puhemies tämä tilanne todella tulee korostamaan eduskunnan roolia sillä tavalla että että kun tämä noin kolmen kuukauden kuluttua tulee tänne saliin uudestaan niin sitä ennen ehtii varmasti tapahtua aika paljon tässä kysyn vain lyhyesti että nyt kun tätä nato keskustelua käydään siinä tahtoo jäädä vähän varjoon se erittäin keskeinen alue joka todetaan hyvin täällä täällä selonteossa eli se mikä tulee olemaan euroopan unionin rooli tässä turvallisuuspolitiikassa te pääministeri kävitte juuri

pitää vahvistaa tätä tätä euroopan unionin yhteistä yhteistä valmiutta ja puolustusta ja täällä mainitaan myöskin että yhteistyössä naton kanssa euroopan unionin yhteistyötä minkälainen käsitys teillä ja

itämeren turvallisuusympäristö on venäjän toimien myötä muuttunut tämä on tosiasia toisin kuin tässä selonteossa todetaan on näiden jännitteiden kasvamiseen myötävaikuttanut sotilasliitto naton läsnäolo itämeren alueella mielestäni tämäkin on tosiasia joka pitää olla mahdollista todeta tämänkaltaisessa selonteossa sotilaallinen liittoutumattomuus lisää turvallisuutta suomessa ja on tärkeä osa juurikin sitä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan ennustettavuutta ja luotettavuutta jonka tärkeyttä on tuotu esille tässä monissa puheenvuoroissa tänään

selonteon mukaan suomi vahvistaa toimia muuttoliikkeen perussyiden ja hauraiden valtioiden osalta suomi vaikuttaakin erityisesti lähi idässä afganistanissa ja afrikassa perussyihin joiden vuoksi ihmiset joutuvat lähtemään kotikonnuiltaan suomi osallistuu poliittisten ratkaisujen etsimiseen ja sotilaallisiin ja lähtö ja kauttakulkumaissa näin vaikutetaan maiden hallinnon kykyyn ehkäistä ja hillitä vakavaa rikollisuutta väkivaltaa ihmissalakuljetusta ja terrorismia siviilikriisinhallinnalla tuetaan kohdemaiden omaa kapasiteettia oikeusvaltiokehitystä ja hyvää hallintoa siksi siviilikriisinhallinta on tärkeä painopiste selonteon mukaan suomi toimii sen puolesta että naiset osallistuvat entistä laajemmin rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen

on meillä yhteinen intressi mennä eteenpäin yhdessä syventää yhteistyötä ruotsin kanssa ja myös tässä salissa vaikuttaa juuri tästä asiasta

niin kuin ulkoministerikin totesi euroopassa on tapahtunut terroristi iskuja ja eun sisäinen kehitys ja solidaarisuus ovat koetuksella tässä tilanteessa olisi ehdottoman tärkeää että eussa olisi terrorismin torjunnassa yhtenäinen näkemys ja työkalut mutta näin ei kuitenkaan vielä ole kaikilta osin turvallisuusviranomaisilla ei ole edelleenkään pääsyä eun alueella oleviin oleellisiin tietokantoihin kysyisin kolme kysymystä hallitukselta miten viranomaisten tietojenvaihto onnistuu tänä päivänä käytännössä miten ecris direktiivi etenee ja miten esimerkiksi balkanilla toimivat laittomat asemarkkinat saataisiin kuriin

arvoisa puhemies seurantaryhmän puheenjohtajana totean sen että ihan alun perin valitsimme sen tien että pyrimme vaikuttamaan valmisteltavana olevan selonteon sisältöön olletikin kun puhemiesneuvosto tässä asettamiskirjeessään totesi että tarvittaessa tämä ryhmä voi ottaa kantaa valmistelussa oleviin esityksiin emme siis lähteneet oman paperin tekemiseen jonka olisimme kyllä pystyneet tekemään ja osanneet myös tehdä priimalaatua

valmistelun puolelle tässä kesän ja syksyn aikana ja sikäli kuin olen ymmärtänyt niin myös tämä selonteko itsessään kehittyi jossakin määrin tämän antamamme palautteen seurauksena mihin suuntaan sitä voi itse kukin arvioida mutta sanoisin että tasapainoisempaan suuntaan

arvoisa puhemies myös minä osaltani haluan kiittää siitä että nämä peruslinjaukset suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta tässä selonteossa on rakennettu perinteiseen malliin haluan myös kiittää omalta osaltani miten pääministeri on noita kultaranta keskusteluja kuunnellut nostan yhden asian esille täällä joka tuntuu olevan sekä ruotsin pääministerin että myös tasavallan presidentin huolena noissa keskusteluissa se oli tämä sääntöpohjaisen toiminnan rapautuminen kansainvälisellä kentällä haluaisin nyt tässä yhteydessä kysyä ulkoministeri soinilta miten hallitus tämän selonteon pohjalta on ajatellut ja ulkoministeriö tätä sääntöpohjaista toimintaa laajemmin vahvistaa täällä on nostettu esille tämä ykn peruskirja ja sen valtioitten väliset toimintaperiaatteet täällä on nostettu kauppajärjestelmä ja täällä on nostettu kansainvälisten järjestöjen toimintakyky ja tehokkuus esille mutta onko olemassa näiden asioiden lisäksi konkreettisia suunnitelmia tämän sääntöpohjaisen toiminnan vahvistamiseksi

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ulkoministerille selonteon esittelystä ja myös pääministerille vastauksista tässä selonteko on monessa keskustelussa ja puheessa on noussut esille arktinen alue joka mainitaan toki myös tässä selonteossa ja josta todetaan että tilanne on säilynyt toistaiseksi suhteellisen vakaana venäjä on siellä merkittävä toimija mutta niin on myös suomi ja varmasti vain hyvällä tämä on ymmärretty jo pitkään ja arktista strategiaa on tehty moneen otteeseen arktisen mahdollisuuksia on tietenkin hyödynnettävä ymmärtäen sen herkkyys alkuperäiskansojen asema mutta siellä on myös mahdollisuuksien löytämistä uskoisin niin kristillisdemokraatit esittivät sangen mielenkiintoisen esityksen tämmöisen osaamisen vastuuhenkilöstä mutta haluaisin kysyä ulkoministeriltä onko nyt konkreettisia askelia jo tällä hallituskaudella löydettävissä löydettävissä arktisen

arvoisa puhemies selonteko puhuu paljon sotilaallisesta yhteistyöstä puolustuksesta ja se on näinä aikoina ymmärrettävää mutta tässä on vähemmän että myös rauha tarvitsee rakenteita eli jos haluamme olla suomena aktiivisia meidän pitäisi miettiä mitä suomi esittää eun avunanto ja solidaarisuuslausekkeiden osalta mitä suomi esittää asevarustelun hillitsemisen osalta ydinasesopimusten osalta mitä suomi esittää rauhanvälityksessä mielestäni näitä näitä voisi eduskunnan vastauksessa ottaa vahvemmin esiin

arvoisa rouva puhemies kuten selonteostakin hyvin käy ilmi radikalisoituminen on kasvava ja vakava uhka myös meillä suomessa suomesta on lähtenyt taistelemaan terroristijärjestö isisin riveihin useita kymmeniä vierastaistelijoita ja muutama kymmen heistä on palannut takaisin suomeen erityisesti nämä suomeen palanneet vierastaistelijat muodostavat vakavan uhan

arvoisa rouva puhemies globaalien turvallisuusongelmien ratkaisuissa on ilman muuta kuten täällä on todettu perussyihin puuttumista painotettava rauhanvälityksen ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusval tiokehityksen merkitys on aivan olennainen jos me haaveilemme rauhanomaisesta tulevaisuudesta suomelle osana eurooppaa afrikan erityisesti pohjois afrikan kehitys on ratkaisevan tärkeä kansainvaelluksen kaltaisen muuttoliikkeen vaihtoehtoja on olemassa vaihtoehtona on perinteisen kehitysavun lisäksi eun laaja ja kunnianhimoinen yhteistyö esimerkiksi kaupan elinkeinoelämän kehittämisen maatalouden koulutuksen kestävän kehityksen talouskasvun ja niin edelleen saroilla keskustan ryhmä utp linjauksen jossa esitämme että eu laatisi kunnianhimoisen afrikka strategian kehityksen nopeuttamiseksi ja aikaansaamiseksi minusta se olisi erinomainen ajatus voimmeko sitä edistää kysyn ministereiltä

arvoisa rouva puhemies edustaja wallin piti ryhmäpuheenvuoron jossa nato purjeet liehuivat kuin moderaattien puoluekokouksessa ruotsissa konsanaan ulkoministeri soini piti puheenvuoroa teknisesti erinomaisena mitä tämä sitten tarkoittaakaan ehkä ministeri soinin lausunto vuodelta kaksituhattakahdeksan mieluummin nato kuin eu antaa tästä jotain osviittaa näin brexitin alla arvoisa rouva puhemies venäjän asevoimien tekemä kansainvälisen oikeuden vastainen krimin valloitus ja sodan lietsominen itä ukrainassa on täysin tuomittavaa ja se heijastuu myös jännittyneisyytenä itämeren alueelle nyt tässä ohjelmassa hallitus linjaa että naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat alueen turvallisuutta itämeren osalta itse näkisin pikemminkin niin että meidän pitäisi toimia jännitteiden purkamiseksi niin venäjän kuin naton osalta ja pidän erikoisena linjausta että olisi hyvä että itämerellä on entistä enemmän asevoimia eikö olisi hyvä että täällä olisi entistä

puhemies

hieman ensin edustaja haaviston kanssa samasta tematiikasta ruotsi ilmoittaa olevansa alliansfrihetin linjalla mutta samanaikaisesti rakentaa sopimuksia useiden nato kumppanimaiden kanssa kiinteiksi ja ja samalla tekee naton kanssa myöskin host nation support sopimuksen niin kuin on tapahtunut meidän pitää myös päästä ruotsin kanssa eteenpäin tällä linjalla minä kysyisin seuraammeko me ulkoministeri tätä ruotsin kanssa tapahtuvaa asiaa niin ettei pääse tapahtumaan mitään niin pitkälle menevää joka muuttaisi tätä asetelmaa kysyisin että kun on aihetta koordinoida niin kuin kultarannassa oli puhe myös eräitä ulkopoliittisia näkökantoja suomen ja ruotsin välillä niin voitaisiinko ajatella että että suomella tässä yhteistyörakenteessa yhteistyörakenteessa olisi erittäin aktiivinen rauhanvälityksen toimijan rooli työnjaollisesti

on ehkä avattava vähän tarkemmin sillä tavoin että suomellakin on erittäin suuri pino erilaisia yhteistoiminta ja yhteisymmärrysasiakirjoja puolustuksen alalla monien maiden kanssa itse asiassa nämä ruotsin sopimukset eivät ole mitään valtiosopimuksia sellaisiahan yhdysvallat ei ei edes tee eivätkä ne sisällä elementtejä jotka olisivat sotilasliiton velvoitteita ja sitovia sen sijaan ne sisältävät samoja asioita kuin mitä meidän suomessakin toki tulee pyrkiä varmistamaan elikkä että meillä on mahdollisuus käyttää parasta mahdollista teknologiaa saada sitä tietoa ja sitä osaamista jota tällainen yhteistyö

puhemies tämä on kiinnostava kysymys myöskin sen takia että täällä on viitattu siihen että ruotsissa niin kuin tietysti kaikissa demokratioissa vaalit tuovat uutta johtoa saattavat muuttaa ajattelutapaa saattavat muuttaa painotuksia kun tämän hallituksen aikana ja kiitän siitä ulkoministeri puolustusministeri pääministeri olette tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ruotsin kanssa laajentaneet yhteistyöaluetta eri sektoreille minusta olisi hyvä että tämä yhteistyö kirjattaisiin alas ja sen yhteistyön tavoitteet ja tämäntyyppiset sekä sitä ajatellen että siellä joskus hallitukset vaihtuvat että sitä ajatellen että täällä hallitukset vaihtuvat se myöskin läpinäkyvyyden kannalta hyvä

arvoisa rouva puhemies tämä selonteko luo realistisen kuvan nykytilasta jännittyneisyys on todellakin euroopassa lisääntynyt eikä se missään tapauksessa ole hyvä asia mutta tärkeä osa meidän ulkopolitiikkaa on tietysti myös viestittää se kynnys että tänne ei koskaan kenenkään kannata suunnitella tuloaan ja siinä tietysti kulminoituu meidän peruskulmakivemme yleinen asevelvollisuus ja sitä kautta reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot koko suomen puolustaminen tässä olennainen osa on meidän maanpuolustustahtomme joka joka suomessa luonnollisesti on korkea

meidän normaalin puolustusbudjetin lisäksi

kuinka näette valmistautumisen tähän ja tämän niin sanotun erillisrahoituksen varmistumisen mistä paljon on puhuttu tässäkin salissa

sama termi varmaan sopii myös tänne kansainväliselle puolelle täällä kansainvälisellä puolella jäin kyllä miettimään sitä että alkaako tässä olemaan riski että tämä kriisitietoisuus kohta menee jo yli että tätä uhkakuvien maalaamista tehdään niin tehokkaasti että se järkyttää ihmisten perusturvallisuuden tunnetta samaan aikaan kun kaikki päätöksentekijät kuitenkin saavat sen todellisen informaation että me emme ole käsittelemässä mitään suomeen kohdistuvaa akuuttia uhkaa

ylilyöntejä tai väärinkäsityksiä ja se on myös tietysti meidän kaikkien tehtävä ja kun kiittämään alettiin niin haluan vielä yhden kiitoksen laittaa pääministerin lisäksi kiitän edustaja kanervaa siitä että hän käsitteli kokoomuksen kannan erittäin maltillisella tavalla
ja ministeri soini kolme minuuttia puhujapöntöstä

arvoisa arvoisa herra puhemies vastauksia on viisikymmentä joten nyt saa sitten valita valita kolmessa minuutissa aloitan oppositiojohtaja antti rinteestä erittäin hyvä kysymys mitä kaikkea sääntöpohjaisuutta näitten mainitsemiemme lisäksi lisäksi tietysti etyj kansainvälinen oikeus kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin euroopan neuvosto kaikki nämä ovat sen lisäksi mitä mainittiin äärimmäisen tärkeitä tämä sääntöpohjaisuus on pienen maan etu kiitän edustaja kanervaa hän konkretisoi tuossa että sotilaita ihmisiä kuolee euroopassa ei se ole pelottelua ja uhkakuvien luontia kun toteaa tällaisen asian en oikein muutenkaan ymmärrä sanoin jo aikaisemmassakin puheenvuorossa tämä ei tarkoita että pitäisimme yllä uhkakuvia puhumattakaan että lietsoisimme konflikteja päinvastoin vakaus ja turvallisuuden vahvistaminen edellyttävät että toimintalinjamme on etukäteen selkeä ja vahva puolustuskykymme on muiden tiedossa olen valmis toitottamaan ja toistamaan tämän vaikka kuinka monta kertaa pari kertaa vielä sanon brexitistä ihmettelen kyllä että niin hallituksessa kuin oppositiossa eivät sitä kaikki ole ymmärtäneet että ei tällä asialla voi vatuloida jos brexit tulee se kestää vähintään kaksi vuotta ehkä kolme vuotta odotettaisiinko se aika koko ajan no eipä tietenkään odotettaisi ja vaikka brexitiä ei niin eurooppa on nyt muuttunut tämän keskustelun aikana nyt jo ja ja sitten kun katsottiin täällä oli kysymyksiä britanniasta ja eu puolustuksesta aika selvä jakolinja on ollut että monet maat mukaan lukien isoista ranska ja saksa olisivat valmiit menemään tiiviimmin eun yhteiseen puolustukseen britannia taas ei ole britannia katsoo että tämä homma hoidetaan naton kautta kaikista tehokkaimmin

ruotsin ja suomen välisestä utp yhteistyöstä ja sen vahvistamisesta se on hallituksen prioriteetti ja myös oma prioriteettini ja tätä viedään konkreettisesti eteenpäin itämeri rauhanvälitys ihmisoikeudet arktinen tästä arktisesta haluan sanoa eilen käytin kuuden minuutin puheenvuoron luxemburgissa eun kolmannesta arktisesta tiedonannosta että se saatiin sinne se saatiin päätelmiin tässä on vastauksia edustaja elolle ja monille muille se on meille äärimmäisen tärkeää että saadaan rahoitusta ja investointeja mutta kuitenkin myös niin että ympäristö huomioidaan tämä on erittäin olennaista sitten tästä sapelinkalistelusta puhuin eilen ulkoministeri steinmeierin kanssa sen taustalla on hieman muutakin kuin tämä lausunto muun muassa sisäisessä keskustelussa on saksassa ja sen liepeillä käytetty totaalinen sota termiä ja se on sellainen termi joka täytyy oikaista ja steinmeier oikaisi sen tällä tavalla mikä minun mielestäni oli oli hyvin tehty

täällä on vielä paljon muitakin vastauksia haluan vastata että myös suojelupoliisi sisäinen turvallisuus on mukana vielä aivan aivan lopuksi edustaja pelkoselle haluan sanoa sen että jos suomalainen lähtee isisiin ja tekee siellä todistettavasti rikoksia hän on niistä vastuussa ja tietysti sitten

näen täällä ulkopoliittisen erityisavustajani pekka haaviston ja hän tekee erityisen hyvää työtä näissä asioissa
myönnän vielä joukon vastauspuheenvuoroja joiden jälkeen pääministeri vastaa

arvoisa puhemies on hienoa että tämmöinen turvallisuuspoliittinen selonteko on saatu valmiiksi ja keskustelu täällä salissa osoittaa sitä itselle tämä ainakin on tärkeä paperi tämän vakautuspolitiikan

kysynkin ulkoministeriltä mikä tämän vakautuspolitiikan päällimmäinen tarkoitus mielestänne on itse näen sen siinä että suomalaiset tekevät yhteistä rauhan turvaamisen politiikkaa niin kuin tuossa juuri äsken kerroitte tässä selonteossa myös annetaan tuki sille että naapureiden kanssa on hyvä elää ja keskustella sovussa elikkä tämäkin luo tätä eurooppalaista vakauspolitiikkaa suomalaisten on hyvä myös tunnistaa kriisinsietokyky ja varautua siihen mihin tässä selonteossa hyvin vastataan

puhemies jotkut kansanedustajat ovat kritisoineet selonteon suorapuheista tyyliä käsitellä venäjää sekä mahdollisia uhkia vastaavasti voi kysyä katoaako uhka ummistaa silmänsä nykytilanteen realistinen kuvaus ja tosiasioiden tunnustaminen eivät ole uhkakuvilla lietsontaa asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä jotta suomen turvallisuudesta voidaan huolehtia kokonaisvaltaisesti

niin kuin monet puheenvuorot todistavat itämeri on ajankohtainen kokemus todistaa että kestävä rauha voi perustua joko yhden ylivaltaan tai kaikkien tasapainoon itämerellä ei ole mitään yhden ylivaltaa mutta lisääntyneiden sotaharjoitusten myötä tasapaino on horjunut kysynkin ulkoministeriltä voisiko suomi olla aloitteellinen esimerkiksi yhdessä ruotsin kanssa järjestämään jonkinlaisen mini itämeri etykin tyyppisen kokouksen joka lievittäisi geopoliittista jännitystä itämeren alueella

puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikka on ollut perinteisesti parlamentaarista yhteistyötä tätä asiaa on hoidettu hyvässä yhteisymmärryksessä tärkeää on että suomen perinteinen ja kansallinen presidentin johdolla vedetty ulkopolitiikan perinteinen linja säilyy myös jatkossa jatkuvuus näissä asioissa on pelkästään hyvä asia tämän utp seurantaryhmän jäsenenä kysyn ministeri soinilta ja ja pääministeriltä seurantaryhmän linjauksilla olisi ollut mahdollisuus päästä vieläkin syvempään lopputulokseen nyt aika seurantaryhmältä loppui kesken ministeri soini totesi että utp linjaukset otetaan puolustuspoliittiseen selontekoon otetaanko sinne selontekoon myös rahat yksi pilkku kaksi miljardia laivoihin viisi viiva kymmenen miljardia lentokoneisiin ja puolustusvoimien muut taloudelliset paineet sisäisen turvallisuuden selonteko annettiin vasta eduskunnalle ja tuosta selonteosta puuttuu yhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa selonteon tavoitteiden toteuttamiseksi

arvoisa puhemies mielestäni edustaja vanhanen tässä ihan ensimmäisessä puheenvuorossaan ryhmäpuheenvuorossa kuvasi aika hyvin tämän ulko ja turvallisuuspolitiikan perimmäisen tarkoituksen sen että ihmiset voisivat elää omaa elämäänsä rauhassa sen takia meidän pitää pystyä sopimaan naapureitten kanssa siitä miten yhdessä yhdessä pystymme elämään tästä pystyy juontamaan aika hyvin myöskin sen tarkoituksen että me pystyisimme kaikin tavoin edistämään vakautta ja kaikin tavoin rakentamaan rauhaa maailmalla ja tämähän ei mitään rakettitiedettä ole loppujen lopuksi aika yksinkertaisesta perusasetelmasta on kysymys sitten analyysimme saattavat poiketa ajattelemmeko että tuohon tulisi pyrkiä naton kautta vai omalla uskottavalla puolustuksella ja yleisellä asevelvollisuudella itse uskon siihen että meidän pitää pitää omasta puolustuksestamme huolta ja jatkaa sotilasliiton ulkopuolella tuokin valinta tietysti tarkoittaa jotakin ennen kaikkea se tarkoittaa sitä että resurssien pitää olla kunnossa jotta me voimme uskottavasti oman puolustuksemme ylläpitää ja se meidän kaikkien tulee ilman muuta ottaa huomioon

arvoisa puhemies suomen turvallisuus ja sisäinen kehitys ovat monin tavoin sidoksissa globaaliin kehitykseen ja se on käynyt hyvin selville viimeistään pakolaiskriisin aikana kehityspolitiikka on olennainen ja irrottamaton osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa kehitysyhteistyö ja ja siihen suunnattavat varat ovat tärkeitä kohdealueiden kannalta mutta niillä on merkitystä myös suomen itsensä kannalta sillä me emme elä tyhjiössä pienen maan etu on ja vaikuttava yk järjestelmä valitettavasti suomi on muiden kehitysyhteistyöleikkausten ohella leikannut yk järjestöjen rahoitusta voimakkaasti yk järjestöleikkaukset heikentävät suomen kansainvälistä asemaa ja vaikeuttavat ykn tekemää työtä osaltaan toivottavasti edes osa näistä järjestöjen leikkauksista voitaisiin perua uuden kehitysministerin johdolla ja toivottavasti suomi tukee yk järjestelmän kehittämistä ja vahvistamista haluaisinkin tästä kysyä ulkoministeriltä minkä näette tärkeimmäksi yk järjestelmän kehityskohteista

elämme maailmassa missä lähi idässä ja afrikassa mutta osin euroopassa turvallisuus on kaukainen asia terrorismi isil joukkoineen on tehnyt raakaa työtä lapsista aikuisuuteen ja niin kauan kuin vakaus ja demokratia näissä maissa puuttuu niin kauan meillä on tämä hallitsematon maahanmuutto ja turvattomuuden tunne seuraa mittaamatonta hätää on kysymys siitä mitä voisimme tälle tehdä toiseksi suomea ei uhkaa tällä hetkellä mikään valtio mielestäni venäjä on edelleen meidän hyvä naapuri ja kauppakumppani pakotteiden myötä mutta on kysyttävä koska nyt eilen illalla suomalainen eurooppa neuvoston jäsen on esittänyt että nyt pitäisi venäjä pakotteista luopua onko tämä hallituksen tahto ja loppujen lopuksi olen sitä mieltä että suomi on liittoutumaton valtio ja meidän on hyvä seurata sivusta sananlasku sanoo että älä mene syhymätä saunaan

päinvastoin kuin pohjois koreassa täällä suomessa monipuoluejärjestelmän ja vapaan demokratian ehkä paras puoli on se että voi ja saa esittää omia näkemyksiä myöskin ulko ja turvallisuuspolitiikan saralla aika edustaja tuomioja taisi silloin jo olla eduskunnassa edustaja arhinmäki ja minä hädin tuskin potkuhousuissa jolloin leimakirves heilahti heti jopa tässä salissa jos yritti tarjota omia vaihtoehtoja ja poiketa valtavirrasta siis vallasta nyt on tilanne onneksi toinen rkpllä on tuore puoluedemokratian puitteissa syntynyt päätös nato jäsenyydestä joka ymmärtääkseni pitkälti vastaa myöskin kokoomuksen linjaa nyt on siis tämän vaihtoehdon esille nostamisen paikka paikka jossa kaikki kukkaisvallan kukatkin saavat kukkia ei ole mikään luvan tai linjan tarkistamisen paikka vaan avoimen keskustelun avoimen kansalaiskeskustelun aika ja paikka

kyllä muistan tämän ajan hyvinkin koska minäkin kuuluin niihin jotka saivat niin sanotun kunniamaininnan neuvostovastaisesta kirjoittelusta ydin lehden päätoimittajana mutta se siitä mutta tähän sananvapauteen ja vapaaseen keskusteluun kuuluu kyllä ihan sen toteaminen että saamme olla eri mieltä rkpn kanssa ja saamme olla myöskin sitä mieltä että se linja jota rkp nyt edustaa tässä asiassa ei vastaa suomen turvallisuusintressejä vaan voi saattaa suomen vaaratilanteisiin

vielä kolme neljä vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen pääministerille pari kolme minuuttia sen verran kuin hän tarvitsee siihen

arvoisa herra puhemies tämä selonteko ulottuu vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asti ja kun katsoin niin siellä on yhden ainoan kerran mainittu sana ilmastonmuutos kysynkin että kun ilmastonmuutoksen myötä on syntymässä uusia tilanteita joissa kuumuus ja vesivarojen ehtyminen ehtyminen voivat aiheuttaa merkittäviä kansojen liikkeitä kohti uusia asuinalueita muun muassa niin oliko niin että kokonaan tämä ilmastonmuutoksesta aiheutuva mahdollinen kansojen liikehdintä ei millään tavalla tullut ei ei ulkoministeriössä eikä tässä ryhmässä joka oli mukana kertaakaan mieleen että tämä on varmasti seuraava historiallinen iso kansojen liikehdintä ilman että siinä olisi väkivaltaa tai muita konflikteja mukana mutta sellainen on erityisesti afrikan mantereelta odotettavissa kun katsomme millä vauhdilla ilmastonmuutos etenee minusta tämä olisi ansainnut

kysymyksiä mahdollinen nato jäsenyyden hakeminen jolle jätetään selonteossa mahdollisuus avoimeksi kysymykseni on onko parempi ministereiden mielestä hakea jäsenyyttä syvässä rauhantilassa vai miten olisi jos sitä haettaisiin kriisiytyneessä tilanteessa oman tulkintani mukaan kriisiytyneessä tilanteessa hakeminen olisi pahimmassa tapauksessa se viimeinen negatiivinen signaali joka saattaisi aiheuttaa jatkotoimenpiteitä tiedämme että jäsenhakemuksen käsittely kestää vuotta se on käsiteltävä kaikissa nato maiden parlamenteissa se on käsittämättömän pitkä aika onko sovittu joistain nopeutetuista aikatauluista tai mahdollisuuksista peräti salaisia sopimuksia

monilla eri tahoilla on kiinnostusta hyödyntää arktisen alueen luonnonvaroja on puhuttu kilpajuoksusta arktiselle alueelle ja täälläkin on käytetty monia puheenvuoroja arktisesta alueesta valitettavasti tässä selonteossa asetetut yleiset rajat arktisen alueen hyödyntämiselle ovat hyvin väljät verrattuna vaikka nykyiseen voimassa olevaan arktiseen strategiaan ministeri soinikin totesi mielestäni hyvin laimeasti että arktisella alueella ympäristö huomioidaan kuitenkin arktisen alueen haavoittuvan luonnon kunnioittamisen tulisi olla se lähtökohta jolle arktisen alueen mahdollinen hyödyntäminen voi koskaan rakentua suomen arktisessa strategiassa vuodelta kaksituhattakolmetoista nimenomaan puhutaan arktisen alueen ympäristön kunnioittamisesta ja siitä että taloudellinen kehitys tapahtuu ympäristön toiminnalle asettamien reunaehtojen puitteissa

arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja kiinnostaisi kuulla tässä yhteydessä pääministeriltä onko suomi valmis edistämään sitä että

arvoisa puhemies eun ja venäjän suhteet ovat valitettavasti osin umpikujassa mikä on omiaan horjuttamaan myöskin turvallisuuden ilmapiiriä on kuitenkin hyvä muistaa että meillä on hyvääkin yhteistä historiaa venäjän kanssa käytännönläheisessä yhteistyössä ja muun muassa rajaohjelmissa joissa venäjä on takavuosina ollut innokkaastikin mukana

nyt tekevät minä kysyisinkin arvoisalta ministeri soinilta miltä nyt näyttää euroopan unionin ja venäjän välinen keskustelu ja toimivatko nuo pakotteet odotetulla tavalla

arvoisa puhemies selonteolla on kiistattomat ansionsa mutta oudoksun kyllä tätä ajankohtaa ja nyt viittaan tähän torstaina tapahtuvaan ison britannian äänestykseen eu jäsenyydestä ja mahdolliseen eu eroon ministeri soini te sanoitte että kaikki muuttuu ja kyllä kaikki muuttuu mutta jotenkin te onnistuitte esittämään tämän brexitin siinä valossa että ikään kuin mikään ei muuttuisi jään kyllä miettimään nyt aivan ajantasainen tilannearvio siitä mitkä vaikutukset mahdollisella ison britannian eu erolla olisi myös suomen turvallisuustilanteeseen iso britannia on tärkeä tekijä eussa joka on meille turvallisuusyhteisö se on myös meille tärkeä kumppani ja mikä vielä tärkeämpää iso britannia on erittäin tärkeä eun transatlanttisen yhteyden ylläpitäjä nyt täytyy kyllä kysyä arvoisa hallitus arvoisa pääministeri onko teillä olemassa plan btä onko teillä olemassa suunnitelma siitä kuinka te päivitätte tätä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa sen ikävän mahdollisuuden valossa että eu hajoaa ison britannian lähdön myötä
pääministeri kolme minuuttia

arvoisa herra puhemies ulkoministeri vastasi hyvin suurimpaan osaan kysymyksistä jotkut kysymykset jäivät auki ensinnäkin edustaja kiuru ei todellakaan ole mitään sopimuksia mistään ei salaisia eikä muitakaan sotilaallinen liittoutumattomuus sen jatkuminen on hallituksen linja edustaja salolainen kysyitte tästä eun kanssa tehtävästä yhteistyöstä mitä se voisi olla se eun kanssa tehtävä yhteistyöhän tuo ensimmäisenä mieleen että meillä on yhteinen armeija sen ei tarvitse olla sitä vaan hybridiuhkiin varautumista kyberturvallisuuteen

turvallisuus yhteiset harjoitukset ja niin edespäin sitten täällä joku kysyi hybridiosaamiskeskukseen liittyvästä tästä ehkä on vähän vääräkin mielikuva mikä se on tässä tavoitellaan tällaista verkostomaista lähestymistapaa ja haetaan siihen nyt osallistuvia kumppanimaita se olisi hyvin pieni sihteeristö mikä siinä on ja toimisi verkostomaisesti mutta tämmöinen puute on selkeästi havaittu ja suomi on siinä ollut aktiivinen ja saanut sille myöskin tukea edustaja heinäluoma heinäluoma suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa ehkä se on selkeää täältä pöntöstä sanoa selvästi myöskin ääneen jos jos tämä keskustelun sävy on on väärä seurantaryhmästä kävin seurantaryhmän kanssa samoiten ulkoministeri on käynyt useamman keskustelun ja kyllä seurantaryhmän palautetta on tässä huomioitu ja ja seurantaryhmän kädenjälki näkyy myöskin tässä selonteossa edustaja andersson kysyi mitä voimme tehdä täällä itämeren alueella kyllä se on juuri tämä dialogin lisääminen ja siinä presidentti niinistö on näyttänyt esimerkkiä ja saanut hyvin laajaa tukea myöskin tälle tälle dialogin lisäämiselle sitten oli vielä yksi kun muistaisin mikä se oli mihin piti puuttua

eduskunta kokoontuu syksyllä kyllä brexit oli joo brexitistä täällä useammassa puheenvuorossa otettiin unohtui tämä brexit joo

se on pitkä prosessi ja sitä prosessia sitä prosessia ei kukaan tiedä miten miten se täsmälleen ottaen tapahtuisi se on ainakin kahden vuoden prosessi ja se ensimmäinen askel on se että että jos näin kävisi niin britannia saa omat rivinsä järjestykseen ja jättäisi sitten eronpyynnön joko jo juhannuksen jälkeisellä viikolla tai tai sitten sitten myöhemmin syksyllä mutta sitten vasta lähdemme määrittelemään sitä yhteistä prosessia ei siihen ole prosessikaaviota vielä olemassa mutta sellainen kyllä tehdään jos jos näin kävisi toivottavasti ei käy ja uskon että näin ei käy
ymmärsin että ulkoministeri haluaisi sanoa muutaman sanasen

vielä kerran ja suoraan tämä hallitus ei aseta suomen etuja suomen ulko ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja eikä meidän omia linjauksiamme yhden maan kansanäänestyksen alle me päätämme itse tietenkin se vaikuttaa eurooppaan mutta se vaikuttaa kaksi vuotta se voi vaikuttaa viisi vuotta kuinka kauan edustaja tuppurainen olisi pitänyt odottaa käy niin kuin tässä samuel beckettin näytelmässä odotetaan godotta ja godot ei koskaan tullutkaan eli tämä on selvä asia sitten kun otetaan otetaan erinäköisiä ehdokkuuksia niin jatkuvasti ulkoministeri ulkoministeriö ja muut tarjoavat suomalaisia henkilöitä erinäköisiin tehtäviin se on meidän velvollisuutemme että meillä on niitä on afganistanissa on makedoniassa ja uusia koko ajan haetaan se on sitä vaikuttavuutta johon me ilman muuta pyrimme suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa mutta ei suomi ole puolueeton siinä mielessä kuin on ollut suomi on eun jäsen ja osa länttä näin tämä asia on sitten venäjä pakotteista niitä jatketaan puoli vuotta eilen kun oli ulkoministerikokous sitä ei suuressa salissa käsitelty ollenkaan se meni coreperin kautta totta kai me haluamme että pakotteista päästään eroon ja niistä päästään eroon heti sillä punaisella minuutilla minskin sopimus toteutetaan sitä ennen niistä ei eroon päästä sen takia me tarvitsemme tässä kansainvälistä yhteistoimintaa ja sitten

totta kai se on meille äärimmäisen tärkeä usa on nyt puheenjohtaja nyt usalla on sellainen hallinto joka haluaa tehdä arktisella alueella rakentavaa työtä me emme voi tietää mimmoinen hallinto usalla on presidentinvaalien jälkeen pitäisikö meidän odottaa taas että mikä meidän arktinen politiikka on sitten kun usassa on uusi presidentti ei hyvät ystävät ei

puhemies lyhyt tarkennus kun täällä salissa tällä puolella on sanottu että suomen on nyt kyllä pysyttävä sotilasliittojen ulkopuolella niin olenko lukenut selonteon väärin kun olen ymmärtänyt että tämä vaihtoehto ja mahdollisuus että suomi on mukana myös sotilasliitossa on realistinen todellinen vaihtoehto sen tilanteen varalta mikäli itämeren piirissä tai turvallisuusympäristössämme tilanne käy huolestuttavampaan suuntaan vakavampaan suuntaan näin olen selonteon lukenut ja ja pitäisin jollain tavalla myös taktisesti outona mikäli me nyt ilmoittaisimme että suomi on ja pysyy iät kaiket sotilasliiton ulkopuolella olenko ymmärtänyt

arvoisa herra puhemies siellä lukee juuri ajatuksellisesti ja selvästi se suomi on tällä hetkellä sotilasliittoon kuulumaton maa mutta ylläpitää mahdollisuutta hakea jos omista lähtökohdistaan ja turvallisuusympäristön muuttuessa niin

puhemies ulkoministeri puhui tuosta ukrainan tilanteesta ja totesi aivan oikein että kun minskin sopimus tulee täytettyä niin näistä pakotteista voidaan nopeasti luopua itämeren ympäristön näkökulmasta on tärkeää että jännitteitä saadaan purettua ja tämä minskin sopimuksen täyttäminen on siinäkin siinäkin mielessä tärkeä asia sama koskee tietenkin suomalaisten tilallisten maitotilallisten maidonvientiä ja sitten erityisesti myöskin sianlihan puolella on ongelmia tällä hetkellä eri puolilta tulee viestiä nyt tällä hetkellä kiovan suunnasta että myöskään siellä ei ole kovin suurta halukkuutta minskin sopimuksen ehtojen täyttämiseen ja nyt kysynkin teiltä ulkoministeri soini onko suomen intresseissä tehdä ja onko suomi tehnyt jotakin myös sen edistämiseksi että myöskin kiovan taholta ollaan minskin valmiita täyttämään sehän on sekä venäjän että ukrainan velvollisuus niitä ehtoja lähteä täyttämään

puhemies täällä pääministeri linjasi suomen tavoitteista mitä tulee tähän eun puitteissa tehtävään puolustusyhteistyöhön ja sen syventämiseen kuitenkin toivoisi että suomi kiinnittää huomiota myös tähän eun sisäiseen turvallisuuteen unionin yhtenäisyyteen ja sisäiseen koheesioon tämä linjaus puolustusyhteistyön syventämisestä tuntuu vähän ristiriitaiselta kun se tehdään juurikin tällaisena aikana kun eu elää aivan poikkeuksellista murrosvaihetta kun tätä kansainvälistä yhteistyötä kyseenalaistetaan kansalaisten toimesta ja kun euroopan unionin legitimiteetti kansalaisten silmissä on hyvin heikko minun tulkintani on se että tässä brexit äänestyksessä on kyse myöskin kansalaisten reaktiosta eun puitteissa harjoitettuun politiikkaa eli ei nähdä että eu on pystynyt lunastamaan niitä lupauksia mitä annettiin kansalaisille kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisesta esimerkiksi että verokilpailu on jatkunut palkkakilpailu on jatkunut ja ja siitä huolimatta että veroparatiisitaloudesta on puhuttu pitkään siihenkään ei ole pystytty mitään kansainvälisiä ratkaisuja tuottamaan eli toivottavasti suomi pitää

arvoisa puhemies turvallisuuspoliittinen ympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja on muuttumassa tässä tilanteessa on kuitenkin hyvin tärkeää muutama periaate ja yksi on se että me olemme hyvin tarkkaan tilanteesta tietoisia kun kun me puhumme tosiasioiden tunnustamisesta niin pitää tuntea tosiasiat että voi ne tunnustaa

kohtuullisen hyvä konsensus silloin sillä politiikalla on myös vaikuttavuutta kestävä periaate on paasikiven ajoista lähtien että suomi ei muodosta uhkaa naapureille eikä suomi muodosta myöskään alustaa uhkalle uhkalle naapureille se on tärkeää tässä liittoutumiskeskustelussa hyvin tärkeä periaate on se että meillä aina säilyy uskottava puolustus

puhemies selonteon käsittelyn yhteydessä on mielestäni tärkeää nostaa tämä liennytyksen asia esille se on kaikkein parasta turvallisuuspolitiikkaa suomelle tässä on aivan liikaa nyt keskustelussa korostunut tämä sotaretoriikka niin että siltä osin olen edustaja heinäluoman kanssa täysin samaa mieltä tällaista aseellista turvallisuutta korostaville poliitikoille ja sotilaille on annettu ylikorostettu asema turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on siis vastaiskun aika on pohdittava tarkoin nyt miten liennytyksen kautta päästään eteenpäin

on kuvaavaa tälle ajalle että ulko ja turvallisuuspolitiikkaa käsitellään kokonaisuutena kylmän sodan jälkeinen suvantovaihe on ohi ja euroopan rajoja piirretään jälleen aseilla uudelleen vain harvoin suomen historiassa ovat ulko ja puolustusministerien salkut olleet raskaammat kuin nyt moniin selonteon linjauksiin on helppo yhtyä mutta sen painotuksia voi kritisoida esimerkiksi ilmastonmuutos on keskeinen turvallisuuskysymys myös suomelle kuten edustaja laukkanen totesi totesi syyrian sisällissotaa onkin jo kutsuttu ensimmäiseksi ilmastosodaksi toiseksi sodan ja rauhan väliin on syntynyt uusi konfliktin muoto jolle on ominaista monimuotoinen vastapuolen toimintakyvyn rapauttaminen etenkin tiedosta ja totuudesta on tullut taistelukenttä ja tuo taistelu on käynnissä myös suomessa siksi oma riippumaton media on niin tärkeä suomen kaltaiselle pienelle maalle keskeinen osa hybridisodankäynnin maanpuolustusta aito media on paras ase taistelussa valemedian riidankylväjiä vastaan

herra puhemies minusta on tärkeää että suomi pitää kiinni liittoutumattomuudesta nyt ulkoministeri soini puhuu stubbin suulla viimeksi eilen stubb halusi erikseen kultarannassa korjata että pitäisi puhua sotilasliittoon kuulumattomuudesta tämä näkyy enemmänkin tässä meidän keskustelussamme jos ajattelee niitä puheenvuoroja joita rkp ja kokoomus ovat pitäneet täällä niin ne kuulostavat hyvin samankaltaisilta kuin liberaalien ja puheet kultarannan keskustelussa ruotsalainen moderaattien paikallisen kokoomuksen edustaja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja myös hyökkäsi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa vastaan kyseenalaistaen sen että suomi käy vuoropuhelua venäjän kanssa meidän naapurimme kanssa vaikka olemme eri mieltä venäjän kanssa niin kyllä meidän naapurimme kanssa pitää olla yhteistyötä ja on hyvä että tasavallan presidentti niinistö käy putinin kanssa keskustelua toivoisin että tämmöinen ruotsalainen uho mitä vähän on tullut läpi kokoomuksen ja rkpn puheissa ei laajentuisi suomalaisessa ulko ja

arvoisa puhemies tässä erinomaisessa selonteossa todetaan muun muassa noin laajasti ymmärtäen että ulko ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyö on monilta osin vaikeutunut mutta samalla todetaan myös se että muun muassa arktisen alueen kysymyksissä tehdään edelleen erimuotoista yhteistyötä johon jännitteinen tilanne ei ole vaikuttanut näin sen pitää ollakin barentsin alueneuvoston puheenjohtajana olen aika usein todennut sen että meidän pitää tehdä alueella yhteistyötä unohtaen nämä ulkopoliittiset jännitteet meidän pitää päinvastoin pyrkiä tiivistämään tätä rajat ylittävää yhteistyötä tähän barentsiin ja arktiseen alueeseen liittyen toivoisin toki että suomesta tulisi nykyistä vahvempi arktisen alueen puhemies ja ymmärrän että ministeri soini juuri noissa vastauksissaan tähän myös monella tavalla viittaa mutta kun katsoo tämän selonteon arktista osuutta niin kysyn kuitenkin kuinka kattava on hallituksen toimintavisio tässä arktisen alueen vaikuttamisessa

arvoisa puhemies edustaja pelkonen viittasi selonteon kohtaan terrorismista joka nähdään tietysti merkittäväksi turvallisuusuhaksi myös suomelle haluan tässä yhteydessä että hallitus on ryhtynyt määrätietoisiin toimiin esimerkiksi kaksoiskansalaisten osalta lakiin on tulossa mahdollisuus mitätöidä suomen kansalaisuus terroritoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisilta lakimuutoksen selvitys aloitetaan syksyllä sen jälkeen kun ykn ja eun terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistuminen matkustaminen ulkomaille

arvoisa puhemies minulla oli poikkeuksellinen tilaisuus seurata viikonlopun ulko ja turvallisuuspoliittista keskustelua ruotsalaisen lehdistön kautta täällä on puhuttu ruotsalaisesta uhosta joka näkyy täällä suomessa se ei näkynyt ruotsissa päinvastoin siellä nostettiin yksi asia ylitse muiden ja se oli nimenomaan suomen venäjä osaaminen ja erityinen venäjä suhde josta ruotsalaisen median mukaan ruotsilla on paljon opittavaa suomelta

ulkopolitiikan seurannasta monissa eri rooleissa ja siksi kysyn teiltä miten tämä meidän erityinen venäjä suhteemme on euroopan unionin yhteisten pakotteiden myötä muuttunut ja miten toisaalta voisimme kehittää sitä siihen suuntaan että se edistäisi demokratiaa rauhanomaisia prosesseja ja yhteistyötä

arvoisa herra puhemies olen tyytyväinen tässä ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa olevaan pitkään kaareen ja siihen jatkuvuuden linjaan joka suomella näissä kysymyksissä on ollut tietenkin kun aika on aika vaikea ja voimapolitiikka on tehnyt eurooppaan paluuta ja on tullut jännitettä myös myös eurooppaan ja lähialueillemmekin niin on kuitenkin huomionarvoista ja tärkeää että että kun tuomitsemme venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet niin silti myös tässä selonteossa otetaan huomioon se että tavallisten kansalaisten väliset yhteydet on aina syytä säilyttää ja se kanssakäyminen mitä voidaan tehdä kansalaisjärjestötasolla on äärimmäisen tärkeää ja edellisessä puheenvuorossakin esille tulleeseen venäjä osaamiseen se että me ymmärrämme mitä naapureissamme tapahtuu edellyttää että meillä on siihen tietoa ja osaamista ministeri mainitsi olleensa siellä eun ulkoministerikokouksessa olisin kysynyt vielä tästä arktisesta informaatiokeskuksesta kun tässä selonteossa viitataan myös hybridiosaamisen keskukseen onko arktinen informaatiokeskus myös vielä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä olevassa selonteossa määritellään suomen painopisteitä joista yhtenä nostetaan esiin tämä arktisen alueen tulevaisuus viime viikolla järjestettiin arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi jossa meitä tästä salista oli allekirjoittaneen lisäksi edustaja kulmuni edustaja kulmala ja ja edustaja elovaara se järjestettiin tuolla venäjällä ulan udessa ulkoministeri nosti puheessaan kiitettävästi esiin arktiset asiat ja myöskin tämän eilisen ministeritapaamisen luxemburgissa hyvä niin mutta jotta suomi on valmis ensi vuonna alkavaan arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen ja myös arktisen yhteistyön kehittämiseen nimenomaan eu tasolla ja hakemaan ne hartiat sieltä euroopan unionista niin meidän on myöskin otettava johtajuutta arktisissa asioissa kysyisinkin nyt ulkoministeri soinilta millä aikataululla tämä hallitusohjelman kirjaus tästä toimeenpanosuunnitelmasta arktisissa asioissa tapahtuu erityisesti ja ict asioissa
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille tuomioja hoskonen ja jalonen ja sen jälkeen ministeri soinille vähän pidemmän puheenvuoron sanotaan viisi minuuttia
herra puhemies puutun tähän pelotteluun siitä että ruotsi tekisi nopeita liikkeitä suomea informoimatta tai meistä piittaamatta minusta tällainen puhe on vastuutonta me olemme tänään viimeksi käyneet sosialidemokraattien kesken tätä asiaa läpi ja on aivan yksiselitteistä että ruotsin sosialidemokraatit eivät tee mitään tällaisia liikkeitä eikä heidän käsityksensä mukaan porvarihallituskaan tekisi sellaisia siksi me olemme aikaisemmin tämän hallituksen ja edellisten hallitusten aikana käyneet aina läpi ruotsin kanssa sen periaatteen että me konsultoimme toisiamme aina jos on jotain merkittäviäkään turvallisuuspoliittisia kysymyksiä emmekä aiheuta toisillemme yllätyksiä voimme päätyä erilaisiin lopputuloksiin se on selvä mutta tahtooko edustaja rydman nyt sitten sanoa niin että me emme

tätä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa käydään läpi tilanteessa joka sisältää toki paljon uhkakuvia mutta voimme oikeastaan olla rauhallisella mielellä sen takia että suomalainen ulko ja turvallisuuspolitiikka on ollut pitkäjänteistä rauhallista tempoilematonta ja sellaista sen tulee olla jatkossakin pitää muistaa mikä on suomen geopoliittinen tilanne maailmankartalla tällä hetkellä meillä on hyvät suhteet olleet aina itään sellaisina ne tulee säilyttää eikä missään nimessä pidä lähteä sellaiselle sapelinkalistelulinjalle suomen tulee huolehtia siitä että meidän puolustuksemme on uskottavalla tasolla meillä on hyvä kalusto mutta aivan yhtä välttämätöntä on se että meillä on hyvät suhteet naapuriin ja suomella on aina tarjottavana ne molemmille puolille kaikille naapureillemme hyvät suhteet muun muassa venäjälle me voimme olla siinä asiassa vaikka konsulttina muualla maailmalla ja tarjota sitä tietämystä toisillekin sellaisen vastakkainasettelun politiikan linjalle jota olen viime aikoina havainnut aika monessa puheenvuorossa että sellaistakin on olemassa toivon mukaan emme lähde vaan pidämme järjen päässä ja ennen kaikkea hyvät suhteet ystävät lähellä vihamiehet kaukana
myönnän

puhemies minä olen useampaan otteeseen ruotsin nykyisen pääministerin kanssa käynyt keskustelua siitä mikä on ruotsin ulko ja turvallisuuspoliittinen linja tulevaisuudessa ja mikä on myös sosialidemokraattisen puolueen näkemys suhteessa natoon ja kuten edustaja tuomioja tuossa totesi meillä on hyvin selkeä käsitys siitä mitä ruotsissa tapahtuu ja siellä ruotsissa tapahtuu niin että juuri edustaja tuomiojan kuvaamalla tavalla asioista käydään konsultaatio suomalaisten kanssa siellä ei ole mitään epäselvyyttä siitä mikä on sosialidemokraattisen puolueen kanta nyt kysynkin ulkoministeri soinilta oletteko te käynyt tällaisia keskusteluja ruotsin ulkopoliittisesta tulevaisuudesta ulko ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta ja mikä niitten sisältö mahdollisesti on ollut
ennen ulkoministeriä vielä edustaja kopra anteeksi

anteeksi edustaja jalonen suokaa anteeksi edustaja jalonen ja sitten

kiitos arvoisa puhemies kesä tulee se on hyvä asia brexitiin vielä pikkasen takaisin elikkä lähestyn sitä asiaa siltä kantilta että se voi käynnistää ketjureaktion ja se voi sitten puolestaan jopa hajottaa eun ja euron kirjoitin tämän kysymyksen ylös alun perin sisäministerille tämähän sitten taas tekisi monenmoista vaikutusta ja silloin pitäisi pystyttää muun muassa täysimittainen rajavalvonta joten kysyisin sitä siihen resursseja esimerkiksi henkilöstöpuolella ja tämä sama sama asia tulee sitten myös siinä kohtaa jos afrikasta tulee turvapaikanhakija aalto ja edelleen tämä mediapuoli tahtoisin sen nostaa esille elikkä tietoa haetaan jostain

vastauspuheenvuoroja
kiitoksia arvoisa herra puhemies aloitetaan nyt tästä että kuka lietsoo ja mitä lietsoo hallitus ei lietso mitään jos itse luo uhkakuvan ja sitä rupeaa sitten vastustamaan niin sillehän hallitus ei voi mitään selonteossa todetaan täysin selvästi että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin ei tätä tämän selvemmällä suomen kielellä voi sanoa tästä on kysymys kannattaa lukea nämä selonteot niin niin ei tarvitse luoda sellaisia uhkakuvia joita selonteossa ei ole vielä pari asiaa sitten siitä mihinkä me olemme sitoutuneet eun lissabonin sopimuksen myötä avunantolausekkeeseen joka perustuu keskinäiselle solidaarisuudelle solidaarisuudelle ja se on jäsenvaltioita yhtäläisesti velvoittava jos jokin jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi tämä on suoraan siitä sopimuksesta johon suomi on sitoutunut sitten edustaja terho kysyi näistä

ja myöskin

donald trumpista niin yhdysvallat on meille tärkeä oli sen presidenttinä kuka tahansa näin se nyt menee eikä tähän sisälly mitään mielipidettä siitä kuka tulee valituksi kas kun suomalaisilla ei siihen ole äänioikeutta mielipide voi olla mutta oli kuka tahansa toimeen on tultava hybridiuhkista ja niihin varautumisesta tässä on eussa lähdetty liikkeelle ja hallitusohjelman mukaisesti me olemme olleet tässä työssä aktiivisesti mukana päävastuu on jäsenmailla yhteistyötä voidaan tehdä hybridiuhkiin keskittyvä osaamiskeskus voisi olla tärkeä tuki se voisi toimia tutkimus ja koulutuskeskuksena ja palvelisi sekä jäsenmaita että kumppanimaita tässä meillä on hyvä mahdollisuus ja me olemme selvittäneet mahdollisuutta perustaa tällainen keskus suomeen meillähän on osaamista tavoitteena on koota yhteen sopiva joukko maita jotka lähtisivät tähän hankkeeseen mukaan nyt kartoitetaan saammeko me näihin näihin talkoisiin muita mukaan ahvenanmaan edustajan kysymys oli hyvä toteamus siitä mikä on tilanne ja myös kysymys onko suomi ottanut tätä mukaan ja ja onko käyttänyt kyllä me olemme ottaneet ulkoministeriön järjestämissä rauhanvälitystilaisuuksissa ja tapaamisissa tämän esille monesti ja monta kertaa viimeksi helsinki policy forumissa puhuin puhuin tästä monien ulkomaalaisten henkilöiden kanssa tämä on hyvin tärkeä malli tämä on otettu huomioon sitten edustaja järvisellä oli erinomainen kysymys niin kuin tapaa olla ja edustaja arhinmäki hyvä että tasavallan presidentti tapaa putinia niin on mutta on hyvä myös edustaja arhinmäen tietää että soini on tavannut ulkoministeri lavrovia neljä kertaa new yorkissa belgradissa oulussa ja moskovassa noin niin kuin muistin virkistykseksi ja pidän hyvänä että täältä on parlamentaarikkoja menossa venäjälle ensi viikolla muun muassa suuresti arvostamani edustaja heinäluoma ja muutama muukin sehän on hieno asia sitä en tiedä mikä mikä on on teidän kännykkänne tilanne

osaa sitä sanoa mutta sitten edustaja korhonen aivan oikein barents ja arktinen puheenjohtajuus on nimenomaan se mitä suomi ei ole halunnut sotkea ja on onnistuttu siinä että barentsin ei ole tuotu näitä valtakunnan ja suurvaltapolitiikan välisiä jännitteitä se on valtava mahdollisuus suomelle viidelle pohjoismaalle kanadalle usalle ja venäjälle tämä on erittäin tärkeä foorumi ja meillä on täysimääräisesti nyt valmistelussa arktisen tiedonannon ja meidän puheenjohtajakauden tavoitteet ja konsultoimme siinä muita olen monesti keskustellut amiraali pappin kanssa joka tällä hetkellä usassa vastaa tästä asiasta kun nämä prioriteetit ja konsultaatiot saadaan loppuun ne tuodaan tänne eduskuntaan ilman muuta tämä oli hyvin tärkeä tärkeä asia niin ja vielä edustaja järvinen jo kehuin mutta vielä vastatakin muistan totta kai me tapaamme venäjällä meidän vastapuolemme eli hallituksen edustajat mutta tapasin myös opposition kasjanovin ja javlinskin ja tapasin erilaisia kansalaisjärjestöjä mukaan lukien greenpeacen jota suomessa en ole koskaan tavannut eli kun suomi osallistuu niin laajasti osallistuu anteeksi arvoisa puhemies sydämen kyllyydestä suu puhuu mutta ei puhu enää kiitos
olen merkinnyt tänne vielä vastauspuheenvuorot edustajille häkkänen andersson karimäki ja jälleen kerran kopra hän ei ole kyllä paikalla ainakaan tällä hetkellä ja mikkonen mennään näillä

arvoisa puhemies juuri niin kuin täällä ulkoministeri soini hyvin sanoi tämä selonteko on hyvin realistinen eivät ne turvallisuuspoliittiset uhat siitä mihinkään katoa jos niitä ei tunnusteta rehellisesti ja avoimesti siihen varmasti perustuu ulko ja turvallisuuspoliittinen keskustelu että uhat myönnetään avoimesti ja tehdään siltä pohjalta johtopäätöksiä tässä selonteossa on otettu äärimmäisen hyvin huomioon myös uudet uhat ja toimintamallit talouden teknologian ja muitten riippuvuussuhteitten vaikuttamat turvallisuuspoliittiset haasteet nyt tässä lopussa on noussut merkittävästi myös tämä brexit kysymys esiin minä toivoisin että kun eduskunnassa käsitellään turvallisuuspoliittista selontekoa niin otettaisiin vielä voimakkaammin ehkä analyysin kohteeksi mitä tarkoittaa myös brexitin yhteydessä kansanäänestyksen järjestäminen erilaiseen keskustelun tasoon ja päätöksenteon tasoon liittyen eli eli jos suomikin tekee ratkaisuja turvallisuuspolitiikassa kansanäänestysten pohjalta niin tämä on myös yksi mitä pitäisi perusteellisesti analysoida

myös hämmästellä tätä edustaja rydmanin herättämää keskustelua ruotsin hallituksen linjasta ruotsin pääministeri stefan löfven piti puheenvuoron sunnuntaina kultaranta oli harvinaisen selkeäsanainen kun hän kuvaili ruotsin hallituksen eli ruotsin valtion virallista ulkopoliittista linjaa hän totesi siellä selvästi että se perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja että nato jäsenyys ei ole ajankohtainen ruotsin osalta pidän itse tärkeänä vaikka puolustuspoliittista yhteistyötä tehdään että niin ruotsissa kuin suomessa tehdään omat itsenäiset ratkaisut mitä tulee ulkopolitiikan isoihin ja pieniin linjauksiin mutta kun tätä yhteistyötä nyt on painotettu tässä koko kevään aikana niin tulkitsen itse löfvenin puheen niin että se päinvastoin antaa vahvan perustan ja pohjan suomen ja ruotsin tehdä yhteistyötä joka perustuu nimenomaan sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja maiden väliseen puolustuspoliittiseen yhteistyöhön

arvoisa puhemies ministeri soini totesi ettei uhkia ja konflikteja pidä lietsoa ja näin onkin minusta olemme nyt liiaksi naton kyljessä kuitenkin ilman naton turvatakuita en kannata nato jäsenyyttä enkä siksi myöskään yhteistyön vahvempaa syventämistä ystävien tulee olla lähellä eussa ja pohjoismaissa edustaja tuomioja puhui erittäin järkevästi siitä ettei itämeren alueella tule lietsoa provokaatioita ja että suomen tulisi korostaa itämeren alueen dialogia ja luottamusta herättäviä toimia

aloitteellinen siinä että selvitetään hybridiuhkiin keskittyvän osaamiskeskuksen perustamista tänne suomeen eun osaamiskeskusta tässä on jo keskusteltu sen yhteistyön rakenteista ja kuvioista mutta kysyisin hallitukselta täsmällisemmin mitä kaikkia hybridiuhkia on ajateltu
vielä vastauspuheenvuoro edustaja mikkoselle ja jos ulkoministeri haluaa vielä jonkun sanan sanoa totta kai ja sen jälkeen siirrytään varsinaiseen puhujalistaan
arvoisa puhemies on selvää että venäjän eristäytyminen ei ole kenenkään etu ja aivan kuten selonteossa mainitaan suomen toiminnan perustana on euroopan unionin yhteiset venäjä linjaukset mutta samalla suomen tavoitteena on ylläpitää vakaita ja toimivia suhteita venäjän kanssa erityisen tärkeää on huolehtia siitä että

on vähän huolestuttavia piirteitä siitä että myös tämmöinen ruohonjuuritason toiminta on vähentynyt selonteossa todetaan myös että suomen energiayhteistyö venäjän kanssa on laajaa ja sen tulee nivoutua osaksi eun energiaunionin kehittämistä kun eun energiaunionin tavoitteena on vähentää unionin energiariippuvuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja toisaalta tiedämme että venäjä käyttää energiapolitiikkaa turvallisuuspolitiikan aseena niin mitä muuta tämä linjaus voi tarkoittaa kuin sitä että suomen pitää vähentää energiariippuvuutta itänaapurista ja satsata kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

josko kaksi viiva kolme minuuttia riittäisi

kiitos täällä paljain puhtain käsin rauhan mies armeijan käynyt alikersantti totta kai arvoisat edustajat hallituksen linja ja oma linjani on tehdä kaikki että suomi rauhassa saamme elää hyvää elämää ja että meidän lapsilla on hyvä elämä minä kiitän eduskunnan suurta salia erinomaisesta keskustelusta ja debatista se on hyvä että hallitusta haastetaan mutta hallituksen tehtävä on taas linjata selkeästi asioita joihin sitten otetaan yhdessä kantaa haluan korostaa että tämä on hallituksen ja tasavallan presidentin johdolla kokoontuvan kokoontuvan hallituksen ulko ja turvallisuuspolitiikan valiokunnan yksimielinen kanta eli tämä ei ole yhden ministerin kanta ei yhden puolueen kanta vaan hallituksen ja presidentin yhdessä muodostama kanta totta kai oppositio tekee tässä arvokkaan panoksensa olin viime kaudella ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja neljä vuotta ja tein kaikkeni että mietinnöt olivat yksimielisiä silloin ne muuten olivat toivon että nykyinen eduskunta ja nykyinen ulkoasiainvaliokunta pystyvät samaan yhteistyössä on voimaa ja sitten ihan loppuun haluan sanoa että maailma ei pysähdy eikä meitä odottele hallitus päätti näin me olemme nyt katsoneet hallituksena kolmisentoista kuukautta tilannetta ja nyt hallituksen piti linjata kantansa sitä varten hallitukset ovat että ne tekevät esityksiä linjaavat kantoja joihin saa ottaa kantaa vatulointi ei tässä hallituksessa kuulu ainakaan ulkoministerin työkalupakkiin eikä oikein luonteeseen muutenkaan kiitän teitä keskustelusta
kiitoksia puhujalistaan

arvoisa herra puhemies turvallisuus ei parane itsestään aseellisesti ei vastata nykyajan turvallisuushaasteisiin ihmiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia ovat muun muassa ilmastonmuutos globaali köyhyys ja osattomuus tietoverkkojen haavoittuvuus sekä ääriliikkeiden väkivalta ja rasismi näillä on mittavia turvallisuusvaikutuksia joita ei voi torjua asein suomen on aidosti tuettava maailmassa niitä toimijoita jotka kykenevät pehmeän voiman avulla vähentämään asevaraisen turvallisuuden merkitystä näitä ovat etenkin maailmanjärjestö yk alajärjestöineen yhteistyöjärjestö etyj sekä talousyhteistyötä tarjoava eu tänään keskustelussa ollut turvallisuuspoliittinen selonteko jättää valitettavan vajaiksi ne resurssit joilla näihin uhkiin varaudutaan esimerkiksi hallituksen korostaman pakolaisuuden ennaltaehkäisemiseksi tarvittaisiin kipeästi kehitysyhteistyötä kriisinvälitystä ja ykn tukea mutta juuri näistä hallitus on leikannut ennätyksellisen paljon

keinoin estää tulevat sodat eu jäsenyyteen liittyy myös keskeisenä solidaarisuus ja avunanto nykyinen eu jossa ylläpidetään työttömyyttä leikkauspolitiikalla ja käännytetään sotaa pakenevia ihmisiä ei edusta eun alkuperäistä ideaa myöskään unionin tulevaisuudesta ei ole täyttä varmuutta kun uhkana on yhdentymisen mureneminen talousvaikeuksien kansallismielisyyden ja muukalaisvastaisuuden vuoksi britannian kansanäänestys eu jäsenyydestä antaa viitteitä unionin suunnasta ja siten myös suomen tulevaisuudesta hallituksen olisi tullut ottaa tämä huomioon ja lykätä selontekoa kansanäänestyksen jälkeiseen aikaan tätä mieltä olivat ulkoasiainvaliokunta puolustusvaliokunta ja seurantaryhmä arvoisa puhemies suomelle luontevinta on jatkossakin pysyä liittoutumattomana maana pysyä sotilasliitto naton ulkopuolella nato edustaa euroopassa voimapolitiikkaa jota venäjän nykyjohto harjoittaa vielä raaemmin on myös ymmärrettävä että sotilasliiton luonteeseen kuuluu vastavuoroisuus nato jäsenenä olisi vaikea kieltäytyä tuen pyynnöistä sotaretkiin nähtäväksi jää millainen on naton rooli yhdysvaltojen ulkopolitiikassa marraskuun presidentinvaalien jälkeen arvoisa puhemies venäjän asevoimien tekemä kansainvälisen oikeuden vastainen krimin valloitus ja sodan lietsominen itä ukrainassa ovat täysin tuomittavia on surullista ja traagista että venäjällä geopoliittinen ajattelu ja suurvalta aseman haikailu ovat sumentaneet järjen taloustilanteen realismilta kärsijöitä ovat tavalliset kansalaiset niin venäjällä kuin muualla euroopassa ja suurimpina voittajina aseteollisuus joka saa uusia tilauksia ympäri eurooppaa euroopan unionin asettamat pakotteet ovat olleet ymmärrettävä seuraus venäjän toimista on parempi mittelöidä euroilla kuin aseilla pakotepolitiikalla ei kuitenkaan saada kriisiä ratkaistua venäjän ja eun välien normalisointi etenee vain minskin sopimusta noudattamalla ja kun ukrainaan saadaan kestävä rauha silloin pakotteista voidaan päästä eroon

ruotsin kanssa ole esteitä pohjoismainen yhteistyö nauttii myös kansan laajaa tukea toisin kuin nato jäsenyys pohjoismaista yhteistyötä ei kuitenkaan tule sitoa yhteen yhdysvaltojen tai naton kanssa tehtävään yhteistyöhön suomen tulee jatkossakin itsenäisesti harkita

arvoisa herra puhemies käsittelemme valtioneuvoston selontekoa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikasta selonteko antaa kattavan ja ymmärrettävän kuvan turvallisuuteemme vaikuttavista tekijöistä se heijastelee vallitsevaa ilmapiiriä niin globaalisti euroopassa kuin itämeren alueellakin joistakin se voi tuntua uhkaavalta minusta sangen realistiselta turvallisuusympäristömme on muuttunut ennustettavuus on merkittävällä tavalla heikentynyt muutokset tapahtuvat nopeasti ja ennalta varoittamatta kansainvälisen oikeuden kunnioitus on heikentynyt on turvata itsenäisyytemme ja alueellinen koskemattomuutemme parantaa suomalaisten turvallisuutta ja ja hyvinvointia sekä ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta sotilaallisen konfliktin osapuoleksi joutumisen estäminen on keskeinen päämäärä sotilaallista voimankäyttöä suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois näin todetaan selonteossa ja edelleen venäjä on pitkälti hylännyt yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden ja haastaa euroopan turvallisuuskäsityksen sillä on tahto ja kyky käyttää sotilaallista voimaa tavoitteidensa edistämiseksi puolustusliiton tarkoitus on sotien ja kriisien estäminen ennakolta voimankäyttöä voimankäyttöä ei kannata natoa vastaan harkita neuvostoliitto tai venäjä ei ole hyökännyt suoraan yhtään nato maata vastaan suomi on naton kumppanuusmaa se ei kuitenkaan anna meille turvatakuita jäsenet ja kumppanit ovat eri sarjassa jäsenet ovat turvakodissa kumppanit koputtelevat hädän tullen epätoivoisesti ovella ja saavat kyllä myötätuntoa ja parhaimmillaan pakotetukea tämä on ukrainan ja krimin opetus arvoisa puhemies emme uskalla sanoa natolle ääneen ei emme uskalla sanoa natolle kuuluvasti kyllä sen sijaan sanomme natolle päättäväisesti ehkä suomi pitää selonteon mukaan yllä mahdollisuutta sotilaalliseen liittoutumiseen liittoutumiseen ajankohta jäsenyyden hakemiselle tuntuu olevan kuitenkin aina väärä kun tilanne on vakaa ja seesteinen ei tarvetta katsota olevan jos jännitys lisääntyy niin silloin voimme harkita jäsenyyshakemusta puhe optiosta on mielenkiintoinen jäsenyys edellyttää että hakemus hyväksytään jokaisen kahdenkymmenenkahdeksan nato maan parlamentissa kyseessä on prosessi nopeutetun menettelyn mahdollisuus on epävarma ellei sitten ole tehty salassa pidettäviä sopimuksia nato jäsenyyshakemuksemme koetaan venäjällä provosoivana se ei jäisi huomiotta ja ilman vastareaktioita näin on naapurista annettu ymmärtää kummassa tilanteessa suomen olisi parempi toimia jäsenyyttä hakiessa syvässä rauhan tilanteessa vai kriisin uhatessa onko ajateltavissa että painostavassa ilmapiirissä jäsenyyden hakeminen olisi helpompaa ja riskittömämpää se voisi olla se viimeinen syy joka antaa syyn painostuksen muuttamiseen toiminnaksi viisas toimii ennakoiden kansanäänestyksestä on keskusteltu se on perustuslain mukaan neuvoa antava kansan tahtoa on kunnioitettava mutta onko parempi nostaa asia vaaliteemaksi vai kansanäänestykseksi kansanäänestys on monella tapaa ongelmallinen prosessi kestää pitkään ja sen aikana olemme esimerkiksi informaatiovaikuttamiselle alttiina mitä äänestyksessä ylipäätään kysyttäisiin sekin on epäselvää eri variaatioita on lukemattomia haluatko suomen liittyvän natoon haluatko suomen liittyvään natoon vain yhdessä ruotsin kanssa pitääkö suomen kieltäytyä sotilastukikohdista tai miten miten menetellään asevelvollisuuden kanssa minulla ei ole kansanäänestystä vastaan mitään päinvastoin on kuitenkin varmistuttava siitä ettei äänestyksellä vaaranneta tavoitetta eli suomen turvallisuutta prosessi ei voi olla tärkeämpi kuin itse tavoite siksi siksi olen taipuvaisempi siihen että jäsenyyshakemus sekä sopimus tehdään hallituksessa eduskunnassa ilman kansanäänestystä ja jos kansanäänestykseen halutaan mennä niin paras menettely on että hallitus ja eduskunta ottavat jäsenyyteen ja sen ehtoihin kantaa minkä jälkeen tehty ehdollinen sopimus alistetaan kansalle vaihtoehtoina ovat sopimuksen hyväksyminen tai hylkääminen suomen on ylläpidettävä keskusteluyhteyttä kaikkiin ilmansuuntiin luottamus syntyy kanssakäymisestä tervehdin lämmöllä presidentti putinin suomen vierailua ja presidentti niinistön aloitteellisuutta

tämä selonteko on selkeäkielisin minkä olen täällä eduskunta aikanani koskaan lukenut se on tiivis ja siitä saa hyvin selvää mitä mitä halutaan sanoa en sinänsä kovin paljon nyt puhu tämän selonteon eräistä yksityiskohdista haluan käsitellä kahta asiaa jotka tällä hetkellä askarruttavat mieltäni muun muassa näiden kultarannan keskustelujen jälkeenkin kahdeksantena päivänä tätä kuuta ruotsi teki yhdysvaltojen kanssa aiesopimuksen jonka tarkoituksena on monella sektorilla viidellä tärkeällä sektorilla erityisesti yhteistyötä yhdysvaltojen kanssa ruotsilla on pitkä historia sotilaallisessa yhteistyössä ja puolustusyhteistyössä yhdysvaltojen kanssa muistamme että kylmän sodan aikana

eli salainen liitto tästä on tehty hyvin perusteelliset selvitykset ja dokumentoitu minkälainen se oli kylmän sodan

on julkistettu näiltä yleisiltä kohdiltaan mutta kysymys kuuluu onko siinä niin kuin on väitetty lisäpöytäkirja jota ei ole lainkaan julkistettu ja mitä siinä lisäpöytäkirjassa sitten todetaan siitä meillä ei ole tietoa mutta pitäisi olla suomalaisen ulkopolitiikan kohteena selvittää onko siinä tällainen lisäpöytäkirja ja jos on niin mitä siinä sanotaan suomen ja yhdysvaltojen väliset suhteet ovat olleet erittäin läheiset myöskin ulko ja turvallisuuspolitiikassa johtuen muun muassa siitä että olemme hankkineet yhdysvalloista keskeisiä asejärjestelmiä kuten esimerkiksi hornet koneet ja sitten niihin kuuluvan erittäin erittäin sofistikeeratun asejärjestelmän tämä on ollut hyvin myötätuntoista sillä tavalla yhdysvaltojen taholta että näitä kaikkia asejärjestelmiä ei ole myyty aina edes liittolaisille tämä osoittaa että meidän suhteemme yhdysvaltoihin ovat luottamukselliset ja ja todella hyvät nyt palaisin tähän ruotsin aiesopimukseen joka tehtiin ja kysyisin ministeri soinilta suomella tarvetta tehdä samanlainen aiesopimus on tiedossa että että meillä on lukuisa määrä sopimuksia myöskin turvallisuuspolitiikan alueella yhdysvaltojen kanssa mutta olisiko syytä meilläkin sopimukset koota kattosopimukseksi samaan tapaan kuin kuin on on ruotsilla ja sitten vielä siihen lisäkysymys olisiko mahdollista että tulisi kolmikantaisia sopimuksia joissa meillä olisi eräitä samoja sopimuskohtia ruotsin kanssa ja yhdysvaltojen suuntaan tämäntyyppisiä keskusteluja on nyt käyty eri tahoilla tätä pitäisi pitäisi nyt pohtia ja tiedän että suomen hallinnossa tätä kyllä pohditaan mutta mikä on ministerin näkemys tästä asiasta sitten toinen asia johon haluaisin lyhyesti puuttua on se että olen nyt paneutunut tähän saksan ulkoministerin walter steinmeierin haastattelulausuntoon bild am sonntagissa ja seurannut miten se on tulkittu ja minkälaisia reaktioita siihen on tullut kuulin täällä aikaisemmin keskusteluissa että ministeri soini on soittanut steinmeierille ja he ovat keskustelleet siitä tämä yleinen tulkinta on kyllä aika alarmistinen se millä tavalla tämä haastattelu on on vastaanotettu olen lukenut nyt eräitä kommentteja joita siitä on todettu hänhän siis steinmeier kritisoi erittäin voimakkaasti puhumalla puhumalla sapelinkalistelusta ja sotahuudoista

se on tulkittu kovaksi hyökkäykseksi naton politiikkaa kohtaan itäisessä euroopassa tämä on tämä reaktio jonka olen nyt havainnut täällä kansainvälisessä lehdistössä ja siinä mitenkä mitenkä se on ymmärretty nyt herää kysymys sitten onko tässä tekeillä jotain uutta tällä hetkellä ajatellen sitä että eräät taloustieteilijät ovat sanoneet että venäjän talous alkaa olla siinä kunnossa tällä hetkellä että venäjä ei tule pärjäämään kovin pitkää aikaa ja että se ei pysty tekemään välttämättömiä reformeja joita siellä pitäisi pitäisi tehdä siis kysymys kuuluu sillä tavalla tämä steinmeierin ulostulo ennen naton huippukokousta sellainen että se indikoi että jotain on nyt tekeillä koska hän puhui myöskin neuvottelujen käynnistämisestä venäjän kanssa no niin tässä ajanpuutteen vuoksi ei ole mahdollista nyt enempää näitä asioita käsitellä mutta tällaiset asiat minua tällä hetkellä askarruttavat

puhemies erinomaista että erittäin kokenut ulkopolitiikan osaaja edustaja salolainen otti tämän steinmeierin lausunnon vielä kerran esille sehän oli tärkeä puheenvuoro siltä kannalta miten nämä kriisit ratkeavat en ihan ymmärrä että osa täällä suomessa on hirveän huolestuneita tästä sehän oli puheenvuoro diplomatian ja sovun puolesta ja kun hän siinä puheenvuorossaan sanoi että ei kai kukaan kuvittele että symboliset panssarimarssit naton itärajalla ratkaisevat tämän kriisin niin sehän on sinällänsä aivan oikea havainto kysymys ei ole siitä ovatko ne tarpeellisia tai välttämättömiä vaan kysymys on siitä että ratkaisut tapahtuvat diplomatian ja ulkopolitiikan kautta ja tämähän on oikeastaan suomen iso linja ollut aina korostetaan ulkopolitiikkaa diplomatiaa kriisien ratkaisussa ja tästä linjasta suomen kannattaa jatkossakin pitää kiinni
arvoisa herra puhemies istuin eilen ulkoasiainneuvostossa ulkoministeri steinmeierin vieressä se on muuten erinomainen kausikorttipaikka siinä saa paljon keskusteltua erinäköisiä asioita otin tämänkin esille ja ja on on totta että tämä lausunto herätti etenkin baltiassa levottomuutta mutta kysyin sitä häneltä ja hän kertoi minulle sen lausuntonsa koko sisällön tässä on taas käynyt niin että sieltä on poimittu yksi kaksi lausetta yhdistetty niitä mielivaltaisesti kyllä ne lauseet siellä ovat mutta kun lukee tämän koko asian niin asia ei ole näin yksiselitteinen lisäksi useissa kansainvälisissä arvioissa on myös sisäpoliittinen näkökulma eli eli tässä on niin sanottua kotimaista kulutusta tämä liittyy joiltain osin myös siihen että että naton piirissä on käytetty joidenkin toimijoiden kohdalla termiä totaalinen sota ja se on sellainen termi joka liittyy niin kielteisellä tavalla saksan historiaan että tähän steinmeier reagoi tähän nimenomaan

satuin olemaan siinä paikalla kun viron ja latvian kollegat kävivät kyselemässä liettuasta nyt puhumattakaan kyllä siinä kyllä siinä keskusteltiin ja sen jälkeen asia näytti selviävän sitten tähän edustaja salolaisen toiseen kysymykseen suomi pitää kaikki mahdollisuudet avoinna tällä hetkellä meillä ei ole usan kanssa samanlaisia sopimuksia kuin ruotsi on allekirjoittanut mutta viisas maa toimii niin että kaikki on mahdollista

kaikki ei toteudu mutta ei suomi voi rajata mahdollisuuksiaan ulos ei se ole viisasta politiikkaa viisasta politiikkaa on huolehtia suomen puolustuskyvystä maamme itsemääräämisoikeudesta ja itsenäisyydestä ja tehdä sitten se mitä se vaatii arvoisa puhemies pahoittelen että joudun menemään toiseen kokoukseen mutta kiitän vielä eduskuntaa hyvästä keskustelusta ja keskusteluhan jatkuu syksyllä ja sitten hyvä ulkoasiainvaliokunnan uusi

varmasti noudattaa eduskunnan parhaita periaatteita siten kuin ulkoasiainvaliokunnassa näitä mietintöjä on tehty

vielä vastauspuheenvuoro edustaja salolainen
arvoisa puhemies olisin vielä kysynyt jos ministeri ehtii pari sekuntia olla paikalla nyt ymmärrän että hänellä on kiireisiä menoja

tässä nyt jotain muutakin tekeillä kuin se mitä vain näkyy tässä tässä onko siellä ukrainassa taikka venäjällä jotain liikahtamassa puhutaan yhdysvaltojen ja venäjän välisestä dialogista myöskin ukrainan suhteen onko tällä tarkoitettu pedata sitä ilmapiiriä että päästäisiin eteenpäin näissä isommissa asioissa

arvoisa herra puhemies on ollut ainakin sellaisia puheita että esimerkiksi normandia ryhmä kokoontuisi ja ja mahdollisesti venäjän kanssa päästäisiin yhteispalaveriin sehän edellyttää tietysti sitä että sieltä täytyy tulla tulos ei voida järjestää sellaista kokousta jota ei ole pohjustettu ja josta ei tule tulosta mutta tämän konfliktin hirveän hankala piirre on se että eu ja monet korostavat aina normandiaa ja monenkeskistä yhteistyötä ja venäjä sanoo aina että kiovan pitää suoraan separatistien kanssa kahden kesken neuvotella nämä ovat vastakkaiset raiteet ja sen takia tämä on niin hankalaa yksi ajatus mikä minulle on tullut vielä mieleen putin puhui aika sovittelevasti euroopan unionista johtuuko tämä siitä että vielä on obaman kautta jäljellä olisikohan näitä asioita hyvä saada liikkeelle hänen kauttaan kun ei sitten tiedä clintonkin clintonkin on ollut perinteisesti erittäin voimakas puhumattakaan sitten muista vaihtoehdoista jotain tämmöistä tässä voisi taustalla olla

arvoisa herra puhemies valtioneuvoston antama ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko kuvaa hyvin nykyistä kansainvälistä toimintaympäristöä ja on myös varsin realistinen suomen tämänhetkisestä tilanteesta sen parasta antia on rehellinen ja pelkistetty analyysi naapurisuhteistamme ja erityisesti suhteestamme natoon ja turvallisuusyhteistyöstämme ruotsin kanssa se myös asettaa suomen turvallisuuden kannalta pitkän tähtäyksen peruslinjat ja päämäärät selkeään muotoon jossa suomen tärkeimmät tehtävät ovat välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin omata vahva ja uskottava oma puolustus sekä olla aktiivinen kahdenvälisen ja monenkeskisen ulko ja turvallisuuspolitiikan rauhaa edistävä toimija

suomi on rauhan ja vakauden rakentaja sekä sotilaallisesti riippumaton antaa meille mahdollisuuden ja tilan puhua maailman epävakaudesta rauhantahtoisesti ja ratkaisukeskeisesti kuten yhdysvaltain presidentti obama hiljattain totesi pohjoismaisella yhteiskuntamallilla on kansainvälistä vetovoimaa ja se antaa vahvan pohjan pohjoismaiden vahvistuvalle yhteistoiminnalle kansainvälisessä politiikassa valitettavaa on että pitkään jatkuneen rauhan ja hyvän yhteistyön ylle on tullut tummia pilviä erityisesti venäjän taholta jonka valitsema tie on johtanut kasvavaan jännitteeseen ja yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon kasvuun euroopassa arvoisa puhemies uutta on myös se miten suomi puhuu venäjästä se kieli jolla nyt puhumme suhteestamme venäjään ja sen toimista on tosiasiat toteavaa ja rohkeaa lainaus selonteosta euroopan ja itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt venäjä valtasi krimin ja synnytti itä ukrainassa konfliktin on syntynyt negatiivinen kierre jonka vaikutuksesta jännite itämeren alueella on kasvanut ja sotilaallinen toiminta lisääntynyt venäjä käyttää etujensa ajamiseen laajaa sotilaallista ja ei sotilaallista keinovalikoimaa sotilaallista voimankäyttöä suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois tämmöistä kieltä ei ole totuttu suomessa eikä varmaan venäjälläkään lukemaan miten suomi käsittelee venäjän tilaa ja puhuu

hyvä näin tämä on rehellistä ja reilua puhetta jota suomi itsenäisenä maana voi harjoittaa samalla kun puheemme venäjästä ja sen toimista tiukkenevat on myös lähentyminen natoon lisääntynyt naton kanssa tehty isäntämaasopimus oli tässä merkittävä uusi askel samoin nyt viitoitettu tie aseellisen yhteensopivuuden syventämisestä naton kanssa on jo askelmerkki naton suuntaan en ihmettele jos nato jäsenyys on todellisuutta lähivuosien aikana jotta näin ei tapahdu on suomen yhä selvemmin ja päättäväisemmin vahvistettava omaa sotilaallista kykyään ja hyvää keskustelukulttuuria venäjän kanssa en usko että yksikään muu maa todella ymmärtää niin kuin suomi ymmärtää venäjää naapurina jonka kanssa olemme oppineet rauhassa elämään niin hyvinä kuin huonoina aikoina näin on hyvä jatkaa on hyvä pitää mielessä ettei sotilaallinen yhteistyö ruotsin tai euroopan kanssa tai naton kanssa ole turvallisuutemme lopullinen tae vaan omista lähtökohdista pitkäjänteisesti harkitut toimet suhteessa venäjään suomen on myös vahvistettava omilla toimillaan ykn roolia ja mahdollisuutta toimia vakauden välineenä maailmanlaajuisesti puhemies suomen on mahdollisimman pian palautettava ykn järjestöille taloudellinen tukensa jonka hallitus tänä vuonna leikkasi näin suomi palauttaisi maineensa rauhantekijänä kansainvälisessä yhteisössä

arvoisa herra puhemies on erittäin hyvä asia että ulko ja turvallisuuspolitiikasta voidaan puhua avoimesti mielestäni tämän selonteon yksi merkki tavalliselle suomalaiselle on että suomi huolehtii turvallisuuspoliittisesta ympäristöstään niin sisä kuin aktiivisesti harjoittaen keskustelua käydään avoimena ja niin on syytä käydä myös jatkossa selonteko korostaa aivan oikein sitä faktaa että venäjän toimet ovat olleet keskeisessä osassa kiristämässä itämeren alueen tunnelmia itänaapurimme itsevarmempi ja aggressiivisempi tapa harjoittaa ulkopolitiikkaansa ja toisaalta sotilasliitto naton aktivoituminen asettaa valtionjohdollemme kovan haasteen miten suhtautua kun kahden suuren välit jännittyvät ei ole kenenkään meidän etujen mukaista että itämeren alueeseen kohdistuu vahvaa suurvaltapolitiikkaa venäjän toimet krimillä ja itä ukrainassa ovat ehdottoman tuomittavia mutta samanaikaisesti meidän tulee muistaa jännitteistä seuraavat vaikuttajat omaan talouteemme siksi neuvotteluyhteyden pitäminen molempiin osapuoliin on erittäin arvoisa puhemies viime päivien kultaranta keskustelujen seurauksena on noussut esiin erityisesti suhteemme venäjään on mielestäni täysin itsestään selvää että yhteisiä neuvotteluja ja valtionjohdon vierailuja pitää jatkossakin harjoittaa tuhannenkolmensadan kilometrin yhteinen rajamme suorastaan velvoittaa meidät pitämään hyviä naapurisuhteita yllä mielestäni ulkopolitiikassamme on syytä edelleen korostaa tällaista vakauden liennytysten ja yhteistyön tietä me emme voi ajatella että olisimme jollain tapaa itämeren kiristyneen ilmapiirin ulkopuolella päinvastoin olemme väistämätön osa sitä tämän vuoksi meidän on nyt on nyt myös kiinnitettävä erityistä huomiota tuleviin ulko ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiimme tätä ajatusta tukee myös valtioneuvoston selonteko suomen nato yhteistyön osalta tekstissä todetaan nato jäsenyyden hakeminen olisi perustavanlaatuinen ja kauaskantoinen päätös suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa ja se vaatisi laaja alaista keskustelua ja huolellista harkintaa suomen linjaa on määrittänyt liittoutumattomuus jota on jatkettava olemme yhteisellä linjalla ruotsin kanssa onnistuneet merkittävällä tavalla luomaan turvallisuutta ja vakautta koko pohjois euroopan alueelle itse en näe sotilasliitto natoon liittymisen mahdollisuutta lähivuosina

tilanne kuitenkin elää vuosi vuodelta nato mahdollisuuden säilyttäminen ja tilanteen säännöllinen arviointi on meille tärkeä ulkopolitiikan väline myös tulevaisuudessa laajan kumppanuuden harjoittaminen poliittinen vuoropuhelu koulutustoiminta ja yhteisten harjoitusten avulla molemminpuolisen osaamisen kehittäminen ovat järkeviä yhteistyön muotoja ne ovat osa sitä kokonaisuutta jolla kumppanuussuhteitamme pidetään vahvasti yllä arvoisa herra puhemies pidän entisenä sotilaana edelleen uskottavan ulko ja

itsenäistä puolustustamme yleinen asevelvollisuus ja laaja reservimme palvelevat maamme tarkoituksia edelleen tehokkaasti ne muodostavat turvallisuutemme kivijalan jota tämä hallitus panostuksillaan myös tukee samanaikaisesti on silti muistettava että koko eurooppaa kohdanneet jännittyneisyydet terrorismin uhka ja hallitsematon muuttoliike asettavat selkeän vaatimuksen kansainvälisen yhteistyömme syventämiseen suomen tulee tukea euroopan yhteisen turvallisuusjärjestelmän kehittämistä laajasti myös yhteistyötä ruotsin kanssa on pyrittävä syventämään edelleen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden on on kuljettava käsi kädessä nyt ja tulevaisuudessa tämä on suomalainen linja jolle selontekokin antaa vahvaa tukea

arvoisa puhemies

selonteossa lähialueen kuvaus alkaa virkkeellä turvallisuuspoliittinen tilanne suomen lähialueilla on hyvä nyt käsiteltävässä selonteossa arvioidaan tilanteen kiristyneen ja todetaan ettei sotilaallista voimankäyttöä suomea vastaan voida sulkea pois muutos on tosiasia ja muutoksen suunta on huolestuttava olemme astuneet taaksepäin kohti tuhatyhdeksänsataa luvun maailmaa ja eurooppaa tämä näkyy myös muutoksen ajureissa eurooppalaiset ja transatlanttiset yhteisöt uhkaavat jäädä sivuosaan jossa ne vain reagoivat muutoksiin olemme varmasti yksimielisiä myös tavoitteesta välttää suomen joutumista sotilaalliseen konfliktiin kysymys onkin siitä mikä on paras strategia tämän tavoitteen saavuttamiseen itsenäisen suomen ensimmäinen sukupolvi ei sodan välttämisessä onnistunut tämän ajan historian ymmärtäminen on hyödyllistä tulevaisuuden ennakoimiseksi nuori itsenäinen suomi kokeili kyllä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja eri oli saksalaissuuntausta oli pohjoismaisen yhteistyön korostamista eikä suomea voi syyllistää naapurisuhteiden ongelmista suomi solmi neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen hyvässä uskossa arvoisa puhemies historian opetus voisi olla se että tarvitsemme monitasoista turvallisuusstrategiaa jäsenyys euroopan unionissa on turvallisuuspolitiikkamme kestävä perusratkaisu kuitenkin jo huomenna britannian kansalaiset äänestävät omasta eu jäsenyydestään ja samalla ehkä myös koko unionin tulevaisuudesta jos äänestyksessä eroamisen kanta voittaa on eu merkittävästi aiempaa heikompi päättyipä äänestys miten tahansa on suomen oltava eu politiikassaan aktiivinen on keskityttävä olennaiseen ja jätettävä sikseen sisäpoliittisten pisteiden kerääminen esimerkiksi pakolaispolitiikassa selonteossa korostetaan ruotsi yhteistyötä sekin on tarpeellista suomen ja ruotsin yhteistyö on kuitenkin kahden maan suhde suhteen arvo punnitaan joka päivä erikseen lisäksi on hyvä muistaa etteivät kummankaan voimavarat yllä suurvaltapolitiikan tasolle on välttämätöntä että suomi jatkaa ja syventää yhteistyötä yhdysvaltojen kanssa aivan kuin selonteossa todetaan yhdysvallat on globaali suurvalta jonka voimavarat ovat omaa luokkaansa kyse ei ole vain sotilaallisesta voimasta vaan siitä että yhdysvallat on tärkeimpien puolustusliittojen ja puolustussopimusten keskipiste naton ohella yhdysvallat vaikuttaa itä aasiassa sillä on liittolaisia lähi idässä etelä aasiassa afrikassa kaikkialla maailmassa ongelma ei olekaan se että yhdysvallat pyrkisi liian aggressiiviseen politiikkaan euroopassa päinvastoin jos yhdysvallat kääntyisi kokonaan atlantin suunnasta tyynellemerelle jouduttaisiin euroopassa hakemaan uutta tasapainoa arvoisa puhemies

on kuitenkin entistä neuvostoliittoa avoimempi ja moniarvoisempi naapuruussuhteemme perustuvat paitsi valtioiden suhteisiin myös yritystason kaupallisiin suhteisiin ja tavallisten ihmisten kanssakäymiseen vaikka tämän päivän venäjä huolestuttaa voi tulevaisuus olla valoisampi ja näin meidän täytyy toimia naapuruussuhteissamme venäjän kanssa voimme pitää kiinni siitä että suomi kuuluu länteen ja päättää asioistaan itsenäisesti arvoisa puhemies suomen nykyinen turvallisuuspolitiikan peruslinja on pysynyt vakaana jo neljännesvuosisadan tänä aikana maan ulkopolitiikkaa on johtanut neljä presidenttiä ja hallituksen kokoonpanoissa ovat olleet mukana kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ulko ja turvallisuuspolitiikassa vallitsee yksimielisyys jonka säilyttäminen on arvokasta siksi selonteko on hyvä jatko suomen linjalle
herra puhemies ulko ja

on aktivoitunut maailmanpoliittisen tilanteen johdosta myös suomessa erittäin voimakkaasti saamme kuulla päivittäin tapahtumista eri puolilla maailmaa jotka vaikuttavat myös tavallisen suomalaisen elämään terrorismin ja isis järjestön nousu nousu venäjän otteiden koveneminen ison britannian yhdysvaltojen presidentinvaalin kaltaiset asiat vaikuttavat merkittävällä tavalla suomen kansainväliseen asemaan keskeinen taustasyyhän tässä on keskinäisriippuvuuden lisääntyminen yllättävä tapahtuma toisella puolella maailmaa saattaa tulla suoraan eteemme halusimme tai emme olemme haavoittuvaisempia kun eteemme on tullut myös uusia kyberturvallisuuden kaltaisia turvallisuusuhkia eihän näitä saa koskaan liioitella eikä lietsoa sekin on meidän tärkeä vastuumme mutta sinisilmäinenkään ei pidä olla ja siinä maastossa mielestäni

hallituksen ulko ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko on erittäin ajankohtainen ja tärkeä linjaus mielestäni tärkeimmän tavoitteen pitää jatkossakin olla vakauden luominen lähiympäristöömme mikäli meillä on hyvät suhteet muihin itämeren alueen maihin ja toimijoihin on oma asemamme turvatumpi samalla voimme olla myös kokoamme suurempi ulkopoliittinen toimija monet nato jäsenyyden kannattajista perustelevat myönteistä kantaansa turvallisuusympäristössä tapahtuneilla muutoksilla täällä salissakin on kuultu näitä puheenvuoroja tämä selontekohan ei vie suomea askeltakaan lähemmäksi natoa selonteko korostaa linjamme jatkuvuutta kun ympäristössä tapahtuu muutoksia rauhallinen ja luottamusta herättävä linja on kaikista järkevin valinta näin pärjäämme mahdollisten myrskyjen keskellä

sekä varautua entistä paremmin uusiin turvallisuusuhkiin puolustuspolitiikan perusfundamenttien pitää jatkossakin olla yleinen asevelvollisuus koko maan puolustaminen ja sotilasliittojen ulkopuolella

arvoisa herra puhemies

tämänkin päivän keskustelussa melkein joka puheenvuorossa esille turvallisuutta heikentävät tämän lisäksi esimerkiksi terrorismin uhka radikalisaation lisääntyminen ja hallitsematon muuttoliike muuttuneelle toimintaympäristölle on ominaista muutoksen nopeus ja ennustamattomuus venäjän toiminnalla on ollut keskeinen vaikutus euroopan turvallisuuden muutokseen krimin laiton valtaus ja monet jännitteitä lisäävät toimet itä ukrainassa ovat kiristäneet venäjän ja eun välejä emme enää voi sulkea todellakaan pois sotilaallista voimankäyttöä taikka sillä uhkaamista suomea vastaan tämäkin on täällä esille jo useaan kertaan turvallisuustilanne etenkin itämeren alueella on nopeasti ja huolestuttavasti muuttunut pahempaan suuntaan etyj valtuuskuntamme tapasi etyjin itämeren erityisedustajan jurgen klimken täällä eduskunnassa hiljakkoin hän korosti viisaasti että on erittäin tärkeää pitää yllä vuoropuhelua itämeren alueella ja kun turvallisuustilanne kiristyy on tärkeää näyttää että yhteistyömahdollisuuksia on aina olemassa aiomme heinäkuun alun etyj yleiskokouksessa tbilisissä keskustella muun muassa muun muassa siitä mahdollisuudesta voisimmeko löytää uusia tapoja itämeren alueen dialogiin osapuolten kesken se olisi erittäin hyvä ajatus suomen kahdenvälisessä yhteistyössä ruotsilla on edelleen vahvistuva erityisasema suomen ulko ja turvallisuuspoliittinen ja puolustusyhteistyö ruotsin kanssa on erittäin laaja alaista ja sitä voidaan edistää edelleen yhteisten etujemme pohjalta myös suomi ja yhdysvallat syventävät yhteistyötään monissa kysymyksissä yhdysvaltain sitoutuminen natoon ja sotilaallinen panostus eurooppaan on edelleen olennaista suomen turvallisuuden ja euroopan vakauden kannalta me toteutamme laajaa kumppanuutta ja kehitämme säännöllistä poliittista vuoropuhelua ja käytännön yhteistyötä naton kanssa mutta natoon tämän keskustelun nyt ei tarvitse juuttua me emme ole kuitenkaan lähitulevaisuudessa hakemassa jäsenyyttä vaikka meillä edelleen tuo optio onkin en tiedä saako sitä enää sanoa optioksi mutta minä nyt kutsun sitä siksi arvoisa puhemies laajaan turvallisuuden käsitteeseen liittyy olennaisesti globaali oikeudenmukaisuus köyhyyden vähentäminen ja myöskin eriarvoistumiskehityksen suitsiminen niin todellakin maailmanlaajuisesti kuin meillä suomessakin suomi edistää naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista ja naisten tasavertaista osallistumista politiikkaan ja talouselämään me olemme vahvemmin mukana ponnisteluissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja sitä työtä todellakin riittää viittaan istanbulin sopimukseen jonka toimeenpanoa varten meidän suomessakin täytyy tehdä monenlaisia monenlaisia toimenpiteitä muun muassa lakimuutoksia me sovitamme oman politiikkamme ykssa yhteisesti hyväksytyn agenda kaksituhattakolmekymmentän mukaiseksi naisten ja tyttöjen oikeuden ja aseman vahvistaminen on pitkäaikainen painopisteemme suomi tukee toimijoiden työtä jotka vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa arvoon ja naisten ja tyttöjen tietotaitoon ja mahdollisuuksiin ruokaturva sekä veden ja energian saatavuus kuuluvat myös tärkeisiin painopisteisiimme riittävä ravitsemus on ihmiselämän elinehto ja maataloustuotanto on edelleen kehityksen avainsektori köyhimmissä maissa yksi suomen tärkeistä painopisteistä on edelleenkin yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen me tarvitsemme hyvää hallintoa jotta apu ei palvelisi vain eliitin intressejä vaan niin apu kuin kehityskin tavoittaisivat kaikki kansalaiset on myös tärkeää että suomi lisää panostustaan taloushallinnon ja verotuskyvyn kehittämiseen verotulot ovat hyvän hallinnon ohella avainasemassa eriarvoisuuden poistamisessa suomen tavoitteena on niin ikään kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen vapaa ja monimuotoinen kansalaisyhteiskunta tuo esiin kansalaisten näkökulmaa ja puuttuu epäkohtiin arvoisa puhemies maailma tarvitsee miljardi työpaikkaa jotta etenkin valtaville nuorten ihmisten ikäluokille löytyy työtä me tarvitsemme myös laadukkaampaa koulutusta jotta yritykset saavat oikeanlaista työvoimaa tarvitaan siis säällisiä työpaikkoja ja paljon tätä varten tähän laajaan turvallisuuden käsitteeseen pitää aina muistaa liittää kehitysyhteistyö ja myös ennalta ehkäisevä kehitysyhteistyö

arvoisa puhemies

arktinen yhteistyö on toistaiseksi tähän mennessä säilynyt kansainvälisen politiikan viimeaikaisten jännitteiden ulkopuolella erityisesti suomelle pienenä maana tämän hyvän yhteistyön jatkuminen on äärimmäisen tärkeätä ja tämän yhteistyön jatkaminen nimenomaan niin että jatkossa keskitytään entistä enemmän arktisten alueitten ympäristönsuojeluun arktista aluetta suojelemalla me kaikista parhaiten vaalimme koko tämän alueen rauhaa ja vakautta arktinen alue lämpenee tällä hetkellä kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin ja merijää sulaa aika hurjaa vauhtia merijää on koko kevään ollut historiallisen pieni äärimmäisen iloinen siitä että ulkoministeri täällä aikaisemmassa vastauspuheenvuorossaan otti esille myös ilmastonmuutoksen koska tässä selonteossa tästä asiasta puhutaan äärimmäisen vähän aivan liian vähän arktinen luonto on herkkää toimintaakin valtavan paineen alla ilmaston ja meriveden lämpenemisen jään katoamisen ja etelästä tulevien uusien lajien vuoksi pohjoisesta jäämerestä on suojeltu vain häviävän pieni osa alueella tarvitaan kiireesti suojelualueiden verkostoa pohjoisnapaa ympäröivä kansainvälinen merialue on suojeltava osana tätä verkostoa ykssa on tänä keväänä startannut neuvotteluprosessi meriyleisoikeussopimuksen täydentämisestä ja nämä neuvottelut on vietävä loppuun kunnianhimoisesti tämä mahdollistaa suojelualueiden perustamisen kansainväliselle merialueelle myös arktiksella tällä hetkellä tähän on mahdollisuus vain osalla kyseisestä merialueesta suomi on tähän mennessä ollut arktisissa merten suojeluasioissa todella aktiivinen ja se on jotain semmoista mistä meidän kaikkien pitäisi olla ylpeitä sen takia täytyy kyllä sanoa että silmään pisti se että tämän selonteon asettamat rajat arktisen hyödyntämiselle ovat olemassa olevia linjauksia huomattavasti väljemmät meidän tulee jatkossa pitää kiinni kaksituhattakolmetoista arktisen strategian todella hyvistä linjauksista joita suomi on kunnialla tähän mennessä edistänyt arvoisa puhemies se mitä tapahtuu arktisella alueella vaikuttaa meihin kaikkiin se vaikuttaa koko maailmaan aluetta ei saa missään vaiheessa jättää vain viiden rantavaltion monopoliksi tai alistaa tämän alueen luonnonvaroja ryöstökohteeksi meillä täällä suomessa pohjoisena valtiona on arktiksesta erityinen vastuu meidän pitää pitää pintamme siinä vaiheessa jos muiden ajattelu on lyhytnäköistä taloudellisia visioita arktiksella ei pidä rakentaa öljy ja kaasuinvestointien varaan pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii yksiselitteisesti sitä että arktiset fossiilivarannot jätetään maahan kaikki jos näin ei tapahdu niin siinä vaiheessa ilmastonmuutos kiihtyy entisestäänkin ja tämä itsessään vie pohjan taloudelliselta hyvinvoinnilta ja tekee meidän tulevista turvallisuusuhista entistäkin arvaamattomampia

arvoisa rouva puhemies ensin on syytä onnitella teitä

ensimmäinen niistä käsittelee eu yhteistyötä on aivan selvää että terroristi iskujen jälkeen pariisin ja brysselin kokemusten jälkeen eussa on alkanut uusi minusta vakavampi keskustelu siitä mitä avunantolausekkeet yhteisvastuulausekkeet oikeasti tarkoittavat edustaja vanhanen hyvin viittasi tähän omassa puheenvuorossaan yleensä ainakin sotilaallisella puolella ja puolustuksellisella puolella on sellainen totuus että sitä osataan mitä harjoitellaan eli jos halutaan jotakin yhteistoimintaa eurooppalaisissa puitteissa sitä pitäisi harjoitella siihen pitäisi varautua pitäisi miettiä skenaarioita ja tilanteita ja toivottavasti tämän tyyppinen eurooppalainen yhteistyö suomikin voisi olla siinä aloitteellinen hyvää on hallituksen uusi esitys kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta joka tekee meidän osallistumisemme erilaiseen kansainväliseen toimintaan helpommaksi arvoisa puhemies toinen kysymys on suomi ruotsi yhteistyö josta täällä on tänään keskusteltu paljon liian vähälle huomiolle on on jäänyt eduskunnan puhemies lohelan ruotsin matka toukokuussa sen vuoksi että meillä oli eri eduskuntaryhmistä mahdollisuus siihen osallistua ja siellä käytiin aika kiinnostavaa keskustelua parlamentin puhemies urban ahlinin ja puolustusministeri peter hultqvistin ja muiden kanssa ainakin itselleni jäi sellainen vaikutelma että ruotsissa on menossa tällainen soul searching myöskin turvallisuuspolitiikassa että mikä linja otetaan ja oltiin erittäin kiinnostuneita suomalaisesta ajattelusta ja meidän näkökulmistamme mutta näytti myös siltä että jonkinlainen lommo aikanaan eu jäsenyyshakemuksen jättämisestä on sillekin puolen jäänyt eli ei haluttu että sellainen lommo syntyisi nato asiassa tai muussa että maat eivät informoisi toisiaan ja tämä tuli uudestaan ja uudestaan eri puheenvuoroissa vahvasti esiin ja vaikka puolustusliitto ei varmasti ole tätä päivää olisi mielestäni hyvä että tämä puolustusyhteistyö jota nyt on viritetty jollain tavalla kirjattaisiin sovittaisiin siitä sen takia siellä vaihtuvat hallitukset ja täällä vaihtuvat hallitukset pitäisi olla pitkä jatkumo siinä mitä tällä puolustusyhteistyöllä tavoitellaan ja mitä muotoja siinä etsitään arvoisa puhemies puutun myös muutamalla sanalla venäjä asiaan täällä on sanottu siitä jo paljon ja yhdyn tietysti kaikkiin niihin että tilanne muuttuu dramaattisesti silloin kun minskin sopimus toteutuu ukrainan

jonka me tunsimme ennen sanktioiden aikaa me itse ajattelemme että sieltä tulee ehkä heikentynyt venäjä ja epäyhtenäisempi venäjä mutta on ihan mahdollista että sieltä tulee vahvistunut ja yhtenäisempi venäjä tällaisten koettelemusten jälkeen ja venäjä joka saattaa luottaa enemmän omiin voimavaroihinsa on vähemmän riippuvainen kaupasta euroopan kanssa ja mielestäni sen takia olisi viisasta nyt ajatella mitkä ovat niitä yhteisiä sektoreita joita venäjän kanssa tulevaisuutta ajatellen pitäisi kehittää ne saattavat liittyä arktisiin kysymyksiin joita venäjä seuraa ja joista se on tietysti kiinnostunut ja ne liittyvät varmasti ilmastonmuutoskysymyksiin jotka myöskin ovat heille yhä ajankohtaisempia mielestäni suomen pitäisi näitä tulevaisuuden elementtejä jo valmistella ja kun tässä selonteossa sanotaan hyvin hieno lause että meidän venäjä tuntemustamme pitää syventää niin jäin odottamaan niitä käytännön toimia miten sitä sitten syvennetään miten esimerkiksi tutkijoiden yhteistyötä lisätään mitä muuta voi tehdä arvoisa puhemies aivan lopuksi mainitsen kaksi asiaa toinen on rauhanvälityksen resurssit voimavarat on ihan totta että suomi voisi tänä päivänä tehdä paljon enemmän liittyen niihin alueisiin pakolaisuus suomeen kohdistuu se on afganistan se on somalia se on irak se on syyria se on libya ja näin edespäin suomi voisi olla näissä asioissa tänä päivänä aloitteellinen ja miettiä myöskin aloitteita näihin asioihin liittyen aivan viimeisenä arvoisa puhemies kysymys ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä on ehkä vähän liian vähällä huomiolla tässä selonteossa täällä on hyvin puhuttu muun muassa siitä millaisia nämä muutokset ovat arktisille alueille ja arktisen neuvoston puheenjohtajana joudumme näihin asioihin yhä useammin vastaamaan

arvoisa puhemies

selonteon lisäksi hallitus on parhaimpansa mukaan tarttunut toimeen myös talouden tasapainottamisessa ja työllisyyden kohentamisessa se ylläpitää yhteiskunnan eheyttä ja kohentaa kuntoamme myös ulkoa kohdistuvien paineiden kestämistä ajatellen selonteossa oli hyvin huomioitu yhteiskunnan polarisaatio kasvavana riskinä turvallisuuskehitykselle yhteiskunnallinen eriytyminen on tehnyt myös länsimaista ja demokraattisista valtioista turvallisuuden suhteen aika haavoittuvaisia kuten olemme euroopassa joutuneet seuraamaan tämän vuoksi sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden suhde on nykyään erittäin vahva muuttunut turvallisuustilanne on tuonut mukanaan voimapolitiikan mikä on vahvistanut ja vastatoimien kierrettä erilaiset kriisit ja sotilaalliset selkkaukset ovat tulleet valitettavan arkisiksi ja lähelle suomea rauhan kriisin ja sodan rajat ovat samalla hämärtyneet jos ajattelee suomen perinteistä roolia vakauttajalle ja neuvottelevalle valtiolle on nyt tilausta enemmän kuin pitkään aikaan liennytyksen ja vakauden tien on oltava suomen ulkopolitiikan linja tulevaisuudessakin yksi merkille pantava asia suomen turvallisuuden kannalta on se että maailmalla koettava hätä on tullut koko ajan lähemmäs meitä turvapaikanhakijoiden suuri määrä on tästä yksi konkreettinen esimerkki tapahtumat haastavat meitä koko ajan havaitsemaan ja sisäistämään maailman muutoksia samalla ne haastavat meitä tekemään johdonmukaisia linjauksia politiikkaamme meidän on politiikallamme tavoiteltava tietysti ennen muuta suomalaisten turvallisuuden takaamista mutta myös vakauden ja hyvinvoinnin edistämistä koko maailmassa arvoisa puhemies hallintovaliokunnan näkökulmasta on helppo havaita sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viime vuosina edelleen vain tiukentunut suhde väitän että suomi on vaikuttanut positiivisella tavalla myös ulkoiseen turvallisuuteensa kun olemme määrätietoisesti edistäneet viranomaisyhteistyötä maan sisällä myös viime syksyn ja talven aikana turvapaikanhakijakriisin yhteydessä poliisin tullin rajan ja maahanmuuttoviranomaisten tiivistynyt yhteistyö oli tilanteen hallinnan kannalta ehdotonta rajaturvallisuus kaikkinensa on konkreettinen linkki sisäisen turvallisuuden ja maanpuolustustyön kautta ulkoiseen turvallisuuteen vaikka tänään puhutaankin ulkopolitiikasta en malta olla muistuttamatta kuinka esimerkiksi on resursoida rajaturvallisuutta riittävästi kaikissa olosuhteissa suomalaiseen ulkopolitiikkaan ja globaaliin vastuuseen pitää kuulua vahvasti myös naisten ja tyttöjen aseman parantaminen naisten oikeuksia on ajettava määrätietoisesti sillä sukupuolten välinen eriarvoisuus on maailmalla edelleen voimakasta ja naiset kokevat kulttuuri ja yhteiskuntaympäristöstään riippuen monenlaista syrjintää ja väkivaltaa suomen on edelleen kansainvälisessä yhteistyössä edistettävä muun muassa tyttöjen pakkoavioliittojen ihmiskaupan ja naisköyhyyden vastaista työtä on myös tuettava naisten samapalkkaisuutta ja naisten lukutaidon sekä demokraattisten oikeuksien edistämistä naisten oikeuksien ja naisten aseman suhde rauhankehitykseen on vahva erityisesti afrikan rauhanprosesseissa naisten nostamiseksi neuvottelupöytiin on tehty kauan työtä mutta tehtävää vielä riittää naisten asemalla on todettu olevan tärkeä rooli konfliktista toipuvan yhteiskunnan rakentamisessa ja heidän asemansa korostaminen tekee rauhanrakentamisesta kestävämpää naisten ja tyttöjen asema jäi mielestäni tässä selonteossa melko vaatimattomaksi vaikkakin tasa arvotyölle oli toki oma kappaleensa toivonkin että suomi pitää naisten aseman suhdetta rauhaan ja turvallisuuteen esillä kansainvälisissä yhteyksissä

otetaan yksi vastauspuheenvuoro

rouva puhemies edustaja harakalle tiedoksi että ruotsissa on kaksituhattakahdeksantoista vaalit tulossa ja siellä moni oikeistopuolue on on selkeästi ilmoittanut sen että natoon mennään se on selkeä signaali siitä että joitain muutoksia on tulossa myös mahdollisesti tähän meidän yhteistyöhömme jatkossa joten emme me voi sanoa että että me tiedämme tasan tarkkaan mitä ruotsissa tulevaisuudessa tulee tapahtumaan meidän pitää ottaa huomioon että siellä on kaksituhattakahdeksantoista vaalit ja sen jälkeen voi erilaisia asioita tapahtua toki varmasti ruotsalaiset pitävät meitä ajan hermolla ja tasalla siinä vaiheessa kun näitä ratkaisuja tehdään mutta emme me voi vaikuttaa tulevaan vaalitulokseen ja siihen mitä he vaalien jälkeen tekevät
yksi vastauspuheenvuoro edustaja pelkonen ja edustaja harakka

täällä jo osan sanoista suustani vei mutta siteeraisin vielä erästä viisasta ystävääni joka on usein usein opastanut minua ja monia muitakin siinä että mitään tärkeitä päätöksiä ei koskaan pitäisi tehdä pelkojen pohjalta omassa puheenvuorossani en suinkaan ollut lietsomassa minkään sortin pelkoja vaan kerroin kerroin faktoja joita nimenomaan edustaja wallinheimokin äsken esiin toi suomi ja ruotsi käyvät avointa dialogia keskenään ja hyvä näin tämä on erittäin hyvä myös venäjän kannalta jotta tietävät myös venäjällä mitä

arvoisa rouva puhemies tämä puolustusselonteko tulee erinomaisen hyvään aikaan ja on meidän aikaamme sopiva tärkeä asiakirja on tärkeä huomata että suomi on puolueeton maa joka ei kuulu sotilasliittoihin suomi hoitaa uskottavasti oman maansa puolustamisen mikä tarkoittaa sitä että meillä on tässä maassa yleinen asevelvollisuus alueellinen puolustus joka takaa sen että jokaista maan neliömetriä puolustetaan olkoon se se sitten etelässä tai pohjoisessa yleinen asevelvollisuus tuottaa myös meidän maallemme riittävän reservin joka on tarpeeksi hyvin koulutettu ja jolla on hyvät varusteet tämän järjestelmän on todettu olevan suomelle se paras mahdollinen edullinen toimiva ja ennen kaikkea tällä taataan se että meidän maanpuolustustahto tässä maassa on erittäin hyvällä tasolla siitä on paljon tutkimustuloksia ja ilahduttavaa niissä tuloksissa on se että myös nuorten nuorten keskuudessa maanpuolustustahto on erittäin korkealla yhtä tärkeää suomen tulevaisuuden kannalta on se että viisaalla ulko ja turvallisuuspolitiikalla varmistamme sen että pysymme edelleen valtiona johon luotetaan ja joka on rauhaa rakastava valtio kaikissa eri kaikissa eri naapureissamme ja myös kaikissa eri foorumeissa ympäri maailmaa mielletään että suomi on

sotilasliittoihin kuulumaton maa puolueeton maa se on meidän turvatakeistamme se paras viisas ulkopolitiikka myös jatkossa takaa sen mitä olemme tähän mennessä saaneet aikaan suomen tilanne on vakaa meillä on hyvät suhteet kaikkiin naapureihin kaikkiin ilmansuuntiin olemme olleet euroopan unionin jäseniä vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi euroopan unionin turvatakeet yhteisvastuulauseke on toimivaa todellisuutta senhän saimme ranskan ranskan terroristitapauksessa jo todeta että naapuri ja jäsenmailta tuli apua heti kun se pyyntö esitettiin suomi on myös naton rauhankumppani teemme yhteistyötä tietenkin naton kanssa eri eri keinoilla jotka on hyväksi havaittu tähän asti pitää muistaa että nato nato rauhankumppanina on meille myös sellainen foorumi josta saamme tarvittavaa tietoa suomi kuuluu aktiivisena ykn jäsenvaltiona myös rauhanturvatoiminnan kautta niihin maihin joihin ykn kaikki kansakunnat luottavat

tähän rauhanturvatoimintaan suomi on osallistunut jo vuodesta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi lähtien eli tänä vuonna vietämme kuusikymmentä vuotisjuhlia tällä foorumilla tämä työ on tuottanut meille paljon hyvää prää ympäri maailmaa ja sellaisena sen työn pitää

tällä hallituksen tekemällä ulko ja turvallisuuspoliittisella selonteolla on on erittäin tärkeä että politiikalla on selvä millä jatketaan tästä eteenpäin se että emme ole tässä asiassa välttämättä täysin yksimielisiä ei ole millään lailla paha asia myös ulko ja turvallisuuspolitiikasta pitää uskaltaa keskustella kaikki kaikki vaihtoehdot läpi ja jos joku uskaltaa olla eri mieltä niin se kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan että vapaa mielipiteen esitysmahdollisuus on aina olemassa se että tämän selonteon käsittely eduskunnassa syyskauden alkuun ei ole mielestäni sekään ongelma se on demokraattisen valtion yksi tapa hoitaa asioitaan lomat pidetään silloin kun ne ovat ja työ jatkuu sitten kun se jatkuu siitä ei mielestäni kannattaisi sen suurempia johtopäätöksiä tehdä tärkeää on pitää mielessä se että suomi on edelleen aktiivinen kansainvälinen toimija myös

tämän uuden selonteon mukaisena vaikutusaikana ja pitää muistaa että tämä selontekomenettelyhän on ollut käytössä jo monia monia vaalikausia ennen tätä että siitä on meillä hyviä perinteitä turvallisuustilanne rajoillamme on muuttunut mutta siitä huolimatta meidän tulee säilyttää rauhallinen vakaa linja pysyä edelleen puolueettomana maana ja ennen kaikkea pitää hyvät suhteet naapureihimme varmaan naapureissamme arvostetaan sitä että meillä on itään päin hyvät suhteet ja mitä tasavallan presidentti linjasi kultaranta keskusteluissa on on aivan erinomainen asia että tasavallan presidentti selkeästi esille sen että ulkopolitiikka on sitä että me pidämme hyvät suhteet naapureihin ja myös kahdenväliset suhteet arvoisa rouva puhemies lopuksi totean vain sen että yksi tärkeä osa myös suomen turvallisuuspolitiikan kannalta on se että laitamme tämän maan talouden kuntoon koska vain hyvin toimeentuleva maa jolla on talous kunnossa pystyy huolehtimaan sekä naapuruussuhteet hyvin että pitämään puolustusasiat kunnossa

arvoisa

visio suomi kaksituhattakaksikymmentäviisi on tässä ulko ja turvallisuuspolitiikan selonteon yhtenä päämääränä ja tarkoitus on kuvata suomea noin kymmenen vuoden päähän ulko ja turvallisuuspoliittinen päämäärä on monessa keskustelussa täällä noussut esiin ja mielestäni täällä on käyty hyvää ja avointa keskustelua suomalaisesta turvallisuuspolitiikasta ja sen tavoitteista monessa puheenvuorossa on todettu että turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosien aikana erittäin paljon ja on monesti kyseenalaistettu suomalaiset puolustusvoimat ollaanko kriisitietoisia ja niin edespäin maailmanlaajuiset kehityssuunnat on myös euroopassa havaittu ja on runsasta maahanmuuttoa kaikki tämä koskee myös meitä suomalaisia tilanne suomen lähialueilla on muuttunut erityisesti itämeri on alue

monessa mielessä ollaan kiinnostuneita ja toimintaa itämerellä on viime aikoina ollutkin entistä enemmän selonteon painopisteet ja tavoitteet on hyvin määritelty tässä tekstiosassa ja yhtenä painopistealueena siinä on euroopan unionin vahvistaminen turvallisuusyhteisönä mitä tulee siihen onko euroopan unioni turvallinen alue ja näin niin itse kukin todeta että viime vuoden maahanmuuttoasia on yksi osoitus siitä että turvallisuustilanne euroopassakin on muuttunut meillä on myös muutamia valitettavia tapahtumia euroopan maissa yhteistyön syventäminen ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa on suomelle tärkeä asia se on myös meidän turvallisuuspoliittisen tilanteen kannalta merkittävää ja toivonkin että muut pohjoismaat säilyttävät hyvän keskustelun yhteistyön tiivistäminen myös yhdysvaltojen kanssa on tarpeellista ja siitä hyvänä esimerkkinä ovat tämänkin vuoden aikana pidetyt yhteiset sotaharjoitukset muun muassa suomen alueella venäjä suhteiden merkitystä ei koskaan voi liikaa korostaa onhan meillä tuhatkolmesataa kilometriä yhteistä rajaa ja suurvalta tuossa naapurissa naapurin olla hyvissä puheväleissä

muun tyyppisissä tilanteissa kahdenväliset suhteet ulko ja turvallisuuspolitiikassa ovat merkittävä asia muutamia havaintoja päivän keskustelusta haluan nostaa täällä on kyselty jo sovittu suomen nato jäsenyyden hakemisesta siihen pääministerimme vastasi ei todellakaan suomen linjaus on että suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja nato jäsenyyttä ei ainakaan tällä hallituskaudella haeta kaikki muuttuu on monessa puheenvuorossa kommentoitu ja siinä on lähinnä viitattu tämän viikon ison britannian mahdolliseen äänestystulokseen siihen ministeri soini vastasi hyvin äänestettiin isossa britanniassa kuinka vain kaikki muuttuu euroopassa mielestäni suomen turvallisuuspolitiikan pohjana on kuitenkin hyvä puolustuspolitiikka ja puolustuspolitiikan pohjan suomessa tulee perustua yleiseen asevelvollisuuteen omiin puolustusvoimiin ja niihin on oltava riittävät voimavarat hyvänä osoituksena siitä mukanaolo kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ja operaatioissa onhan tänä vuonna suomalaisen rauhanturvaamisen kuusikymmentä vuotisjuhlavuosi ja toivon että suomi vielä jonakin päivänä saavuttaa takaisin sen suurvalta aseman rauhanturvaamisessa

arvoisa puhemies suomi on ulko ja turvallisuuspolitiikallaan perinteisesti pyrkinyt luomaan vakautta lähialueilleen sekä edistämään rakentavaa vuoropuhelua eri osapuolten välillä viime vuosien aikana globaali turvallisuustilanne on muuttunut hyvin nopeasti ja radikaalisti muutokset ovat olleet erittäin rajuja ja tämän lisäksi täysin ennalta arvaamattomia tilanne on ensimmäisten muutoksen merkkien jälkeen eskaloitunut erittäin nopeasti jopa sotilaalliseen voimankäyttöön asti viime aikojen tapahtumat ovat aiheuttaneet muutoksia myös suomen ja lähialueidemme turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen tilanteen selvä kiristyminen vaatii suomelta aktiivista tilanteen seurantaa sekä yhteistyötä eri maiden kanssa jotta kiristynyt tilanne saadaan normalisoitumaan rakentavan eri osapuolten välisen vuoropuhelun mahdollistavan ulkopolitiikan avulla maallamme tulee samalla olla kyky reagoida nopeasti turvallisuuspoliittisessa ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin yhtenä maiden välisiä jännitteitä liennyttävänä toimena voidaan pitää kaupankäyntiä yritysten toimiessa ja käydessä kauppaa muiden valtioiden alueilla on luonnollista että myös normaali rakentava vuoropuhelu on kauppaa käyvien maiden kesken luontevaa maamme turvallisuus rakentuu sekä sisäisestä että ulkoisesta turvallisuudesta hyvällä ulkopolitiikalla kykenemme vähentämään maahan kohdistuvia ulkoisia toisten valtioiden aiheuttamia riskejä näiden lisäksi uutena vaikuttimena turvallisuuteen on kyberturvallisuus joka kuuluu sekä että ulkoisen turvallisuuden alaan kyberturvallisuus sisältää perinteisen verkkotiedustelun lisäksi myös koko ajan vahvemmin informaatiovaikuttamisen verkossa sekä valtiolliset että ei valtiolliset toimijat voivat jakaa omia näkemyksiään tukevaa informaatiota kohdistetusti sekä erittäin tehokkaasti ja näin vaikuttaa haluamansa valtion kansalaisten näkemyksiin ja ohjata asenneilmapiiriä omia tarkoitusperiään palvelevaan suuntaan digiloikan myötä on esitetty arvioita joiden mukaan digitalisaation aiheuttama yhteiskunnallinen muutos on seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana yhtä suuri kuin viimeisen kahdensadan vuoden aikana jos tämä arvio pitää edes osin paikkansa nousee kyberturvallisuuden merkitys yhteiskuntamme turvallisuuden osana merkittävästi arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko kertoo selkeästi että turvallisuustilanne myös lähialueilla on on muuttunut lyhyessä ajassa ja tilanne on selkeästi kiristynyt aiemmasta suomen tulee seurata tilannetta sekä olla mukana luomassa jännitteitä vähentävää keskusteluilmapiiriä eri maiden välille on tärkeää tehdä yhteistyötä sekä eun kautta että kahdenvälisesti alueella vaikuttavien eri valtioiden kanssa jotta osaltamme autamme itämeren alueen tilanteen normalisoitumisessa

ehkä tarkoituksellakin laadittu keskitetysti käsittelemään lähinnä suomen lähiympäristön turvallisuustilannetta toki siinä on paljon juuri keskinäiseen riippuvuuteen liittyviä käsitelty niin kuin pitääkin mutta kyllähän se niin sanottu fokus on tässä lähiympäristössämme itämeren

on todettu jo kymmenissä puheenvuoroissa kulkenut erittäin huolestuttavaan suuntaan meneillään on ollut niin sanottu negatiivinen kierre jonka juuret ovat lähimenneisyyden osalta georgiassa krimissä ja negatiivinen kierre jossa toimeen on vastattu vastatoimella ja silloin se kierre on valmis ja se on sitten heittänyt myös omia mustia värejänsä tähän itämeren alueelle kuinka tähän kokonaistilanteeseen lähellämme tulisi oikein suhtautua selonteossa on oiva termi oiva linjaus aktiivinen vakauspolitiikka minä koen että tämä aktiivinen vakauspolitiikka on vastakohta ajopuuajattelulle lähdetään siitä että suomi ei ole mikään ajopuu joka olisi vain ulkoisten suurten tekijöitten ja voimien heittelemä ja menisi minnekä voima kulloinkin suomen heittää vaan että meillä on aktiivinen rooli omassa kohtalossamme omassa politiikassamme lähialueellamme olemme aktiivisen vakauspolitiikan toteuttajia koen tämän asian tällä tavalla

vakauspolitiikkaan kuuluu se että toimimme kaikilla foorumeilla niin että että konfliktia varsinaista sellaista ei syntyisi itämeren alueella pohjolan alueella ja että meidän toimintaamme ohjaa aina liennytyshakuisuus ja siihen liittyy tämä varsinkin presidentti niinistön toteuttama keskusteluyhteyspolitiikka venäjän suuntaan ja yhdysvaltojen suuntaan mikä on aivan luonnollises ti ja aivan oikein suomen asema siihen kuuluu suomen ja ruotsin yhteistyön tiivistäminen omasta puolustuksestamme hyvän huolen pitäminen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia

rouva varapuhemies käsittelyn pohjana olevaan lisätalousarvioon on lisätty määrärahoja nettomääräisesti neljäsataaviisikymmentäviisi miljoonaa euroa ja korotettu talousarviota nettomääräisesti kahdellasadallakahdellakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla korotukset tehdään yhteisöveron ja sekalaisten tulojen arvioon perintö ja lahjaveron tuottoarvioita puolestaan alennetaan suurimmat määrärahalisäykset tehdään maahanmuutosta aiheutuviin menoihin jotka ovat kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa terrafame group oyn pääomitukseen sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa sekä omais ja perhehoidon kehittämiseen neljäkymmentäyhdeksän pilkku kolme miljoonaa euroa muita muutoksia ovat muun muassa senaatti kiinteistöille annettava valtuus myydä kiinteistöjä ja eräitä yhtiöitä koskevia omistusrajoja ehdotetaan alennettavaksi valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin kaksisataakolmekymmentäkolme miljoonaa euroa ja valtion nettolainanotoksi arvioidaan vuonna kaksituhattakuusitoista noin viisi pilkku kuusi miljoonaa euroa valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin miljardia euroa arvoisa puhemies pääluokkaan kolmekymmentä maa ja metsätalousvaliokunnan hallinnonalaan valiokunta lisää valtuutta kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla ja toteaa että vastaava summa on vähennettävä vuosilta kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksikymmentä elikkä tätä haitaria aikaistetaan niin että käytössä olevaa valtuutta voidaan käyttää nopeammin ja näin tällä on merkitystä myös metsäalan taimikon hoidon osalta arvoisa puhemies valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy hallituksen

sisältyvän ehdotuksen vuoden kaksituhattakuusitoista toiseksi lisätalousarvioksi edellä todetuin muutoksin ja eduskunta hylkää lisätalousarvioaloitteet ja edelleen että eduskunta päättää että vuoden kaksituhattakuusitoista toista lisätalousarviota sovelletaan

arvoisa rouva puhemies pääluokkaan kolmekymmentäkaksi joka kuuluu jaostoni työ ja työ ja elinkeinojaoston tehtäviin me olemme jaostossa tutkineet tätä asiaa hyvin tarkasti olemme kuulleet useampaan kertaan hallituksen puheenjohtaja ratiaa groupin toimitusjohtaja hietasta ja kaivoksen toimitusjohtaja lukkaroista

hyvin suurella huolella vieraillessamme kaivosalueella lisäksi siellä olivat koko johtajisto ja kaikki luottamusmiehet ja keskustelimme heidän kanssaan useamman tunnin ajan kerran on koko valiokunta kuunnellut lukkaroista ja toimitusjohtaja hietasta tuolla kaivoksella vieraillessamme tulimme vähitellen siihen johtopäätökseen hyväksyessämme hyväksyessämme samalla hallituksen päätöksen ja vaatimukset että yksityistä rahoitusta pitää löytää ja ympäristökysymys ja vesikysymys pitää saada ajan tasalle niin kuin se nyt toiminnassa onkin vaikkakin siellä on varastoituna runsaasti vettä

kiertojärjestelmää vielä ole ratkaistu se on ratkaistu koemielessä hyvin tuloksin ja ja sellaisin saavutuksin että natriumin poissaanti helpottuu poissaanti helpottuu ja myös kalkin saostus lannoitustoiminta on mahdollinen me tulimme vähitellen siihen että valiokunta haluaa mietintöluonnoksessaan joka sittemmin tuli valiokunnan mietintöön lieventää jonkin verran hallituksen ehdotonta kantaa kaivoksen sulkemisesta vuodenvaihteessa edellyttäen tietysti nuo edellä mainitut ympäristökysymykset ja ulkopuolisen rahoituksen nimittäin kaivoksen toiminta on lähtenyt ennakoitua paremmin käyntiin uudet läjitysalueet tuottavat ennakoitua enemmän

niitä metalleja joita siellä on aiottu että sitten näitä vierasmetalleja ja vanhojen kasojen kasojen jotka ovat kivettyneet jyrsiminen ja louhinta on hyvässä käynnissä ja niistä tehdään uusia kasoja kun nämä otettiin huomioon ja katsoimme taloudellisesti saavutettuja tuloksia tällä nikkelin hinnalla joka on liian alhainen tulimme vakuuttuneiksi siitä että tällä kerralla poikkeuksena talvivaara oyn viimeaikaisista lupauksista olemme oikealla ja kestävällä tiellä heidän lupauksensa ovat täysin pitäneet paikkansa

luottamuksemme siihen että tämä onnistuu tulevaisuudessa jos tämä näin jatkuu kasvoi tämän mukaisesti yhtiö on vuoden kahdeksantoista alkupuolella plus miinus nolla tuloksessa ja vuoden kahdeksantoista loppupuolella jo plussan puolella ja vaatisi nyt olevan rahoituksen lisäksi noin sata miljoonaa lisää rahoitusta

muassa on erittäin suuri ansio tämän johdosta kun otimme vielä huomioon kainuun aluetaloudelle aiheutuneet ongelmat ja suuret suuret työttömyyslukemat tällä hetkellä kainuussa päädyimme nyt ilmaistulle kannalle kainuun työttömyys on huhtikuussa ollut kuusitoista prosenttia noin viisituhattakolmesataaviisikymmentä henkilöä ja siellä on töissä yhdeksänsataaviisikymmentä henkilöä ja jos heidät äkkiseltään laitetaan ei vääjäämättä nopeasti mutta kuitenkin suurin joukoin työttömiksi he ovat nuoria päteviä ja motivoituneita henkilöitä niin ei se ole hyvä kainuun taloudelle kun usein puhutaan myös siitä että valtio on jo menettänyt euroa niin se ei tietysti paikkaansa tämä yhden miljardin menetys on sinänsä suomalaisille suuri mutta se on menetys sijoittajille ja hyvin valitettava seikka suurelle määrälle valtio on sijoittanut toistaiseksi sinne viisisataakolme miljoonaa ja solidium sataneljäkymmentäyhdeksän miljoonaa ja suomen teollisuussijoitus voitti siellä kaksitoista miljoonaa euroa joten tämä on se sijoitettu määrä ja luotamme siihen että tämä kaivos onnistuu vielä tulevaisuudessa

mennyt pitkään nollakasvun tiellä vihdoin ja viimein on ehkä näköpiirissä hieman positiivisempaa näkymää paremmasta vuonna kaksituhattaviisi talous kasvoi nolla pilkku viisi prosenttia tälle vuodelle arvioidaan noin prosentin kasvua myönteisten talousuutisten takana on kotimaisen kulutuksen ja investoin tien lisääntyminen ihmiset ja yritykset katsovat nyt jo vähän rohkeammin horisonttiin hyvinvointimme perinteinen kivijalka eli teollisuuspainotteinen vientisektori ei ole vielä elpynyt toivotulla tavalla yhdessä tehty kilpailukykysopimus luo tähän kuitenkin ainakin toivoa kuitenkaan itsestään synny se on selvää tarvitaan päättäväistä otetta ja pitkäjänteistä tekemistä jotta mahdollisuudet saadaan käännettyä konkreettisiksi tuloksiksi käsittelyssä oleva lisätalousarvio pitää sisällään monia hyviä asioita jotka osoittavat päämäärätietoista otetta otetta suomen kuntoon laittamisessa äänekosken biotuotetehtaan kannalta tärkeisiin liikenneväyliin tehtävä neljän pilkku seitsemän miljoonan euron panos mahdollistaa sen että tehdas voi aloittaa toimintansa jopa nopeutetussa aikataulussa tehdas tuo keski suomeen lukuisia työpaikkoja ja vie maamme metsäteollisuutta aimo harppauksen kohti tulevaisuutta

lisäksi omaishoitajat saavat jatkossa myös valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi ja terveystarkastuksia näin pystytään antamaan edes pieni kiitos siitä työstä jonka omaishoitajat tekevät läheisilleen ja samalla koko yhteiskunnalle ennen kaikkeahan tässä on kysymys inhimillisesti aivan mielettömän arvokkaasta työstä puhumattakaan sitten siitä pienempiarvoisesta mutta kuitenkin tärkeästä seikasta että tämä toiminta on kaikin puolin myös kansantaloudellisesti järkevää tämäntyyppisiä toimia toivon hallitukselta

puhemies edustaja puumala ja minä osaltani niin kuin koko sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä toivomme hallitukselta lisää merkittäviä toimia työllisyyden eteen nimittäin jälleen kerran me olemme siinä tilanteessa mistä olemme aika usein tässä kuluneen vuoden aikana keskustelleet että olemme käsittelemässä lisätalousarviota jossa jälleen kerran ei ole tartuttu myöskään valiokuntakäsittelyn jälkeen siihen tosiasiaan että meidän työttömyystilastomme ovat todella hälyttävät meillä on kasvanut joukko nuoria ihmisiä työttöminä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa pitkäaikaistyöttömiä on muuten tällä hetkellä enemmän kuin vuosi takaperin ja me emme oikeastaan voisi mitenkään ummistaa silmiämme tällaiselta kehitykseltä samaan aikaan kun kehitys on tätä hallitus leikkaa tälle vuodelle aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja peräti sataviisikymmentäkahdeksan miljoonaa käytännössä tilanne on ollut jatkuvasti viimeisen vuoden aikana työ ja elinkeinokeskuksissa sellainen että työllisyysmäärärahat ovat auttamattomasti lopussa niukalla ja tästä kyllä koko tämänhetkinen tilanne ja työllisyyskehitys kovasti kärsivät me olemme jatkuvasti oppositiossa peräänkuuluttaneet näinä hetkinä kun lisätalousarvioita käsittelemme lisää työllisyysmäärärahoja jotta voisimme olla näiden suhteen säällisellä tasolla viestimme on vakava ja olemme yhteisesti tätä huolta tuoneet esiin jälleen kerran asiaan ei millään tavalla puututtu huolimatta siitä että aika pitkäaikainen käytäntö eduskunnassa on on ollut se että pitkin vuotta seurataan työllisyyskehitystä ja sitä myötä sitten myös työllisyysmäärärahojen riittävyydestä huolehditaan nyt ei näin tapahdu ja siksi jälleen kerran teemme tähän lisätalousarvioon omat esityksemme esitämme lisää työllisyysmäärärahoja kolmenkymmenen miljoonan edestä ja samoin esitämme eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa jossa turvataan turvataan nuorten työllisyys pitkäaikaistyöttömien palkkatuki kotouttamistoimet ja olemme myös kovasti puhuneet siitä että hallituksen tarvitsisi nyt hyvin kiireisesti laatia pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaohjelma kerta kaikkiaan näin hallituksen nyt tulisi toimia kaiken kaikkiaan puhemies meillä on tässä tässä vastalauseessamme kannanottoja myös muihin asioihin haluaisin mainita siitä muun muassa asuntotuotannon eli esitämme että hallitus korjaisi pitkän korkotuen ehtoja pikaisesti sellaisiksi että voitaisiin rakentaa ihmisille kohtuuhintaisempia koteja nythän ongelma on se että tämän pitkän korkotuen ikään kuin houkuttelevuus on entisestään vähentynyt kun sen huojennetut parannetut ehdot on tämän hallituksen aikana laitettu roskakoriin samaan aikaan näemme että että nyt on aika myös panostaa investointeihin nyt on aika tukea työllisyyttä myös sitä kautta siksi esimerkiksi kotien korjausrahoihin olemme omissa esityksissämme esittämässä viittätoista miljoonaa miljoonaa lisää kaiken kaikkiaan otamme kantaa terrafameen josta edustaja harakka tulee seuraavassa puheenvuorossaan puhumaan otamme kantaa myös omistajaohjaukseen meidän mielestämme kaiken ei tule olla kaupan ja siksi puhemies haluan tässä yhteydessä esittää tämän mietinnön yleisperusteluihin seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että niissä yhtiöissä joissa strateginen intressi liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta olennaisiin toimintoihin omistusosuus pidetään tämä koskee ennen kaikkea neste oyjtä ja posti group oyjtä joiden valtionomistusosuutta ei tule laskea nykyisestä muiden yhtiöiden kohdalla tulee suorittaa tapauskohtaista harkintaa kemijoki oytä koskevissa ratkaisuissa tulee ottaa piensijoittajien asema huomioon näin puhemies tämä esitys ja myös muita esityksiä sisältyy omaan vastalauseeseemme liittyen tähän valiokunnan

arvoisa puhemies maa ja metsätalousministeriö joutui toukokuun alussa keskeyttämään taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon rahoitustuen hakumenettelyn ennen keskeytyspäätöstä kemera rahoitushakemuksia ehti tulla vireille jo yli kahdenkymmenenkahden miljoonan euron edestä valtiovarainvaliokunta lisäsi nyt kemera tuen myöntämisvaltuutta kuluvalle vuodelle kolmekymmentä miljoonaa euroa tämä mahdollistaa päätöksenteon jatkumisen ja myös hakukiellon purkamisen ratkaisu on tärkeä metsureille metsänomistajille ja metsänhoitoyhdistyksille lisäbudjetin rahoitus turvaa töiden jatkumisen metsissä ongelma ei varsinaisesti ole rahojen riittävyys tukihaku jouduttiin keskeyttämään koska varoja on sitoutunut hyväksyttyjen hakemusten perusteella hoitotöihin joita nyt ei edes aiota toteuttaa vaan ehkä vasta vuoden tai parin päästä

arvoisa puhemies ei ole varaa poliittiseen nokitteluun sanoi edustaja harakka ja syyllistyi siihen itse omassa puheenvuorossaan puhuessaan vihreiden ja vasemmistoliiton kannasta suhteessa terrafameen ja talvivaaraan on selvää että terrafamen ja talvivaaran tilanne on epävarmana myös tulevaisuudessa se mitä vasemmistoliitto on linjannut tähän hallituksen linjausta alasajoon varautumisesta valitettavana mutta oikean suuntaisena mitä tulee tähän lisätalousarvioon muuten niin suurin ongelma on se mikä tästä edelleen puuttuu hallitus ei edelleenkään tässäkään lisätalousarviossa reagoi tarpeeksi tähän vaikeaan työllisyys ja taloustilanteeseen pitkäaikaistyöttömyys kuten tiedetään on suomessa ollut kasvussa ja työllisyysmäärärahat ovat olleet riittämättömällä tasolla koko tämän hallituskauden ajan ovat sitä myöskin tämän vuoden aikana eikä tätä tilannetta edelleenkään korjata tässä lisätalousarviossa

arvoisa rouva puhemies

kaikki menee talvivaaran suhteen jatkossa kuin strömsössä nuasjärven purkuputken vuoksi muun muassa nuasjärven selänteen syvänteisiin on kertynyt happikatoa aiheuttavia ja järven veden normaalia kiertoa estäviä estäviä sulfaattisedimenttejä liian monta kertaa olen jo kuullut sanottavan että eihän näin pitänyt käydä myös sen jälkeen kun terrafame otti kaivoksen ohjakset käteen purkuputken piti alun perin tuoda vettä kaivokselle eikä viedä sulfaattipitoisia vesiä nuasjärveen seuraava ongelma onkin jo nurkan takana kun terrafame riitelee oikeudessa ovatko sen kasat sivukivet ja jätealtaat ongelmajätettä vai ei talvivaaran kaivoksen omien aikaisempien arvioiden mukaan näin on mutta terrafame on nyt eri mieltä jos kaivosta pyritään vielä ajamaan ylös harva on puhunut varoallaskapasiteetin lisäämisestä vastuurahaston perustamisesta ja kaatopaikalla vaadittavien allasmattojen käytöstä historia toistaa itseään annetaan toistaa itseään arvoisa rouva puhemies otan vastuulleni sen teknisen kömmähdyksen jonka vuoksi te ette pääse huomenna äänestämään vihreiden valiokunnassa tekemän lausumaehdotuksen puolesta ehdotus ei ehtinyt keskuskansliaan ajoissa sorit siitä vihreät vaativat tuossa valiokunnassa esitetyssä lausumassa että myönnettävät miljoonaa euroa käytetään vesitaseen hallintaan ja vesien puhdistamiseen tarvittaviin investointeihin ja kaivoksen alasajoon kaikissa tapauksissa on pidettävä huolta kainuun luonnosta kainuun työllisyys ja ja elinkeinotoiminnasta ja alueen ihmisistä sen vuoksi vuoksi alueen äkillisen rakennemuutoksen tuen piirissä olevat toimet tulee aloittaa jo siirtymäkauden aikana arvoisa rouva puhemies vuosi sitten todistimme ikävää tilannetta kun palkkatuki ja starttirahat loppuivat jo alkusyksystä kysynkin miten hallitus varmistaa sen että vastaavaa ei tapahdu tänä vuonna vaikka

hallitus tavoittelee työttömyyden nujertamista rakenneuudistuksin ja kilpailukykysopimuksen kautta muistutan että myös riittävien merkittävä osa hallituksen toimia on aina parempi maksaa siitä että ihmiset saavat tehdä töitä kuin siitä että ihmiset pysyvät työttöminä odotankin ja vaadin että hallitus tuo merkittävän työllisyyspaketin heti syyskauden aluksi

arvoisa rouva puhemies

tärkeä asia että näin tapahtui sillä panostetaan metsätalouteen niin että metsurit eivät jää työttömiksi taimikot hoidetaan metsän kasvunopeutta kiihdytetään ja teollisuus saa jatkossakin riittävästi laadukasta puuta tämä on oikea toimenpide tässä tilanteessa kun määrärahat olivat riittämättömät arvoisa puhemies toinen miellyttävä ja tärkeä asia lisätalousarviossa on on omais ja perhehoitoon osoitettava lisämääräraha vajaat viisikymmentä miljoonaa miljoonaa euroa se kohdistuu toimintaan joka on äärimmäisen arvokasta ja tärkeää on täällä käyty viime viikolla pitkät keskustelut hyvä näin lisätalousarviossa on suurimpana kysymyksenä terrafame group oyn pääomittamiseen esitetty sadanneljänkymmenenneljän miljoonan euron siirto kuulimme täällä jo jaoston puheenjohtajan erinomaisen selvityksen asiasta ja tilanteesta joka tuolla kainuussa tältä osin on olen myös ja edustamani ryhmä hyvin tyytyväinen siihen että tämä linjaus sai todella laajan tuen valiokunnassa ja ja nyt kun taisi käydä niin että edustaja aalto ei sitä esitystä pääse tekemään niin pöytäkirjoihin tulee yksimielisesti tämä kanta mutta tiedämme toki vihreiden kannan sinänsä tämä kysymys on hyvin vaikea ja ja siihen täytyy suhtautua erittäin vakavasti suuret rahat mutta myös työllisyyden näkökulmasta kainuun näkökulmasta koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta veronmaksajien kannalta asia on äärettömän vakava ja tärkeä kyllä tällä hetkellä luotan siihen että että valtiovarainvaliokunta ja sen elinkeinojaosto on asiaan erittäin hyvin paneutunut ja ja yhtynyt tähän linjaukseen ja näin ollen turvallisin mielin katsomme mitä tässä on tapahtumassa ja ja toivomme että tuotanto voisi siellä edetä oma käsitykseni on se että se menetelmä joka siellä on käytössä on käyttökustannuksiltaan hyvin edullinen kun se saadaan pelaamaan ja tällä hetkellä näyttää siltä että se on se on toimiva järjestelmä mutta muut ongelmat ovat vielä isoja ja toivottavasti rahoittajakin löytyy arvoisa puhemies suuri kysymys tässä lisäbudjetissa on myös maahanmuuttoon liittyvät kustannukset tiedämme että varsinaiseen talousarvioon jo varattiin lähes miljardia euroa määrärahaa ja nyt tähän esitetään kahtasataakolmeakymmentä miljoonaa ja nämä tulevat sen päälle mikä on niin sanotusti normaalivuoden määräraha maahanmuuttoon näillä laskelmilla voidaan päästä lukuun että maahanmuutto tänä vuonna maksaa suomalaisille veronmaksajille noin miljardin se on valtava summa kun ajatellaan että viime syksynä tuli kolmekymmentäkaksituhatta maahanmuuttajaa ja tänä vuonna hallituksen arvion mukaan tulee

viisitoistatuhatta silloin yhtä tulijaa kohden kustannukset ovat kyllä äärettömän korkeat ja on syytä ihan avoimesti ja rehellisesti pohtia ilman mitään ylimääräisiä painolasteja sitä onko tämän miljardin käyttö tällä tavalla perusteltua järkevää ja onko koko järjestelmä syytä ottaa tarkasteltavaksi sillä rahalla miljardilla autettaisiin valtavan suuri joukko ihmisiä inhimilliseen elämään jossakin muualla mutta suomessa kustannustaso on näin valtava ja byrokratia pyörii pyörii ja summat ovat tällaisia arvoisa puhemies täällä sosialidemokraatit nostaneet esille työllisyysmäärärahat jotka puuttuvat tästä budjetista ja totean että niin kävi vuosi sitten myös että oli edustaja rinteen luoma luoma budjetti ja ja sen sen määrärahat loppuivat toukokuussa ja nyt on tietysti niin että näin on budjetoitu tänä vuonna että rahat eivät riitä siihen mittaan mitä sosialidemokraatit vaativat ja sitten toisaalta teidän hallituskautenanne viime vaalikaudella tuli satatuhatta uutta työtöntä jotka nyt ovat siirtymässä pitkäaikaistyöttömiksi olisi viime kaudella pitänyt tehokkaammin hoitaa niin tämä tilanne ei olisi näin paha kuin se tällä hetkellä on otetaan

kyllä perussuomalaistenkin myöntää että se on tämä hallitus joka on tälle vuodelle leikkaamassa työllisyysmäärärahoja tässä tilanteessa sadallaviidelläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla se on vähän erityyppinen perussuomalaisten näkemys nimittäin oppositiossa ollessaan heidän vaihtoehtobudjettiinsa vaadittiin plus merkillä kutakuinkin samankokoisia summia eli tässä on nyt menty todella iso täyskäännös ympäri myös tässä asiassa sanojen ja tekojen suhteen työttömyys on vakava asia ja toteaisin tässä edelliselle puhujalle että kankaanniemi tällä hetkellä ihmisiä ei ole töissä enemmän kuin viime vuonna vaan ihmisiä on töissä vähemmän kuin viime vuonna kyllä luulisi että tässä tilanteessa ei olisi mahdollista aliarvioida kaiken kaikkiaan tätä tilannetta kuten todettu moneen kertaan toisin kuin tässä hallituksessa edellisessä hallituksessa nimenomaisesti toimittiin juuri niin että kesken vuotta oli mahdollista puuttua työllisyysmäärärahoihin aina sen tilanteen mukaan ja lisätalousarviossa usein näin tehtiin siksi minä nyt vetoan hallituspuolueisiin että tässä tapauksessa voitaisiin tilanne korjata

arvoisa puhemies viime vaalikaudella otettiin velkaa hulvattomasti valtiolle ja ja siirrettiin myös kunnille velkataakkaa mittavasti siitä huolimatta työttömyys paheni sadallatuhannella

tässä taas joksikin aikaa puhujalistalle ja samalla kun pyydän edustaja korhosta tulemaan tänne niin haluan toivottaa teille oikein hyvää jatkoa tämä olisi minun viimeinen vuoroni tässä tehtävässä kiitos teistä jokaisesta te olette loistavia

arvoisa puhemies olin jo kiittämässä puhemiestä kaikkien salissa olevien edustajien puolesta mutta minusta kuulosti siltä että jokainen kiitti erikseen yhteen ääneen puhemies

lyhyet huomiot ensinnäkin täällä edustaja aalto otti maatalouden esille ja monella tavalla niihin ajatuksiin voi vain vain yhtyä eli kyllä maatalouden osalta on löydettävä totta kai ratkaisut ensinnäkin tähän akuuttiin kassakriisiin siihen hallitus on hakemassa nyt nyt selkeitä ratkaisuja mutta tietysti oleellista on sitten myös se että löydetään ratkaisut maatalouden kannattavuuteen pitkällä pitkällä tähtäimellä ja niitä ratkaisuja myös myös sitten haetaan no sitten tähän valtiovarainvaliokunnan esitykseen kemera valtuuden lisäämisestä kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla esitys on on äärettömän monellakin tavalla kuten täällä on todettu tämä on tärkeä päätös suomalaisen metsätalouden kannalta eli tällä nyt sitten turvataan taimikon varhaishoitoa nuoren metsän hoidon jatkumista ja terveyslannoituksen jatkumista ja totta kai ei voi vähätellä sitä että arvion mukaan noin seitsemänsataa metsuria voi voi jatkaa tämän pohjalta sitten työtään yhä edelleen suomalaisissa metsissä tämä kemera päätös on omalta osaltaan niitä päätöksiä joilla kaiken kaikkiaan rakennetaan sitä suomalaisen metsäbiotalouden pohjaa ja tämä on myös niitä päätöksiä joilla sitä sitä työllisyysastetta saadaan suomessa ylöspäin valiokunta aivan oikein huomiota myös siihen että nämä valtuudet pitää nyt saada saada nopeasti käyttöön ja on syytä myös yhtyä niihin näkemyksiin mitä täällä on esitetty että tätä kemera tukijärjestelmää kaiken kaikkiaan on nyt syytä myös myös arvioida miten se saataisiin selkeämmäksi no sitten tämä terrafame group oyn pääomittaminen sadallaneljälläkymmenelläneljällä miljoonalla eurolla äärettömän tärkeä tärkeä päätös oli hyvä kuulla työ ja elinkeinojaoston puheenjohtajan edustaja juhantalon puheenvuoro tässä yhteydessä aiemmin on hyvä että nämä jaoston näkemykset ovat nyt sitten myös koko tämän valiokunnan valiokunnan mietinnössä itse näen että tämä sataneljäkymmentäneljä miljoonaa on mitä suurimmassa määrin rahoitusta sille että tätä kaivoksen ylösajoa jatketaan minun maailmankuvassani tämä ei ole rahoitusta alasajamiselle vaan tämä on rahoitusta tämän kaivoksen ylösajamiselle hallitus on omissa päätöksissään todennut että terrafame tarvitsee tämän vuoden aikana yksityistä rahoitusta tämän vuoksi on äärettömän tärkeää että tämä kaivosprosessi kaiken kaikkiaan saadaan saadaan toimimaan kaivoksen loistava henkilökunta on pystynyt osoittamaan nyt sen että tämä prosessi menee koko ajan hyvään suuntaan on ollut hienoa kuulla asiantuntija arvioita siitä että että talvivaaran kaivos käytännössä ei ei ole toiminut tämän prosessin osalta koskaan niin hyvin kuin se tällä hetkellä toimii

ja jotta tähän saadaan yksityistä rahoitusta niin on totta kai välttämätöntä että tämä kaivosprosessi saadaan toimimaan vesiongelmat saadaan kuntoon ja on aivan selvää että ympäristöturvallisuutta riskeeraten tätä toimintaa ei voida jatkaa minä haluan myös kiittää monista näkemyksistä näkemyksistä jotka näyttävät menevän yli puoluerajojen siitä että täällä eduskunnassa ollaan huolestuneita kainuun tilanteesta jos terrafamen osalta talvivaaran osalta tapahtuu se kaikkein huonoin huonoin vaihtoehto terrafame työllistää kainuussa sen noin tuhat ihmistä suoraan välilliset vaikutukset toinen toinen mokoma suomessa jos nämä työllisyysvaikutukset suhteutetaan pääkaupunkiseudulle niin tämä terrafame talvivaara vastaa tällä alueella useitten kymmenientuhansien henkilöitten työpaikkaa ja se omalta osaltaan kuvaa kuvaa sitä että tämän korvaaminen on on äärettömän vaikeaa mutta olen kiitollinen siitä että myös hallitus on omalta osaltaan todennut että kainuun tarpeisiin vastataan ja toisaalta me sitten kainuussa teemme koko ajan myös tällä hetkellä kasvusuunnitelmaa jos tässä kielteinen ratkaisu jostakin syystä tulee niin totta kai pyrimme kaikin tavoin löytämään ratkaisuja muun muassa työllisyyden näkökulmasta
arvoisa rouva

korhonen omassa puheenvuorossaan sanoi ääneen sen mitä moni on osannut odottaa ja rivien välistä lukea eli edustaja korhosen sanoin hänen ajatusmaailmansa tästä sadastaneljästäkymmenestäneljästä miljoonasta on se että se käytetään kaivoksen ylösajamiseen ei alasajamiseen ehkä juuri tämän takia en saanut sille valtiovarainvaliokunnassa tehdylle lausumaehdotukselle kenenkään muun kuin rkpn tukea siinä vaadittiin että nämä rahat myönnetään nimenomaan vesitaseen hallintaan ja vesien puhdistamiseen tarvittaviin investointeihin ja kaivoksen alasajoon kenties edustaja juhantalo tai edustaja korhonen pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin mitkä aikaisemmin omassa puheenvuorossani toin esille kaivoksen ongelmista ja sanon vain sen että terrafame group oy on omassakin lausunnossaan sanonut näistä prosesseista että on lupaavia tuloksia mutta mitään vakuuksia ei voida antaa siitä miten miten tämä prosessi tulee toimimaan jatkossa puhumattakaan siitä kun kaivos toimii täydellä teholla

arvoisa puhemies minusta hallituksen linjaus on täysin selvä samalla kun terrafamea pääomitetaan lisää hallitus on todennut että toiminnan ylösajaminen voi jatkua jos terrafamelle talvivaaralle löydetään tämän vuoden aikana uutta yksityistä rahoitusta tässä tilanteessa yksityisen rahoituksen saaminen on on aika vaikeaa jollei kaivos pysty osoittamaan että nämä kaivosprosessit toimivat ja tällä hetkellä näyttää hyvältä ne prosessit menevät eteenpäin mutta suuri ongelma on tämä vesitase joka taas on sidoksissa muutamiin ympäristölupapäätöksiin
arvoisa rouva puhemies ehkä nimenomaan juuri sen takia että vesitase ei ole hallinnassa ei ole tietoa miten vesien puhdistus saadaan kunnolla hoidettua ja prosesseista ei ole mitään muuta kuin lupaavia tuloksia juridista varmuutta ei ole tai juridinen pohja horjuu kuin suomalainen mies juhannusyössä tällä hetkellä juuri kaikki nämä faktat mitkä ovat nähtävissä täällä näin osoittavat sen että yksityistä rahaa ei ole tulossa sen takia puheet siitä että sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa käytetään nimenomaan tähän ylösajamiseen ja uusien louhosten avaamiseen ja sitä perustellaan vesitaseella aikaisemmatkaan päätökset uusien louhosten avaamisesta ole auttaneet vesitasetta aikaisemmin niin miten ne auttavat sitä nyt

arvoisa puhemies vakavaa ehkä voi sillä tavalla hiukan hiukan keventää että edustaja aalto uskoo että terrafame ei saa yksityistä rahoitusta tämän vuoden aikana minä taas arvoisa puhemies uskon

tehtäessä olemme törmänneet siihen että budjettikehykset tulevat vastaan meille jää nyt kolmatta lisätalousarviota varten jakovaraa yhdeksänkymmentä miljoonaa

miljoonaa ollakseni tarkka niin kuin edustaja kalli edustaja kallin johtama valtiovarainvaliokunta on tehnyt hyvää työtä tämän lisätalousarvion käsittelyssä edustaja juhantalo käytti jo hyvin punnitun puheenvuoron koskien terrafamea ja sillä tavalla on tehty aivan oikeat linjaukset samaten maatalousjaostossa on kestävän metsänhoidon kemera rahaan löydetty löydetty nyt kolmenkymmenen miljoonan euron jousto ja se on se on hyvin tärkeätä todellakin maatalouden kriisin eteen on tehty toimia muun muassa lainojen maksuaikojen ja takausten suhteen julkisten hankintojen suhteen ja niin edelleen nyt huippukokouksessa pääministeri suuren valiokunnan evästämänä yrittää saada huippukokouksen päätelmiin byrokratian purkamista koskevan lauseen ja myöskin maatalouden maatalouden tilanteen minusta tämä kriisiraha tässäkin budjettikehyksessä kolmannen tullessa pitää hoitaa viipymättä ja viimeistään kun nähdään tämä eun tilanne sinällään se että on tullut uusia menoja budjettiin muun muassa turvapaikanhakijoiden tilanne ja on pystytty toimimaan näissä kehyksissä on luonut kuitenkin uskottavuutta suomen talouteen ja julkisen talouden tasapainottamiseen mikä on tärkeä

arvoisa rouva puhemies hallitus jatkaa edelleen puutteellista työllisyysmäärärahapolitiikkaansa kuten aiempien lisätalousarvioiden kohdalla taas jälleen kerran peräänkuulutamme työllisyysmäärärahoja ei kohdennettuja työllisyysmäärärahoja ei siis ole taaskaan myönnetty lisätalousarvion yhteydessä niitä oltaisiin kaivattu työllisyyden parantamiseksi hallitukselta tarvitaan toimia monenlaisia toimia muun muassa starttirahojen ja palkkatuetun työn tukeminen olisi tukenut työllisyyttä hallitus on valinnut valitettavasti toisin

tärkeä asia joka on nostettava esille on toki terrafamen tilanne joka on puhututtanut myös täällä aiemmin tänään terrafame group oyhyn annettu raha pitäisi suunnata alasajoon alasajo on aloitettava suuntaamalla lisätalousarviossa myönnetty sataneljäkymmentäneljä miljoonaa ympäristön tilaa parantaviin investointeihin esimerkiksi vesitaseongelmien poistamisen mahdollistamiseen

elämään siksi on erittäin tärkeää lieventää alasajon aiheuttamaa työttömyyttä on tärkeää pitää huolta alueen ihmisistä erilaisin työllistämistoimin todella nopealla aikataululla lisäksi on hyvä että lisätalousarviossa turvapaikkatilanteeseen osoitetaan määrärahoja on yleisesti erittäin tärkeää käsitellä turvapaikanhakijoiden hakemukset nopeasti ja on myös erittäin tärkeää tukea heidän pääsyään koulutukseen ja työhön me olemme kaikki samaa mieltä siitä että on erittäin tärkeää että kotoutuminen onnistuu hyvin jotta siihen pystyttäisiin panostamaan kunnolla turvapaikkamenojen saaminen kehysten ulkopuolelle olisi todella tarpeen

voimassa olevan kehystason jakamaton varaus on vain se yhdeksänkymmentäneljä miljoonaa ja ja kun tarpeita on valtavasti niin silloin tietenkin joudutaan miettimään pitääkö joitakin valtionyhtiöiden omistajarajoja voida muuttaa niin että saadaan pelivaraa jonkun uuden aikaansaamiseksi joka lisää ja mahdollistaa uutta työtä ja työllisyyttä huomenna kun täällä käsitellään julkisen talouden suunnitelmaa periaatteessa kaikkiin näihin kysymyksiin valiokunnalta löytyy vastaus esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden osalta edellytetään että hallituksen pitää löytää rakenteellisten toimien lisäksi selkeitä keinoja joilla tähän edustaja ihalaisen esittämään kysymykseen löytyy vastauksia tällä lisätalousarviolla puututaan kuitenkin vain muutamiin ongelmiin ja kun tämä jakovara on tämänkaltainen niin pakko on löytää jostain pelivaraa ja pelivaraa löytyy ainoastaan rakenteellisilla uudistuksilla ja siitä että näitä omistusrajoja voidaan purkaa niin että sieltä

rouva puhemies

siitä talouspolitiikan kokonaisuudesta millaisia talouspoliittisia valintoja tehdään ja jos tehdään sen kaltaisia valintoja että leikataan avainalueilta ihmisten ostovoimasta koulutuksesta niin on omiaan syntymään kehä joka on negatiivinen ja käpertää taloutta talous ei kasva työpaikkoja ei synny verotuloja ei kerry ja otamme lisää velkaa

arvion mukaan ensi vuonna viisi pilkku kahdeksan miljardia velkaa otetaan koko ajan enemmän koska tämä kierre on päällä ja se kierre tulee siitä että tässä ei vuoteen olla satsattu riittäviin työllisyystoimiin haluan julkituoda tämän saman huolen kuin edustaja ihalainen aiemmin samaan aikaan kun meillä tehdään ikään kuin työllisyysmäärärahoihin mielestäni rajuja leikkauksia elämme tilanteessa jossa pitkäaikaistyöttömiä

enemmän kuin vuosi takaperin ja siksi se pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaohjelma on täysin välttämätöntä tehdä hetikohta välittömästi

arvoisa rouva puhemies täällä joissakin puheenvuoroissa on todettu että on myös positiivisia pieniä merkkejä ne merkit nimenomaan ovat mahdollisia sen tähden että kotitaloudet kuitenkin ovat luottaneet ostaneet ja sitä kautta on syntynyt lisää verotuloja ja toisena kokonaisuutena on ollut rakentaminen pakko tietenkin myöntää jotka ovat sosiaaliturvan varassa ostovoima ei ole ei ole kehittynyt ja sen tähden juuri näihin ihmisiin ja pitkään työttömänä oleviin pitää löytyä joitakin keinoja jotka sitten ovat ratkaistavissa tuossa julkisen talouden suunnitelmassa eivät tällä lisäbudjetilla
valitettavasti arvoisa puhemies palaan siihen mitä sanoin äskeisessä puheenvuorossani että talouspoliittiset valinnathan nimenomaan luovat sitä pelivaraa ja jos se talouspoliittinen valinta on se minkä edustaja kallikin myöntää että pienituloisilla kylliksi ostovoimaa niin hallituksen ratkaisu ei ole se että okei annetaan pienituloisille vähän huojennusta esimerkiksi verotaakkaan vaan päinvastoin hallituksen ratkaisu on että leikataan entisestään näiden pienempituloisten köyhimpien ihmisten ostovoimaa ja se on todella tuhoisa tie se on paitsi inhimillisesti väärin se on myös talouspoliittisesti erittäin epäviisasta

on ihan totta se että pitkäaikaistyöttömyys ja työttömyys ylipäätänsä on vakava ongelma edustaja kalli peräänkuulutti sitä että täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia jotta voidaan vähentää työttömyyttä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä tässä kohtaa täytyy ihmetellä sitä että kun hallituksen ohjelman ainoita valonpilkahduksia on perustulokokeilu niin nyt ollaan saatu kuulla että hallitus on rahanpuutteen takia rajaamassa perustulokokeilun ainoastaan kymmeneentuhanteen pitkäaikaistyöttömään ja torjumassa kelan avuntarjouksen kela on tarjonnut hallitukselle apua että voitaisiin viisinkertaistaa niiden ihmisten määrä jotka osallistuisivat perustulokokeiluun ja sillä tavalla saataisiin perustulokokeiluun mukaan kaikenlaisissa työmarkkina asemissa olevia ihmisiä ei ainoastaan pitkäaikaistyöttömiä joiden työllistäminen tässä työllisyystilanteessa perustulon avulla on hyvin rajallista ihmettelen että kun hallituksen suunnasta voivotellaan sitä että rahaa ei ole niin sitten ei oteta

edustaja kallin suuntaan arvostettu edustaja kalli valtionvarainvaliokunnan puheenjohtajana on varmaan myös havainnut mitä suomen pankki on sanonut suomen talouden kehityksestä ja myös mihin valiokunnan mietintö tähtää että kasvu pysyy vaimeana ja pääosin se pienen kasvun moottori on kotimarkkinat jos kotimarkkinakysyntää lähdetään ylisuurilla leikkauksilla supistamaan siinä häviää myös veropohjaa ja ihmisten ostovoima ei riitä pieniin ja paikallisiin yrityksiin siinä kärsivät myös yritykset ja syntyy nimenomaan tämä negatiivinen kierre jonka kautta kotimarkkinakysyntä laskee ja työttömyys kasvaa ja siinä on se valinnan paikka edustaja viitanen vihreät ja vasemmistoliitto koko oppositio on tästä asiasta pitkään yrittänyt muistuttaa mutta valitettavasti hallitus on valinnut tämän negatiivisen kierteen kehän

arvoisa puhemies nyt kuitenkin tuossa keskustelussa tuli semmoinen tunne erityisesti meidän työministeri lindströmin puolesta että ihan kuin hän ei ei välittäisi ollenkaan työttömistä ja pitkäaikaistyöttömistä vielä vähemmän ja meillä olisi todella paljon rahaa me me teemme vain ikäviä arvovalintoja näin ei kuitenkaan ainoastaan ole mielestäni hallitus on pyrkinyt tuomaan aktivoivia toimenpiteitä ministeri lindström on tuonut niitä paljon on kertonut että hän kuuntelee oppositiota meillä on kuitenkin aika vakava taloudellinen tilanne emmekä me suinkaan vain voivottele rahapulaa vaan meillä on

saamamme selvityksen mukaisesti seitsemänkymmentä prosenttia maailman kaivostoiminnasta on tällä hetkellä negatiivista tulokseltaan mineraalien hintojen nousut ja laskut ovat melko loivaliikkeisiä mutta jyrkkiä kun talvivaara aloitettiin nikkeli oli

euroa per tonni tällä hetkellä jossa se on madellut useamman vuoden nikkelin ohella kaivos tuottaa sivutuotteenaan muun muassa sinkkiä kaksinkertaisen määrän siitä mitä nikkeliä sinkin hinta maailmanlaajuisesti on halpa noin runsaan tuhannen euron tonniluokkaa mutta se se on ripeämmin lähtenyt nousuun se tukee osaltaan jo pelkästään nikkelin halpaa maailmanmarkkinahintaa ja jos maailmanmarkkinahinta nousee vähitellen ennakoidusti seitsemääntoistatuhanteen

per tonni niin talvivaaran kaivos on erittäin tuottava

meni muutaman kerran konkurssiin ennen kuin autotuotanto alkoi tuottaa teollinen toiminta on tällaista pääomia vaativaa meillä on valtiollisesti vähän pääomia se on ymmärrettävää ettei aina jakseta loppuun saakka mutta meillä on ollut epäonnea juuri viime hetkellä olemme luopuneet teollisesta toiminnasta tai myyneet ulkomaille ja myöhemmin katuneet onko nyt vihreällä liikkeellä miestä ja naista katua sitten jos peittäisimme tuon kaivoksen ja nikkelin hinta lähtisi ripeään nousuun ja sinne ovat menneet lupaavat eurot
mennään tätä puhujalistaa sinne mahtuu kyllä lisää puheenvuoropyyntöjä

arvoisa puhemies kun jotain oikein kovasti haluaa niin siihen haluaa uskoa vaikka viestit todellisuudesta olisivat toisenlaiset näin on käynyt terrafamen kohdalla hallituspuolueilla näyttää edelleen olevan suuri luotto siihen että kaivokseen löytyy yksityistä rahaa sitä pyörittämään vaikka todellisuudessa ainoa taho joka viime aikoina on talvivaaraan laittanut on valtio kuten nytkin

saada vesitase hallintaan ja käyttää nämä rahat siihen ja vesien puhdistamiseen ja sitä kautta se edesauttaa myös kaivoksen alasajon valmistelua koska nämä tulevat olemaan edessä joka tapauksessa toinen asia minkä haluan tässä nostaa on työllistämisrahat on aivan totta että eivät työllistämisrahat sinänsä ole kestävä vastaus vastaus työllisyyden hoitoon vaan tarvitaan uusia työpaikkoja mutta tarvitaan myös työllistämisrahoja sillä kuten tässä on tullut esille tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömien määrä on on taas kasvanut ja näille ihmisille nimenomaan työllistämisrahat ja palkkatukirahat ovat se keino millä he pääsevät työn syrjään kiinni me tiedämme että maassa on esimerkiksi lukuisia järjestöjä joilla olisi työpaikkoja tarjolla mutta heillä on suuri huoli siitä että palkkatukirahat uhkaavat loppua jo tässä vaiheessa vuotta sen takia olisi ollut viisautta ottaa tähän lisätalousarvioon myös oma osuutensa työllisyysrahoille

tässä äskeisessä puheenvuorossa edustaja ihalaisen puheenvuorossa oli paljon viisautta ja järkeä ja kyllä minä toivon että arvoisat hallituspuolueet nyt kuuntelisivat edustaja ihalaisen sanomaa niin pitkäaikaistyöttömyydestä kuin siitäkin miten voi olla mahdollista että tässä tilanteessa nuorisotakuu ajetaan alas

on arvovalintojen tekemistä ja linjavalintoja kyllä tällä hallituksella riittää rahaa muun muassa miljoonaperintöjen verojen keventämiseen sillä riittää rahaa autoveron laskemiseen mutta sitten kun puhutaan vaikkapa työttömyyden hoidosta silloin on rahat auttamattomasti loppu leikataan työllisyysmäärärahaa ja vaarannetaan kasvu sitä kautta

arvoisa rouva puhemies otan nyt esille lisäta lousarviosta vain yhden asiakokonaisuuden joka koskee koko pohjois suomea ja tietysti erityisesti kainuuta eli mitä tehdä talvivaaran terrafamen kaivoksen suhteen hallitus esittää lisätalousarviossaan lisärahoitusta jälleen nyt sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa eihän tässä näin tietenkään pitänyt käydä tosiasia vain on että kaivoksen jättäminen oman onnensa nojaan ei ole mahdollista jos ja nyt sanon että todennäköisesti kun kaivoksen toiminta ajetaan alas maksaa se joidenkin arvioiden mukaan ainakin noin kolmesataa miljoonaa euroa sekä valtio että piensijoittajat tietysti tapauksessa häviävät sijoituksensa korkojen kera tehtiinpä mitä tahansa ympäristövastuista on huolehdittava jätevedet on puhdistettava jo pilaantuneet lähivesistöt on kunnostettava sekä kipsisakka että jätevesialtaat on hoidettava loppuun saakka kainuun kaivosjättihän kaatui valtion syliin nikkelin maailmanmarkkinahinnan romahduksen ympäristöongelmien kriisin sekä kaivoksella valitun teknologian bioliuotusmenetelmän toimimattomuuden yhdistelmään rahoitusriski on ollut merkittävä jo pitkään yksityisiä investoijia ei kaivoksen pelastajiksi ole löytynyt ei ennen jälkeen nuasjärven purkuputken ympäristöluvasta saadun päätöksen siispä valtio maksaa paljon puhutun purkuputken ympäristölupapäätöksen perusteluissa todetaan mainitsemani huomattavat epävarmuustekijät luvan määräaikaisuuden syyksi päästörajojen laskemisen perusteluksi todetaan että purkuvesien kohdevesistöt eivät kestäisi enempää todetaan vielä sekin että purkuvesissä ei saa olla nikkeliä kadmiumia ja elohopeaa siksipä vesi pitää puhdistaa nykyistä paremmin prosessin alkupäässä tarvitaan siis investointeja jätevesien puhdistukseen ja vesitaseen hallintaan joka tapauksessa kaikissa vaihtoehdoissa on varmasti oikein että kaikista kaivoksen aiheuttamista murheista huolimatta valtion varoista rahoittamalla on reilusti annettu mahdollisuus jopa moneen kertaan asioiden korjaamiseen

jos vähän suhteuttaa asioita energiaviraston mukaan tuulivoimaa oli alkuvuodesta kaksituhattakuusitoista tuettu valtion varoin yhteensä noin kahdellasadallakahdellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla syöttötariffin alusta lukien

miljoonalla eurolla syksyllä vielä kahdellasadallayhdeksällä miljoonalla eurolla lisää ja tänä keväänäkin on jo kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa pulitettu tätä menoa kassasta on todella tulossa pohjaton on toki saatu paljon työtä verotulojakin yksi iso konkurssi ja ympäristöongelmia ei näin voida jatkaa vuodesta toiseen nyt on aika katsoa peiliin ja suunnata lisärahoitus oikein ei siis loppumattomaan ongelmia ja riskejä sisältävän kaivostoiminnan tekohengitykseen vaan hallitun alasajon välttämättömiin ja vastuullisiin toimiin siinäkin on edessä vuosien työ ei toimeliaisuus kaivoksella missään vaihtoehdossa pysähdy kuin seinään

arvoisa rouva puhemies vastaan

jo aikaisemmin että ketään ei varmaan yllätä että vihreät vaativat kaivoksen alasajoa ja edustaja ihalainen korosti huolta kaivoksen alasajon työllisyysvaikutuksista vastaan kootusti ensinnäkin myös vihreät ovat antaneet useita mahdollisuuksia talvivaaran kaivoksen jatkolle olemme antaneet mahdollisuuden ja tahtoneet uskoa sekä talvivaaraan että terrafamen lupauksiin näin sen takia että kuten arvostettu edustaja ihalainen toi esiin työllisyysvaikutukset ovat niin merkittäviä tämän takia vihreät ovat tässä prosessin aikana antaneet mahdollisuuksia ja tahtoneet uskoa näihin lupauksiin mutta koska tähän päiväänkään mennessä ei ole varmuutta kaivoksen juridisesta perustasta ympäristövastuiden hoitamisesta yksityisestä rahasta ja prosessien toimivuudesta näin ei voi jatkaa kerta toisensa jälkeen kaivoksen rahoittaminen hamaan tappiin asti johtaa siihen että kaivoksen ylläpitäminen muodostuu päivä päivältä yhä kalliimmaksi ja kaikki nämä vähät rahat ovat pois niistä rahoista joita pitäisi antaa sinne kainuun työllisyyden elinkeinorakenteen tukemiseen välttämättömien ympäristövastuiden hoitamiseen ihmisen ja luonnon auttamiseen kainuussa

yhdyn siihen arvioon mitä edustaja ihalainen lausui saimme vieraillessamme kainuussa sen käsityksen siellä on pääasiassa nuorta ja hyvin työhön motivoitunutta henkilöä että jos kaivos lopetettaisiin se olisi menetys kainuulle sen vuoksi että siellä olevan käsityksen mukaan heistä suurin osa sijoittuisi etelään ja olisi poissa kainuun tehokkailta markkinoilta mitä tulee siitä tässä eräs mainitsi siihen että

niin aluetaloudellisten vaikutusten arviota ei ole tarkoin tehty mutta se on tutkittu alustavasti menevät rahavirrat jakautuvat niin että

tulee alueelle arviolta noin yhdeksän prosenttia ja kainuulaisten maksamia arvonlisäveroja ja muita

ja kainuulaisten kulutukseen jäisi neljätoista prosenttia yhtiöstä ulos menevästä rahasta siis kaikki ei ole mennyt turhuuteen vaan siellä on hyödynnetty kainuuta ja valtiota takaisin

toiveeseen että jos se on suljettu ja nikkelin hinta nousee nopeasti sulkemisprosessi kestää kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta kaivoksen pinta ala ja nikkeli ja sinkkivarat ovat hyvin suuret mutta ne ovat runsaalla pinta alalla pitoisuudeltaan matalia jos kaivos tehokkaasti suljetaan sen ylösajo tuntuu aivan käsittämättömän vaikealta onko laisinkaan mahdollista sitä pitäisi pitää pystyssä kunnes nämä ympäristöedellytykset yksityinen raha ja nikkelin

arvoisa puhemies lisätalousarviossa osoitetaan sataneljäkymmentäneljä miljoonaa terrafameen talvivaaran kaivostoimintaan ongelmallista hallituksen esityksessä on se että louhinta edelleen talvivaarassa jatkuu kun nyt jo viimeinkin olisi aika aloittaa hallittu alasajo alueella on yhdeksän miljoonaa kuutiota jätevettä joka sisältää raskasmetalleja ja sulfaattia hallitus antaa tämän lisärahoituksen vaatimatta kuitenkaan lisäinvestointeja vesienpuhdistusjärjestelmiin jotka välttämättä tarvitaan hallitussa alasajossa toki otetaan talteen se mikä nykyisistä kasoista irtoaa ja huolehditaan asianmukaisesti jätevesistä jätevesistä jotta ne eivät uhkaa kainuun luontoa eivätkä ihmisten terveyttä arvoisa puhemies haluan puhua vielä työllisyysmäärärahoista ensiksikin edustaja ihalainen käytti erinomaisen puheenvuoron siitä kuinka nuorisotakuu on ajettu alas mikä on kestämätön ratkaisu nuorelle ihmiselle lyhytkin aika toimettomana voi olla vakava tie syrjäytymiseen mutta toisaalta nuorilla on aina toivoa ja mahdollisuuksia jos nuori otetaan haltuun ja häntä autetaan ojennetaan auttava käsi niin koko hänen tulevaisuutensa voi olla pelastettu siksi tämä nuorisotakuu ja siihen osoitetut määrärahat ja työpajatoiminta etsivä nuorisotyö nuorisotyö ovat niin tärkeitä

riippumatta siitä millä määrällä optimismia nyt sitten suhtautuu näihin talvivaaran kaivoksen tulevaisuudennäkymiin pidän ehkä hiukan ihmeellisinä tämän pääomituksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta koska olen siinä ymmärryksessä että riippumatta siitä mikä kaivoksen kohtalo on rahaa tarvitaan joka tapauksessa näihin ympäristöinvestointeihin jotta saadaan tämä vesitase hallintaan ja tarvitaan joka tapauksessa investointeja myöskin ympäristöturvallisuuden takaamiseksi silloin kun valtiovarainvaliokunnan elinkeinojaosto kävi paikan päällä vierailulla niin heille kerrottiin myöskin että myös alasajovaihtoehto edellyttää että toiminta ensin ajetaan ylös eli tämän toiminnan jatkuminen on myöskin edellytys sille että tätä alasajoa jossain vaiheessa voidaan hallitusti tehdä

rouva puhemies olen täsmälleen samaa mieltä tästä verotuksen kohdentamisesta kuin edustaja harakka edellä ja siksi halusin vielä käyttää tämän puheenvuoron koska äsken kun puhuimme ostovoimasta painotin juuri sitä että että nimenomaisesti pieni ja keskituloiset ovat tässä hyvin tärkeä

sosialidemokraatit ovat täällä pitkään huolta kantaneet ja mihin moneen kertaan myös hallituspuolueilta vastausta kysyneet tekoja vaatineet ja se on luonnollisesti tämä eläkkeensaajien verokohtelu eli toisin kuin vaalien alla hallituspuolueet ja erityisesti kokoomus lupasivat hallitus eriarvoisti eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin tämä on suuri vääryys se on lupauksen pettämistä ja myös ostovoiman kannalta eläkkeensaajien elämän kannalta hyvin tärkeä merkittävä kysymys kyllä aika moni on tätä tullut minulle ihmettelemään kun olen liikkunut eri puolilla suomea ja ja pirkanmaata ja keskustellut näistä asioista siksipä minusta on hyvin välttämätöntä se että kun tehdään näitä mahdollisia veronkevennyksiä toivottavasti pieni ja keskituloisille niin samaan aikaan korjataan kerta kaikkiaan tämä hallituksen tekemä virhe ja tämä veroero korjataan tässähän on sellainen vähän eriskummallinenkin tausta että ensin vaaleissa luvattiin toista sitten tehtiin toista nimenomaan kokoomusministerin toimesta sen jälkeen kokoomusedustajat pistivät tiedotetta että tämä on väärin tämä pitää korjata eli korjata juuri se asia minkä he itse olivat juuri hyväksyneet nyt kun kokoomus itsekin tätä on vaatinut niin kyllä minä toivon sitten näyttöjä myös siitä että hallitus lähtee toimimaan tällä saralla ja korjaa tämän vääryyden

aikaisemmassa koontipuheenvuorossani unohtui vielä mainita edustaja juhantalolle tästä nikkelin maailmanmarkkinahinnasta yleinen arvio on se että jos nikkelin maailmanmarkkinahinta lähentelee tuota kahtatoistatuhatta dollaria per tonni niin siinä vaiheessa myös myös arvometallien osalta kysyntä ja tarjonta markkinoilla johtavat siihen että varastoissa olevat nikkelivarannot tuodaan taas markkinoille se taas puskee sitä hintaa alaspäin uudestaan ja siinä vaikka toki saadaan sinkistä lisätuloja kattamaan näitä tappioita sinkin ja koboltin myynnillä sitä kokonaisvaikutusta ei saada taittumaan siten että kassavirta saataisiin positiiviseksi ja tämä on se iso ongelma tässä edustaja andersson toi esiin sen ajatuksen mitä terrafame on pitänyt esillä että kun ajetaan ylös niin mahdollista on alasajaminen sehän perustuu siihen ajatukseen että louhinta lisää haihduntaa ja ongelma tässä on se että näin on sanottu myös aikaisemmin näin on sanottu aikaisemmin mutta miten me voimme olla vakuuttuneita siitä koska tämä ei ole toiminut aikaisemmin että se toimisi nyt sitten

arvoisa edustaja juhantalo haluan lyhyesti kommentoida asioita joita otitte esille joista ensimmäisenä mieleeni tulee tuo prosessi tuo menetelmä mitä kaivoksella käytetään sehän on bioliuotusmenetelmä kuulimme tässä salissa jo aiemmin myös edustaja korhosen vakuutteluja siitä että nyt tuo menetelmä toimii erinomaisesti minusta on hieman myöhäistä todeta se nyt vuonna kaksituhattakuusitoista kun prosessi on alkanut jo vuonna kaksituhattaseitsemän ja kaksituhattakahdeksan kaivosalan ammattilaisilta itseltään olen selvittänyt mihin tuo menetelmä on tarkoitettu sehän on tarkoitettu lämpimiin kuiviin ilmasto olosuhteisiin no sellaiset eivät vallitse kainuussa tänäkään vuonna siellä on viileä kostea ilmasto niin kuin koko suomessa olemme tietenkin saaneet aluetaloudellisia vaikutuksia pohjois suomeen olemme tietenkin saaneet verovaroja vastineeksi niistä panostuksista mitä valtion varoin on talvivaaraan ja terrafameen kyllä minua kansanedustajana ja erityisesti pohjoisen kansanedustajana huolettaa kainuun työllisyys ja tulevaisuus jos ja kun kaivos todennäköisesti alas ajetaan mutta kyllä minua myös vastuullisena kansanedustajana huolettaa se kysymys onko valtion tehtävä toimia riskisijoittajana riskirahoittajana hankkeessa jossa koko tulevaisuus pitkälti pohjaa siihen uskoon ja toivoon ja kaivosalan markkinapuheisiin että kyllä se nikkelin maailmanmarkkina sieltä hoituu ja kaikki muukin hoituu kun ajan kanssa odotellaan siihen meillä ei ole varaa

heillä tulee näitä palkansaajien työttömyysvakuutus ja sairausvakuutusmaksuja enemmän ja sitten heillä on tämä lomarahojen leikkaus joka tapahtuu myös sillä lailla vaikka olisi samanpituiset lomat kuin yksityisellä mutta näin ovat palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt neuvotelleet itse eräässä tapaamisessa sanoin että jos tämä tulisi eduskuntaan niin ei se varmaan menisi perustuslakivaliokunnasta läpi no minua katsottiin vähän että mitähän tuokin höpisee mutta siitä olen täysin samaa mieltä toisaalta sitten sttk on omissa tiedotteissaan kuten sakkin uskonut tämän paketin työllisyysvaikutuksiin ja ostovoiman paranemiseen hehän uskovat reippaasti enemmän niihin uusiin työpaikkoihin mitä tästä syntyy kuin hallitus toivoa sopii ja peräänkuuluttaa sitä että näin myös tapahtuu se on meidän jokaisen vilpitön tahto jotta me saamme sitä ostovoimaa paremmaksi varmaan edustaja zyskowicz ottaa kantaa tässä tässä kovasti tuotiin kokoomuksen eläkkeensaajien verotuksen virheen korjaamista no minä en ainakaan perussuomalaisena voi vastata tähän virheeseen kun olemme ensimmäistä kertaa hallituksessa mutta sen voin sanoa että eläkkeensaajien eläkkeensaajien verotusta ei ole kiristetty

joutunut miettimään että kannattaako lähteä vaikka hetkeksi aikaa yrittäjäksi jos nämä kaikki etuudet katkeavat tämä on tämä on tosi hieno uudistus hän ilmoittaa että eniten hän saa palautetta siitä että etuuksien maksatukseen tulee katkoksia niin että oikein hyvä uudistus

työministeri lindströmin lupaukset kyllä jäävät tyhjiksi puheiksi niin kauan kuin mitään mallia ei ole hallituksen puolelta esitetty siitä miten itsensätyöllistäjät sitten konkreettisesti saadaan sosiaaliturvan piiriin ja tästä näkökulmasta juuri ihmettelen sitä miksi itsensätyöllistäjät juuri oli rajattu pois tästä perustulokokeilusta ja

olemme edelleen jääneet odottamaan niitä toimenpiteitä millä parannettaisiin kaikkein pienituloisimpien asemaa millään ei voi puolustaa sitä argumenttia että aina toistuvasti leikataan niiltä jotka ovat sosiaalietuuksien varassa eikä kevennetä heidän verotustaan että se on se elementti jonka hallitus jättää tekemättä sen sijaan hallitus vain leikkaa niiltä jotka ovat etuuksien varassa ja syöksee heitä yhä syvemmälle köyhyyteen se on tämmöistä epäinhimillistä epäoikeudenmukaista politiikkaa mitä ei voi mitenkään

arvoisa rouva puhemies siinä mitä edustaja juhantalo sanoi faktahan on kuitenkin se että tämä on paisunut jatkuvasti koko ajan ja kun katsotaan historiaa aikaisemmin tämän louhinnan kautta ei ole onnistuttu siinä veden haihdutuksessa sillä tapaa kuten on toivottu mikä meidät vakuuttaa siitä että nyt asia olisi toisin tämä on ehkä se pääkysymys terrafame group oy itsekin myöntää valiokuntakuulemisessa että tässä bioliotuksessa on saatu positiivisia signaalivaikutuksia positiivisia mittaustuloksia mutta tämän pohjalta ei voi tehdä pitkälle meneviä arvioita etenkään kun louhinta kasvaa ja kaivos kulkee kohti täyttä kapasiteettia ei voida vakuuttaa myöskään

arvoisa puhemies valitettavasti talvivaaran kohdalla on vuosien painolasti ja siitä käydään sellaista keskustelua jota ei edes pitäisi eduskunnassa joutua käymään yksittäisen yhtiön toiminnasta me puhumme siitä onko heidän tekniikkansa ylipäätään teoriassa mahdollista saada saada toimimaan niin että se voi olla

päässeet siihen voiko tämä kaivos ikinä olla edes markkinaehtoisesti kannattava koska nikkelin maailmanmarkkinahinta ei ole koskaan ollut niin korkealla useita vuosia putkeen kuin se oli sen lyhyen piikin aikana viisi vuotta sitten ja sitä he edelleen havittelevat pysyväksi nikkelin maailmanmarkkinahinnaksi tai jopa korkeampaa kuin mitä se silloin oli missään vaiheessa vesitaseita ei ole saatu kuntoon niin että veden määrä alueella ei kasvaisi vaan vesimäärä kasvaa koko ajan vaikka nyt he sanovat että se prosessi toimii vähän paremmin tämä on vähän rinnasteinen siihen kuin että turun telakka olisi sanonut siitä turun telakan tapauksesta että me osaamme tehdä laivoja jotka eivät uppoa

arvoisa rouva puhemies tästä bioliuotusmenetelmästä on kuitenkin todettava että ei se nyt aivan optimaalisesti näissä kainuulaisissa olosuhteissa mene kun se sivutuotteena tuottaa sellaiset vesitaseongelmat ja jätevesimäärät joita näyttää olevan hyvin hankala hallita niin minun johtopäätökseni on että ei kokonaisuutta voi toimivuudesta kehua eikä lopputuloksena silloin ainakaan ole se että tätä pilottina talvivaarassa terrafamessa alun perin kokeiltua menetelmää voisi hyvin toimivaksi kehua saati tällaisiin vastaaviin olosuhteisiin missään muuallakaan suositella

mitä tulee tähän moneen otteeseen tuotuun ajatukseen tästä riippumattomasta selvityksestä niin ymmärrän senkin jalon tarkoituksen mutta tosiasia on myös se että ongelma ei ole se että ei olisi erilaista tietoa jonka voi pistää kirjoihin ja kansiin ja jos puhutaan tämmöisestä riippumattomasta selvityksestä niin siitä saadaan helposti uusi riita että mitä asioita on on huomioitu mitä asioita ei ole huomioitu ja varmasti aika moni taho myös kyseenalaistaa monia eri asioita tämmöisessä selvityksessä tästä tulee mieleen että kuka onkaan semmoinen taho joka tämmöisen pystyy tekemään ja joka on täysin objektiivinen eikä minnekään suuntaan kallellaan että palataan helposti tähän lähtöpisteeseen

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat en ole yhtä hyvä asiantuntija bioliuotusmenetelmän toimivuudessa ja nikkelin hintakehityksessä kuin näköjään merkittävä osa keskusteluun osallistuvista kansanedustajista mutta tulin tänne kommentoidakseni muutamia muita näkökohtia jotka ovat tulleet tässä keskustelussa esiin ensinnäkin edustaja viitanen kovasti kaipasi yleisesti ihmisille ja erityisesti pieni ja keskituloisille ihmisille lisää ostovoimaa kun näillä ihmisillä on ostovoimaa he ostavat ja kauppa käy ja he pystyvät paremmin pitämään huolta perheestään ja kaikki menee parempaan suuntaan ja toivottavasti ihmiset ovat taloudellisen ostovoiman vahvistumisen myötä sitten kaiken kaikkiaan paremmin voivia mutta edustaja viitanen ei se ostovoima ole sellainen joka tuolta jostain taivaasta näille ihmisille sataa eli jos te haluatte kaikkien ihmisten ostovoimaa ostovoimaa vahvistaa ja erityisesti pieni ja keskituloisten ihmisten ostovoimaa vahvistaa

se ainakin minulle jäi epäselväksi tuossa teidän puheenvuorossanne tai teidän muutamassakin ja luulen että perusvastauksenne eli rikkaiden verottaminen ei siihen riitä eli meidän pitää pystyä parantamaan meidän kilpailukykyämme lisäämään meidän vientiämme saamaan meidän bisnes toimimaan paremmin tarjoamaan ihmisille työpaikkoja ja sitä kautta sitten ihmisten ostovoima vahvistuu teidän ajattelunne johtaisi siihen että me velkaannumme koko ajan lisää vielä sen päälle mitä muutenkin velkaannumme eikä tämä velka mihinkään katoa sen maksavat sitten lapsemme ja heidän lapsensa no toinen teidän vahva oli se kun opetitte perussuomalaisille ja muille että nämä päätökset ovat kaikki arvovalintoja totta kai näin voidaan sanoa eli te teitte viime hallituskaudella ministerinä ollessanne yhdessä meidän kokoomuslaisten ministereiden ja kansanedustajien kanssa merkittäviä arvovalintoja päätitte leikata lapsilisistä miksi miksi halusitte halusitte edustaja viitanen leikata lapsilisistä miksi halusitte tehdä tällaisen arvovalinnan miksi halusitte leikata koulutuksesta peruskouluilta lukioilta yliopistoilta ammattikorkeakouluilta miksi mitä teillä on lapsiperheitä eli tällä yritän tietysti sanoa teille että sen lisäksi että voi tehdä mukavia arvovalintoja niin sanotusti joutuu myös tekemään taloudellisesti vaikeina aikoina hankalia poliittisia päätöksiä te teitte hankalia poliittisia päätöksiä viime vaalikaudella kun olitte hallitusvastuussa nyt oppositiossa te voitte vastustaa kaikkia ikäviä asioita ja kannattaa kaikkia hyviä asioita näin on hyvä kun valta välillä vaihtuu niin kuin demokratiassa pitää niin sitten tulevat nämä eri näkökulmat omakohtaisestikin tutuiksi mitä tulee tähän eläkeläisten verotukseen niin te itse asiassa arvostelette sitä että palkansaajien verotusta kevennettiin tämän vuoden alusta neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja tämä alennus kohdistui juuri pieni ja keskituloisiin palkansaajiin eläkeläisten verotusta ei kiristetty vaan palkansaajien verotusta kevennettiin verotus tehtiin tällä mallilla koska tällä tavoin haluttiin tukea työtä ja tehdä työnteosta entistä kannattavampaa ja poliittisesti koska hallituspuolue keskusta oli vaaliohjelmassaan asettanut tämän tavoitteeksi ja hallitusohjelmassa näin sovittiin kokoomuksen vaaliohjelmassa tavoitteena oli se että veronkevennys olisi tehty tuloveroasteikkoon jolloin se olisi koskenut sekä palkansaajia että eläkkeensaajia joka näin on syntynyt varmasti tullaan palaamaan kun tehdään erilaisia veroratkaisuja se veroratkaisu jonka hallitus on luvannut vastaantulona niin sanotulle kilpailukykysopimukselle tulee kuitenkin koskemaan palkansaajia koska sillä kompensoidaan sitä että palkansaajien ei eläkeläisten maksut nousevat osana kilpailukykysopimusta vihreille kuten edustaja alanko kahiluodolle ja edustaja aallolle toteaisin että te olette tosi hyviä vastustamaan kaikkia säästöjä ja kannattamaan kaikkia mahdollisia lisämenoja

mitkä ovat ne loput tasapainottavat toimet joita te vihreät kannatatte olen pyytänyt että listaisitte vaikka kymmenen kaikkein suurinta yksittäistä säästökohdetta joita te kannatatte ja olen antanut sen verran periksi että sovitaan että yhdeksän riittää koska tämä kilometrikorvausten verollepano tai niiden pienentäminen on tähän saakka ollut teidän pysyvä lääkkeenne kaikkien lisämenojenne rahoittamiseen eli kun olen kysynyt tätä monilta vihreiltä saamatta vastauksia muutoin kuin viittauksia nettisivuilla oleviin julkaisuihin niin kysyisin nyt vaikka edustaja emma karilta jolta en ole aikaisemmin tätä asiaa kysynyt voisitteko te edustaja emma kari kertoa mitkä ovat ne vaikkapa yhdeksän suurinta säästökohdetta joista vihreät ovat valmiit tekemään säästöjä sen vastapainoksi että te vastustatte ja torjutte kaikkia hallituksen esittämiä säästöjä mutta kaikkiin hyviin tarkoituksiin ehdotatte jatkuvasti lisää rahaa vai onko teillä piilossa joku tynnyri jossa on kultaharkkoja tai ulkomaan valuuttaa tai kotimaan valuuttaa tai muuten iso kasa rahaa millä kaikki rahoitetaan ja lopuksi rouva puhemies edustaja harakalle kilpailukykysopimuksesta kilpailukykysopimuksessahan palkansaajat uhrautuvat työttömien hyväksi koska palkansaajien etuja heikennetään mutta yleisesti uskotaan että kilpailukykysopimus parantaessaan suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä tulee lisäämään työpaikkoja ja työtilaisuuksia työttömille mitä sitten tulee yksityiskohtiin edustaja harakka minäkin olen sitä mieltä että epäoikeudenmukaisella tavalla tässä järjestöjen sopimassa kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin työntekijät ja erityisesti julkisen sektorin naisvaltaiset alat joutuvat ylimääräisesti maksumiehiksi tämän määräaikaisen lomarahojen leikkauksen vuoksi jos hallitus tai kokoomus olisi itse päättänyt tästä kilpailukykysopimuksesta niin sitä ei olisi tehty tällä tavoin joka epäoikeudenmukaisella tavalla rasittaa juuri julkisen sektorin naisvaltaisia aloja kuten sairaanhoitajia tai opettajia mutta tämä oli se ratkaisu johon palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt yhdessä päätyivät

vastauspuheenvuoroja pyytäneet ovat kyllä pyytäneet näitä varsinaisiakin puheenvuoroja käydään tätä listaa nyt sitten puretaan sieltä päästä arvoisa puhemies edustaja zyskowicz ei varmaankaan muista esimerkiksi viime hallitustaipaleelta kun nimenomaisesti sosialidemokraatit halusivat kompensoida näitä lapsilisäleikkauksia jotka sinänsä olivat huono asia tällä vähennyksellä jonka saimme taistellen läpi huolimatta siitä että kokoomus teki kaikkensa ettei lapsiperheiden verotusta oltaisi tällä keinolla pystytty laskemaan kokoomus teki kaikkensa mutta onneksi me onnistuimme tässä kamppailussa ja saimme sitten tämän läpi edustaja zyskowicz oli täällä sitä mieltä että se että kokoomus vastoin kaikkia vaalilupauksia eläkkeensaajille eriarvoisti eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin on keskustan syy tämähän oli yksi niistä kolmesta kokoomuksen linjasta toinen linja oli se että tämä on ihan oikein mitä edustaja arto satonen täällä eräässä keskustelussa sanoi ja kolmas linja oli se että oho tulipa tehtyä väärä päätös mutta se on pikaisesti korjattava ja kyllä tässä aika monta tilaisuutta on jo ollut se korjata seuraava tilaisuus muuten tulee torstaina silloin me jälleen kerran äänestämme asiasta edustaja zyskowicz varmasti mielellään äänestää sdpn tässä ja tuskin se keskusta teitä nyt kovasti siitä rankaisisi jos näin tekisitte mitä tulee velkaan edustaja zyskowicz täällä on jo aiemmin todettu se tosiasia että velkaantuminen ei taitu velkaantuminen kasvaa se kasvaa ensi vuonna tästä vuodesta se kasvoi tänä vuonna viime vuodesta ja se johtuu väärästä talouspolitiikasta kun työllisyyteen ei panosteta ei synny työpaikkoja verotuloja ja sen takia velkaannutaan lisää tästä me olemme moneen kertaan varoittaneet millä rahoitamme meillä on tarkkaan laskettu vaihtoehtobudjetti me teemme reilumpaa veropolitiikkaa me nimenomaisesti laajentaisimme veropohjaa esimerkiksi aliverotettuun finanssisektoriin ja ottaisimme käyttöön verotuksen puhemies siirryn puhujakorokkeelle

niin puhemies tekisimme uusia veroratkaisuja muun muassa näiden kapitalisaatiosopimusten osalta joihin liittyen muun muassa valtiovarainministeriö itse on juuri

kilpailukykysopimus vaatii palkansaajalta uhrautumista kyllä minusta aika kohtuullista edustaja zyskowicz on silloin se että jos se pieni ihminen palkansaaja työtön eläkkeensaaja lapsiperhe osallistuu talkoisiin niin esimerkiksi sieltä pääomatulosta voidaan maltillisesti pari pinnaa lisää ottaa voidaan miljoonaperintöjä hieman enemmän verottaa minusta tämä on oikeus ja kohtuus silloin kun puhutaan siitä että me kaikki olemme
samassa veneessä puhemies tässä on niitä meidän reseptejämme me olemme esittäneet myös laajan joukon konkreettisia toimia millä työllisyyttä voidaan parantaa ja kun työllisyys paranee niin sitä kautta myös meidän taloutemme paranee ja sitä kautta meidän ei tarvitse ottaa niin paljon velkaa kuin esimerkiksi kokoomus tällä hetkellä ottaa mehän olemme usein kurkistaneet sitä velkakelloa tai velkaympyrää josta näkee että

suhteessa tietenkin edustaja zyskowiczin terveiset oppositiolle menevät vähän väärään kohteeseen sdpn vaihtoehtobudjettihan ottaa kolmesataakolmekymmentä miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa tosiaan tästä kaiken kaikkiaan lähdetään eli tässä mennään mitä tulee sitten niin kyllä minä totean täällä että kyllä se vastuu täytyy silloin kun hallituksessa istutaan kantaa myös omista teoista niin verotuksestakin te olette sen hyväksyneet hyväksyneet että se palkansaajaan nähden eriarvoistetaan ihan samalla laillahan perussuomalaiset hyväksyivät bensaveron korotuksen ja sen että autotallitkin pistetään energiatodistuksen piiriin puhumattakaan nyt kreikka tukipaketeista että tällaistahan tämä välillä on tässä puhemies

edustaja on tainnut jäädä huomaamatta se että että eduskunnan työjärjestyksen mukaan tänään käsitellään valtion vuoden kaksituhattakuusitoista toista lisätalousarviota valtion budjettia käsitellään toki sitten syksyllä huomenna toki voidaan keskustella sitten pidemmästä aikajänteestä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ymmärrän myös että teillä on jonkin sortin fetissi näihin leikkauksiin mutta minä ymmärrän myös sen että se varmaan perustuu siihen että te ajattelette valtiontaloutta oman kukkaronne kautta oman kukkaronne kautta jos te vähennätte omia menojanne se ei vähennä teidän tulopohjaanne mutta ymmärrättekö te edustaja zyskowicz vähentää menoja se vähentää samalla myös tulojaan ymmärrättekö tämän jos makrotaloutta ruvetaan tekemään mikrotalouden lainalaisuuksilla se on pelkkää puoskarointia pelkkää puoskarointia koska fakta on myös se että kun valtio vähentää tuntuvasti menojaan leikkaa näin paljon verotulot vähentyvät työttömyys kasvaa sekä työttömyyden aiheuttamat kustannukset kasvavat sosiaaliturvamenot kasvavat syntyy negatiivinen kierre en tiedä oletteko huomannut että talous kuitenkin perustuu siellä on yksityinen sektori ulkomaan sektori ja julkinen sektori kuten suomen pankkikin toi esiin vain se julkinen sektori tällä hetkellä pitää sitä pientä kasvun virettä yllä vienti ei vedä yksityinen sektori ei kanna julkisen sektorin on tällä hetkellä toimittava jos te luotatte teidän rakenneuudistuksiinne nyt pitäisi pitää se talouden moottori päällä jotta päästään rakentamaan siltaa aikaan jolloin ne rakenneuudistukset purevat koska muun muassa infrarakentaminen tehdään julkisin varoin se kumuloituu myös yksityiselle sektorille

edustaja viitaselle vastaan ensin että te kerroitte miten taistelitte vimmatusti kompensoidaksenne niitä lapsilisäleikkauksia jotka ensin päätitte tehdä minun kysymykseni oli se miksi päätitte tehdä miksi teitte tämmöisen arvovalinnan vai oliko ehkä kyse siitä että joudutaan tekemään ikäviäkin säästöjä en sanonut että veroratkaisu oli keskustan syy ei se ollut kenenkään syy sanoin vain että vaaleissa eri puolueet esittelevät omia mallejaan verotuksen

esimerkiksi joku vihreisiin ihastunut toimittajakin huomaa että ei teillä ole ole mitään

arvoisa puhemies kuten edustaja aalto tässä hyvin toi esille kysyntää lisäävän elvytyspolitiikan rahoitushan perustuu siihen ajatukseen että se maksaa itsensä takaisin näiden kerrannaisvaikutusten kerrannaisvaikutusten kautta kuten totesin aikaisemmassa puheenvuorossani niin kaikista tehokkain tapa varmistua siitä että nämä kerrannaisvaikutukset ovat mahdollisimman suuria on käyttää tätä rahaa julkisinvestointien määrän lisäämiseen toki on mahdollista elvyttää myöskin veronkevennyksillä mutta silloin niitä veronkevennyksiä kannattaa suunnata pienituloisille jolloin tämä eli nämä kerrannaisvaikutukset ovat mahdollisimman suuria tähän perustuvat myöskin vasemmistoliiton veropoliittiset linjaukset mutta ihan yhtä lailla olisi mahdollista nytten sitten kysyä edustaja zyskowiczilta miten hallitus sitten aikoo rahoittaa niitä veronkevennyksiä mitä hallitus on tekemässä koska näissä teidän suunnitelmissanne näitä veronkevennyksiä tehdään ainoastaan niitä ostovoimaa heikentäviä leikkauksia joita tämä kilpailukykysopimus nyt tarkoittaa mutta kysyntää lisäävän tai edes elvyttävän politiikan näkökulmasta tällaisessa veroratkaisussa ei ole hirveästi järkeä eli nyt käytetään mittava määrä rahaa ainoastaan kompensoimaan tehtyjä leikkauksia

arvoisa rouva puhemies on jotenkin hyvin kuvaavaa se että kokoomuksen kansanedustajista ainoastaan yksi on läsnä tässä keskustelussa ja hänkään ei halua keskustella tästä käsillä olevasta lisätalousarviosta vaan puheenvuorossa toisensa perään osoittaa kiinnostusta ainoastaan menneisiin vaalikausiin mutta haluan kuitenkin edustaja zyskowiczille vastata omasta puolestani sen että viime kaudella kun vihreät oli hallituksessa me ajoimme ajoimme tuloeroa kaventavaa politiikkaa silloin kun me olimme hallituksessa pienituloisille suunnattiin veronkevennyksiä ja kaikkein pienimpiä sosiaalietuuksia nostettiin ja tuloksena oli tuloerojen kaventuminen tällä vaalikaudella me olemme ajaneet oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa kuin istuva hallitus ja kritisoineet hallituksen vääriä leikkauksia leikkauksia jotka suuntautuvat pienituloisiin ja ja koulutukseen ja olemme vaihtoehtobudjetissamme osoittaneet kuinka koulutusleikkaukset voitaisiin korvata pienentämällä ympäristölle haitallisia verotukia ja edelleen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista vaihtoehtobudjetissamme esitellään vahvemmin meidän vihreiden omia tavoitteita meidän kärkihankkeitamme jatketaan reilumpaa veropolitiikkaa ja koulutusleikkausten korvaamista ympäristölle haitallisten tukien karsimisella sekä sekä aktiivisemmalla harmaan talouden torjunnalla kuin mitä hallitus tekee ja kun edustaja zyskowicz kysyi millä me vihreät rahoittaisimme meidän vaatimuksiamme niin esimerkiksi pienituloisille vaatimamme kunnallisveron perusvähennyksen me rahoittaisimme siten että kiristäisimme kevyemmin verotettujen osinkojen verotusta vastaavalla summalla elikkä tämä meidän toimenpiteemme olisi kustannusneutraali se on oikeudenmukaista veropolitiikkaa ja ihan pelkästään tahdon asia edustaja zyskowicz

arvoisa rouva puhemies minä jälleen epäuskoisena kuuntelen edustaja zyskowiczin puheenvuoroja minä en edes muista kuinka mones kerta tämä on kun me olemme vastanneet näihin hänen väitteisiinsä että meillä ei olisi vaihtoehtoa olemme käyneet nämä asiat läpi tosi monta kertaa vaihtoehtobudjetin yhteydessä joka ikinen kerta kun ollaan puhuttu lisätalousarvioista ja ja no tälläkin hetkellä ja ja myös jtsn käsittelyssä nämä ovat tulleet esille itse asiassa ben zyskowicz on on kritisoinut vihreiden politiikkaa koskien ympäristölle haitallisia tukia tänään huomasin valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen eli vattin tutkimuksen liittyen energiaveron palautuksiin kun edustaja zyskowicz on että me olemme ikään kuin epärealistisia tässä meidän tavoitteessamme niin niin vatt kirjoittaa näin valtio menettää vuosittain kaksisataa miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoilleen vastinetta sillä mikään ei osoita tuen parantaneen näiden yritysten kilpailukykyä lisäksi tuki on ristiriidassa suomen ilmastotavoitteiden kanssa esimerkiksi tämmöinen tutkimus on semmoinen jota jota meidän kaikkien kannattaisi käydä läpi ja ja ennen kuin väittää että vihreillä ei olisi vaihtoehtoa niin pitäisi perehtyä myös tällaiseen tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon tässä on teille hyvä vastaus muun muassa kaksisataa miljoonaa euroa iso summa tästä voidaan varmaan aloittaa

arvoisa rouva puhemies edustaja anderssonille vastaan että vasemmistoliitto onkin rehellinen tässä valtiontalouden politiikassaan se vaaliohjelmassaan sanoi suoraan että uskotte siihen että otetaan lisää velkaa ja jossain vaiheessa sitten velat muuttuvat saataviksi minun kritiikkini on juuri se että näin eivät tehneet esimerkiksi vihreät näin eivät tehneet demarit he nimenomaan vaaliohjelmassaan eivät lähteneet siitä että otetaan lisää velkaa toisin kuin vasemmistoliitto joka on tässä suhteessa toiminut rehellisesti ja mielestäni reilusti

verotuet ovat joista haluatte eroon maataloustuetko äsken juuri aalto vaati lisää rahaa maataloustukiin uusiutuvan energian tuetko niistäkö te haluatte eroon täällä konkreettisesti olette esittäneet lähinnä yksityislääkäreiden kela korvausten poistamista ja kun työryhmä sitä esitti niin emma karin johdolla te vimmatusti vastustitte tätä omaa ehdotustanne

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowiczille tiedoksi menosopeutus ei tarkoita samaa kuin pelkät leikkaukset tässä teillä on pieni ajatusvirhe menosopeutusta voidaan tehdä monella eri tapaa leikkaukset ovat yksi osa niitä menosopeutuksia ja koulutusleikkausten korvaaminen toisilla leikkauksilla ei tarkoita sitä että korvataan yksi yhteen kaikki hallituksen tämä on hyvä tietää kuulen teidän puheenvuorojanne ja tuntuu siltä että hieman hieman hämäräksi jää ja juuri aikaisemmassa puheenvuorossani johon tämä vastauspuheenvuoron mitta ei riitä kävin läpi sen ajatuksen millä tapaa voidaan estää se negatiivinen talouden kierre koska kokonaiskysynnän lasku tarkoittaa helposti työttömyyden kasvua

niin oikeastaan minä voisin puhemies jatkaa tätä harakan harakan ihmettelyä siitä että kyllä se vain niin on että ensin petetään vaalilupaus sen suhteen että eriarvoistetaan eläkkeensaajien verotus ja sitten vieläpä sen jälkeen kun ollaan itse vaadittu itseltä että no nytpä meidän on korjattava tämä korjattava tämä meidän oma virheemme ilmoitetaan että ei ei me jatkamme samaa virhettä vielä lisävirheen ja näinhän se ei voi olla aivan kuten täällä pääministeripuolueen verojaoston vastaava on sanonut että palkansaajien veronkevennykset pitää kohdistaa pieni ja keskituloisiin olemme täsmälleen samaa mieltä siitä se on viisasta ja olemme muuten myös tehneet oman vaihtoehtomme vaihtoehtobudjetiksi jossa nimenomaisesti

liikaa ja liian kuuluvasti mutta meidän keskusteluamme kuvaa juuri tämä äskeinen tilanne että edustaja zyskowicz haukkui meidän talouspoliittista ja sitten kun tuotiin ihan konkreettinen vastaus siis kaksisataa miljoonaa euroa vattin tutkimus suoraan eteen hän ignoroi sen ihan täysin tämä on aivan aivan käsittämätön tilanne ja sitten hän ei vastannut minun puheenvuorooni millään tavalla vaan alkoi epämääräisesti muihin puheenvuoroihin ja sumuttaa tätä keskustelua

rouva puhemies edustaja yanor kiitos kiitos kysymästä yanar se yanar se kuulosti siltä että te ette kertonut minulle kun vihreillä on kuulemma vaihtoehto hallituksen säästöille esimerkiksi yhdeksän suurinta säästökohdetta hallitus on tekemässä neljäntuhannen miljoonan euron säästöt neljäntuhannen miljoonan euron säästöt vuositasolla kaksituhattayhdeksäntoista ainoa konkreettinen säästö jonka toistaiseksi olen teiltä huomannut on tämä yksityislääkäreiden kela korvausten poistaminen mutta kun stmn työryhmä esitti tämän teidän ehdottamanne säästön toteuttamista niin edustaja emma karin johdolla te aloititte somessa vimmatun kampanjan tällaista hirvittävää naisiin kohdistuvaa hallituksen leikkausta vastaan näin toimivat johdonmukaisesti vihreät

kantaa mutta tällainen yleinen ympäristölle haitalliset verotuet ei kerro vielä mitään

arvoisa puhemies otin tämän puheenvuoron kun edustaja viitanen halusi tuossa lopuksi sanoa että pitää perussuomalaistenkin kantaa vastuuta omassa puheenvuorossanihan en puhunut siitä että emme kantaisi vastuuta ja ilomielin ilmoitan omasta ja perussuomalaisten puolesta muun muassa että paskalakiin saatiin muutos yle veroa vähennettiin pienituloisilta takuueläkettä on korotettu ja omaishoidon tukea parannettu ja kunnille ei anneta lisätehtäviä ilman että annetaan lisärahoitusta erittäin mielellämme kannamme vastuun näistä

työtuloverotusta en minä ole väittänyt että jotenkin väistelemme tässä sitten te olette kovasti halunneet kertoa siitä että te ottaisitte vaihtoehtobudjetissanne vähemmän velkaa muistaakseni miljoonaa te te olette tämän vaihtoehtobudjettinne esitelleet syksyllä ja minä katsoin muutama kuukausi sitten sellaisen ohjelman missä edustaja sanna marin esitteli teidän maahanmuuttopoliittiset siellä oli ainakin parikymmentä erilaista toimenpidettä ja ja toimittaja kysyi useamman kerran edustaja marinilta mitä tämä maksaa ja marin sanoi että en tiedä emme ole laskeneet toimittaja kysyi että ettekö te ole budjetoineet tähän hirveän hyviä kotouttamistoimenpiteitä ja nyt minä haluaisin kysyä onko teidän budjettinne sen takia pienempi koska teillä ei ole mukana esimerkiksi näitä miljardikustannuksia joita maahanmuuttoon menee haluaisin tietää onko teidän laskelmanne päivitetty ja mistä mistä ne löytyvät

arvoisa rouva puhemies en ihan ymmärrä nyt oikeasti en ymmärrä että jos tässä kilpailukykysopimuksessa veroluonteisia maksuja korotetaan ja hallituksen verovastaantulo kompensoi tämän palkansaajiin siis ei eläkeläisiin kohdistuvan verotuksen kiristymisen ja nollaa sen niin kuin nyt tällä kattavuudella näyttäisi olevan asiantila niin miten se leventää

puhemies kuten edustaja harakka tuossa aiemmin sanoi meillehän ei ole toistaiseksi esitelty sitä mitä hallitus aikoo tehdä mutta tietenkin me voimme myönteisesti suhtautua siihen edustaja zyskowiczin äskeiseen lupaukseen jonka voi tulkita tarkoittavan myös sitä että olette samaa mieltä siitä että pitää kohdistua pieni ja keskituloisiin eikö niin se olisi hyvä asia ja samaan aikaan me voimme myönteisesti odottaa että ehkäpä sieltä sitten tulee myös eläkkeensaajille hyvitystä mutta nämä puheenvuorot mitä hallituspuolueilta tähän mennessä on tullut eivät anna mitään todistetta siitä että näin olisi käymässä me emme missään tapauksessa hyväksy nykytilaa emme hyväksy sitä että tämä verotus eriarvoistettiin ja tulemme torstaina tästä seuraavan kerran äänestämään seuraamme tarkkaan mitä tapahtuu jatkossa ja mikäli kokoomus tällä kertaa päättäisi olla johdonmukainen myös itsensä kanssa niin silloinhan nimenomaan toimittaisiin niin että tämä veroero korjattaisiin välittömästi tähän mennessä on tullut tiedotetta tiedotteen perään että väärin se meni mutta korjausta vaaditaan ja koskaan kun paikka tulee sitä ei tullut kehysriihessä oli paikka nyt on paikka siis hyvänen aika tehkää jotakin mutta sinänsä myönteisesti haluaisin että jäämme odottamaan mielenkiinnolla mitä tapahtuu ja tietenkin tämä pieni ja keskituloisten painotteisuus mitä edustaja zyskowicz saattaa tarkoittaa on meille myönteinen asia
arvoisa rouva puhemies kilpailukykysopimuksessa palkansaajien veroluontoiset maksut kiristyvät jos hallitus ei tekisi mitään verovastaantuloa kilpailukykysopimuksen solmimisen johdosta niin silloin tapahtuisi tämän palkansaajien verotuksen kiristymisen kautta se ilmeisesti edustaja viitasen mielestä oikeudenmukainen tilanne että palkansaajien ja eläkkeensaajien veroero kaventuisi tai nyt ole siitä laskelmia saattaisi jopa muodostua eläkkeensaajille edullisemmaksi hallitus ei kuitenkaan halua että kilpailukykysopimuksen myötä palkansaajien verotus kiristyy ja sen vuoksi hallitus on luvannut verovastaantulon joka nyt näköpiirissä olevalla kattavuudella tarkoittaisi esillä olleiden laskelmien mukaan sitä että tämä verovastaantulo neljäsataaviisitoista miljoonaa euroa kompensoisi sen veronkiristyksen palkansaajille joka kilpailukykysopimuksesta seuraa

pitäisi kohdistaa pieni ja keskituloisiin ainoastaan vaan olen sanonut että käsitykseni mukaan se tullaan kohdistamaan niihin joihin myös tämä kilpailukykysopimuksen veronkiristys kohdistui eli kaikkiin palkansaajiin

puhemies oli pakko juosta tuolta työhuoneelta tänne saliin kun kuulin edustaja meren puheenvuoron ja hän siinä selkeästi nyt oli ymmärtänyt jotakin väärin liittyen tähän sdpn kotouttamisohjelmaan sdphän julkaisi laajan ja syvällisen kotouttamisohjelman jossa analysoitiin laajasti tätä tilannetta missä me tällä hetkellä olemme ja etsittiin yhteisiä ratkaisuja ja keinoja siihen siihen miten me tästä tilanteesta jossa suomeen on saapunut enemmän pakolaisia enemmän turvapaikanhakijoita kuin nyt yhdessä selviämme me julkaisimme tänä keväänä kotouttamisohjelman jossa etsimme näitä yhteisiä ratkaisuja ja kun edustaja meri kuitenkin ilmeisesti omassa puheenvuorossaan viittasi sdpn vaihtoehtobudjettiin joka on viime syksyltä niin on näin että siinä vaihtoehtobudjetissa ei keskitytty tähän kotouttamisohjelmaan joka siis vasta tänä keväänä julkaistiin mutta aivan selvää on se että kotouttaminen vaatii rahaa mutta se kannattaa tehdä koska se panostus maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ja kukaan meistä ei varmasti halua yhteiskunnassa kasautuvia ongelmia joita väistämättä syntyy jos kotoutumista ei kunnolla hoideta ja näistä ihmisistä oikeasti pidetä huolta ja haluta heitä osaksi tätä yhteiskuntaa integroida eli tästä oli kyse en sitten ihan tarkkaan tiedä mihin edustaja meri viittasi mutta on ihan selvää että kotouttaminen maksaa mutta se kyllä kannattaa tehdä koska sitten siitä saamme tämän kulun moninkertaisesti takaisin myöhemmin

koska edustaja marin ei ollut täällä niin kerron teille että viittasin siihen että edustaja viitanen koko ajan kertoi kuinka teidän vaihtoehtobudjettinne ottaa kolmesataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus ja koska teidän maahanmuuttopoliittinen ja tämä on tullut myöhemmin ja siinä on toimenpiteitä niin kuten toimittajakin teiltä siinä ohjelmassa kysyi eivätkö nämä toimenpiteet maksa mitään kysyin vain edustaja viitaselta nyt laskettu mukaan nämä kulut kotouttaminenhan ei tapahdu ilmaiseksi eikä se seuraavana päivänä mitenkään tuloudu sanoin että kun te puhutte tästä niin kertokaa ihmeessä onko teillä nämä luvut päivitetty mielestäni en ymmärtänyt mitään väärin enkä enkä ottanut kantaa siihen kannattaako kotouttaminen vaan siihen että kotouttamistoimenpiteet maksavat

arvoisa puhemies varmasti jos olisitte sen ohjelman tarkkaan seurannut loppuun siinäkin kerroin opposition vaihtoehtobudjetit ovat tietenkin ne vaihtoehdot jotka ovat suhteessa hallituksen talousarvioesitykseen hallituksen politiikkaan vaihtoehtobudjetti ei ole valtion talousarvioesitys eli siinä kerrotaan vain ne vaihtoehdot mutta toki siinäkin vaihtoehtobudjetissa oli pohjalla

arvoisa puhemies tässä oikeastaan edellä kävi se ilmi että luonnollisesti meidän vaihtoehtobudjettimme peilaavat aina hallituksen esitykseen meillähän on esimerkiksi jo tällekin vuodelle kotouttamiseen esitetty pieniä lisäsatsauksia mutta ennen kaikkea kaiken kaikkiaan tässä turvapaikkapolitiikassa me olemme hyvin vahvasti halunneet seurata sitä mitkä ovat hallituksen arviot ja ja satsaukset ja muut ja ja pidämme sitä tärkeänä että ne ovat riittävät mutta meillä ei ole aina kaikista tilanteista parempaa tietoa kuin hallituksella niinpä olemme menneet menneet peilaten koko ajan olemassa olevaan kehitykseen mikä myös hallituksella muuttuu tietenkin koska tilanne on radikaalisti erilainen mutta meillähän on vaihtoehtobudjetissa kyllä varattuna ja meillä tulee olemaan taas syksyllä varattuna suhteessa hallituksen esitykseen siinä mielessä minä olen hyvin tyytyväinen ja iloinen koska me olemme pystyneet kaiken tämän osalta minkä me olemme esittäneet myös todentamaan että meillä ei ole mitään ilmaa vaan nimenomaisesti lähdemme siitä että työllistävämmällä linjalla oikeudenmukaisemmalla verolinjalla täsmätoimilla esimerkiksi viennin edistämiseen yrittäjyyteen ja kaikkeen tähän

arvoisa puhemies kuuntelin erittäin huolella sen ohjelman ja tein siitä vielä muistiinpanot ja erityisesti kiinnitin huomiota siihen että toimittaja useamman kerran oli hieman jopa hämmentynyt siitä että teillä ei ollut niitä kuluja mutta ei meidän kannata tästä enempää jatkaa se ohjelma on sieltä löydettävissä varmasti elikkä summa summarum toteaisin että niitä teidän ohjelmanne kuluja ei ole laskettu ne tulevat ilmeisesti tänä syksynä koska jos ymmärsin oikein te olette viime vuoden tilanteen mukaan tehneet sen budjetin sen takia toivoisin että jatkossa kun kerrotte ja vertaatte niitä teidän budjettejanne toteatte sen että se on viime syksyn tilanne ottakaa huomioon että hallitus elää joka päivä nykyajassa ja reaaliajassa

arvoisa rouva puhemies tiedän että tämä keskustelu kiertää kehää ja halutaan varmasti edetä asialistalla olisin halunnut kommentoida edustaja zyskowiczin vastauspuheenvuoroa harvoin

kuin hiljaiseksi mielenkiintoinen tilanne siis tilanne oli se että nostin esille tämän vattin esille tuoman kahdensadan miljoonan euron ikään kuin menoerän ja tavallaan sen sen kyseenalaistamisen joka joka ei auta kilpailukykyä millään tavalla ja joka vahingoittaa ympäristöä ja ja edustaja zyskowicz kuittasi että tämä on varmaan veronkorotus

vuodatte meille aivan varmasti järkevät talouspoliittiset linjat siis lytätään ilman mitään järkevää vastausta ilman mitään järkeviä perusteluja tämä minkä sanoitte tämä on varmaan veronkorotus on on tämmöinen hokema mitä olette opetellut ulkoa tämä on vain sitä paniikkia ja ja tosi mielenkiintoista katsella

sdpn vaihtoehtobudjetti jonka viime syksynä laadimme on vaihtoehtobudjetti suhteessa tämän vuoden talousarvioesitykseen jonka hallitus silloin esitteli ja joka nyt tänä vuonna on talousarvio eli vaihtoehtobudjetti liittyy siihen prosessiin tämän vuoden talousarvioon sen lisäksi sdp on tehnyt paitsi tämän vaihtoehtobudjetin myös monia muita ohjelmia yksi näistä ohjelmista on kotouttamisohjelma joka on laaja ja meidän näkemyksemme mukaan kun suomeen on nyt tullut poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita maahanmuuttajia meidän kannattaa tämä kotouttaminen hoitaa hyvin toki siitä syntyy myös kustannuksia kuten myös hallitus tunnustaa mutta jos kotouttamista ei hoideta hyvin niin kulut ovat vielä enemmän mutta yritän tässä nyt teille selventää sitä että vaihtoehtobudjetti seuraavalle budjettivuodelle on aivan eri kuin poliittinen ohjelma esimerkiksi tässä tapauksessa kotouttamisohjelma jonka perspektiivi on tietenkin pidempi ja kyllä siitäkin syntyy kuluja mutta ne kulut kannattaa

rouva puhemies edustaja yanar olette oikeassa olen huolissani siitä että vihreiden kannatus gallupeissa nousee ja eritoten olen huolissani siitä että tämä vihreiden bluffi että teillä on muka vaihtoehdot näihin hallituksen inhottaviin ja ikäviin säästöihin joita te kiivaasti torjutte ja vastustatte näyttää menevän niin kritiikittömästi suomalaisessa keskustelussa läpi paras esimerkki tästä teidän bluffistanne tai sanoisiko nyt suoraan kaksinaamaisesta poliittisesta pelistänne on se että viime syksynä te olitte ainoa siis ainoa puolue tässä salissa joka esitti että yksityislääkäreiden kela korvaukset tulisi poistaa sen jälkeen tapahtui niin että stmn asettama työryhmä esitti tämän teidän ehdotuksenne toteuttamista mitä siitä seurasi siitä seurasi se että edustaja emma karin johdolla aloititte somessa vimmatun kampanjan tätä hallituksen inhottavaa naisiin kohdistuvaa leikkausta vastaan ja tätä emma karin kampanjaa myötäsukaisesti kommentoi tietysti puolueen puheenjohtaja ville niinistö saman puolueen puheenjohtaja joka syksyllä oli ainoana siis ainoana puolueena esittänyt näiden kela korvausten poistamista

keskustelussa olen siitä huolissani kyllä mitä sitten tulee niihin säästöihin te olette sanoneet että okei kaikkea neljäätuhatta miljoonaa te ette korvaa säästöillä vaan osan korvaatte veronkorotuksilla olen pyytänyt teiltä kun kuitenkin ilmeisesti merkittävän osan korvaatte säästöillä että kertokaa ne säästöt ei ole kuulunut nyt viittaatte johonkin vattin kahdensadan miljoonan säästöön se voi olla erinomainen ehdotus en pysty siihen ottamaan kantaa en tunne sitä ehdotusta

varma että edustaja zyskowicz sanoo jotain terveisiä vielä sdplle tässä viimeisessä puheenvuorossa niitä ei näkynyt mutta puhemies minusta oli silti hyvä ottaa tämä puheenvuoro koska minusta aina kiivaankin keskustelun jälkeen on syytä tehdä johtopäätöksiä jotka voisivat johtaa johonkin ja minä haluaisin ainakin omalta osaltani hyvin vahvasti alleviivata sitä että kun täällä näköjään näyttää siltä että muutamille edustajille vielä sdpn vaihtoehtobudjetti ei ole tuttu niin ottakaa ihmeessä se vaikkapa iltalukemiseksi tämän

joihin saa tarttua koska niillä on yhteinen tarkoitus mikä meillä kaikilla on parempi työllisyys parempi kasvu sitä kautta inhimillisempi elämä ihmisille ja politiikan suunnan kääntäminen parempaan suuntaan siksi me vilpittömästi näitä omia rakentavia vaihtoehtojamme konkreettisia esityksiämme teemme ja tarjoamme ja niitä olemme tarjonneet tämän lisätalousarvion yhteydessä niin kuin

arvoisa rouva puhemies me kävimme tästä esityksestä todella pitkän monituntisen keskustelun viime viikolla ja ja sen keskustelun pohjalta on kyllä täysin selvää että oppositiopuolueitten ja hallituspuolueitten näkemykset ihmisoikeuksista ja ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta ja ihmisten oikeudesta omaan perheeseen eroavat toisistaan todella fundamentaalilla tavalla tämä esitys on täysin epäinhimillinen tämä esitys on julma ja sitä ovat vastustaneet kaikki suomen uskontokunnat sitä ovat vastustaneet kaikki ihmisoikeusjärjestöt kaikki lastenoikeusjärjestöt amnesty suomen pakolaisapu unicef plan kirkon ulkomaanapu lastensuojelun keskusliitto pelastakaa lapset mannerheimin lastensuojeluliitto väestöliitto marttaliitto ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen kaikki nämä lastensuojelun ja ihmisoikeuksien asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä että tämä hallituksen esitys heikentää juuri niitten lasten asemaa jotka ovat jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa

vaikka tätä kritiikkiä on toistuvasti tuotu esille ja näitä ongelmakohtia on toistuvasti tuotu esille esille niin hallitus ei ole silti suostunut perääntymään yhdessäkään yksityiskohdassa tässä epäinhimillisessä lakiesityksessä sen takia arvoisa puhemies minulla ei ole tässä kohtaa mitään muuta vaihtoehtoa kuin esittää hallituksen esityksen hylkäämistä

arvoisa rouva puhemies

valtuutettu vetosikin meihin kaikkiin suomi suomi ole kokoasi suurempi käännä katseesi tulevaisuuteen kasvuun ihmeeseen lapseen hallitus väittää muutosten olevan välttämättömiä jotta suomi ei näyttäytyisi poikkeuksellisen houkuttelevana maana turvapaikanhakijoille pakolaisten perheenyhdistäminen suomeen on kuitenkin tehty erittäin vaikeaksi jo nyt perheenyhdistämishakemuksen voi tehdä vain ulkomailta käsin mikä on edustustoverkoston leikkaamisen viisumikäytäntöjen raskaan byrokratian ja välimatkojen takia käytännössä hyvin vaikeaa perheenyhdistämisen vaikeuttaminen lyö poskille kotouttamisen tavoitteiden kanssa perheestä erossa eläminen lisää inhimillistä kärsimystä ja haittaa suuresti kotoutumisen onnistumista kaukana olevat perheenjäsenet kärsivät tilanteesta kohtuuttomasti kiristämällä perheenyhdistämistä ajetaan heikoimmassa asemassa olevat naiset ja lapset vaarallisille reiteille turvapaikanhakijoiksi vastaanottokeskuksissamme on paljon nuoria miehiä joiden läheiset ja rakkaat ovat jossain kaukana ystäväni auttaa vapaaehtoisena näitä pakolaisia vastaanottokeskuksessa ja opettaa heille suomen kieltä tunnelma vastaanottokeskuksessa on muuttunut epätietoiseksi hallituksen suunnitelmat huolettavat tänne tullessaan he haluavat nopeasti päästä tekemään työtä ja päästä nopeasti uuteen alkuun he kantavat vaimonsa ja kuvia taskussaan ja kysyvät koska saan perheeni tänne eräs nuori pakolainen kertoi että hänen sisarensa mies sai surmansa taistelussa ja pian tämän jälkeen sisar menehtyi pommituksessa kaksi pientä lasta jäivät orvoiksi syyriaan eikö eno voi saada lapsia luokseen turvaan nämä ihmiset ovat tulleet hakemaan suomesta turvapaikkaa pakolaiset eivät ole avaruudesta tulleita muukalaisia vaan he ovat ihmisiä jotka ovat menettäneet paljon he ovat hengenvaarassa ja heillä on hätä läheistensä puolesta nyt tarvitaan sydäntä ja lasten hädälle se on myös viisas ratkaisu sillä hallituksen ajama esitys johtaisi kotoutumisen epäonnistumiseen ja sosiaalisiin ongelmiin euroopan rajoilla ihmisiä pidetään kuraisilla leireillä piikkilanka piikkilanka aitojen takana ovet eurooppaan on suljettu euroopan idea on siinä että yhdessä olemme vahvempia ja olemme rauhan puolesta euroopan on kohdattava yhdessä suuri humanitäärinen pakolaiskriisi kannettava maittain solidaarisesti vastuuta ihmisillä on oikeus paeta sotaa ja vainoa oikeus saada turvapaikka oikeus perheeseen on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus arvoisa puhemies kannatan edustaja karin esittämää hallituksen esityksen hylkäystä

arvoisa puhemies edelleen palaan siihen samaan keskusteluun mikä tässä salissa viikko sitten käytiin ja ja kun tätä maahanmuuttopolitiikkaa nyt ajattelee niin ainakin itselleni tulee mieleen kolme sanaa joita sen pitäisi noudattaa ensimmäinen on totta kai se että me hoidamme omaa politiikkaamme vastuullisesti hyväksymme mikä on yhteiskunnan kantokyky mutta kolmantena ja tärkeimpänä sanana on inhimillisyys ja sitten kun tätä esitystä katsotaan nimenomaan inhimillisyyden näkökulmasta niin on myönnettävä että tässä on perustavanlaatuisia valuvikoja jos nyt ajatellaan vaikkapa lasten asemaa tässä hallituksen esityksessä ja mikäli tämä toteutuu niin tosiasiassa moni yksin suomeen tulleista turvapaikanhakijoista joka on täältä oleskeluluvan ikinä tule saamaan perhettään suomeen ja nyt olisi syytä myös hallituspuolueiden tämä tosiasia myöntää tämä jos mikä kyllä lyö korville lasten oikeuksia ja varmasti ainakin osittain aiheuttaa sitä että tietyiltä osin esimerkiksi radikalisoitumiseen me tarjoamme lisää siemeniä kun emme hoida kotouttamista niin kuin se pitäisi hoitaa toinen liittyy näihin tulorajoihin jos kantasuomalaisistakaan kahdeksankymmentä prosenttia ei näillä tulorajoilla saisi perhettään tuotua suomeen niin kyllä se kertoo jotain niistä vaatimuksista joita me asetamme maahanmuuttajille ja nyt kun tämä esitys on menossa läpi niin toivoisin kyllä että hallitus ihan rehellisesti toteaisi sen että tällä linjalla hallituksen toive on se että yhtäkään perhettä yksikään pakolainen ei

rouva puhemies kiitän edellistä puhujaa hyvin koskettavasta ja hyvästä puheenvuorosta hallitus on kiristämässä perheenyhdistämisen ehtoja tilanteessa jossa tuhannet suomeen saapuvat elävät erossa läheisistään meillä on käsittelyssä lakiesitys joka kaventaa perheenyhdistämisen mahdollisuudet lähes olemattomiin perheenyhdistämisen ehtona olevat tulorajat laajennettaisiin vaatimukseksi kaikille kansainvälistä suojelua suomesta saaneille aikuisen joka haluaa suomeen luokseen puolison ja kaksi lasta pitäisi tienata kuukaudessa kaksituhattakuusisataa euroa nettona

suuri summa keskivertosuomalaiselle joka on saanut täällä koulutuksen ja jolla on ollut koko elämä aikaa rakentaa verkostoa suhteita ihmissuhteita suomessa saati sitten ihmiselle joka on tullut tänne vaikeista olosuhteista kenties traumaattisista olosuhteista ja jonka henkiset fyysiset ja taloudelliset voimavarat ovat vähissä hallituksen ministeri orpo on toistuvasti perustellut lakiesitystä sillä että riittävän yhtenäisen eu lainsäädännön puuttuessa suomikin on menossa kohti eun minimitasoa mutta eu direktiivissä kuitenkin sanotaan ihan suoraan että sen tarkoitus ei ole laskea maiden suojelun tasoa minimiin päinvastoin sen tarkoitus on turvata kaikkein

ihmisten asema eikä hallitus voi mennä eun selän taakse eu ei sanele suomen hallituksen politiikkaa on myös huomattava että kaikki panostukset kotoutumiseen josta tänäkin iltana on puhuttu ovat hukkaan heitettyjä jos suomeen tulleen ihmisen puoliso ja lapset ovat sodan keskellä tai vaarassa joutua sinne takaisin jo aiempien kiristysten seurauksena suomessa jo nyt todella vaikeaa vihreät ovat johdonmukaisesti vastustaneet perheenyhdistämisen kiristyksiä niin hallituksessa ollessaan kuin oppositiossa me emme hyväksy maahanmuuttajavastaisen politiikan lähtökohtaa jossa jatkuvasti kyseenalaistetaan hädänalaisten ihmisten motiiveja ja viitataan kintaalla ihmisyydelle olemme huolissamme myös siitä että suomi ei kunnioita lasten oikeuksia mukaan suomi ei ota perheenyhdistämispäätöksissä riittävästi huomioon lapsen etua lapsen oikeuksien sopimus edellyttäisi että lasta ei eroteta vanhemmistaan kuin aivan poikkeustapauksissa perustelluissa tapauksissa nyt maahanmuuttoviraston tiukan tulkinnan seurauksena vain ani harvalla lapsella katsotaan olevan oikeus omiin ja hallituksen ajamat kiristykset heikentäisivät lapsen asemaa entisestään suomen hallitus on tekemässä lähes mahdottomaksi sen että lapset saisivat perheensä luokseen ja turvaan kun pääsäännön pitäisi olla se että suomessa jo olevaa perhettä ei hajoteta ja suomesta jo turvaa saaneen lapsen pitäisi voida saada perhe luokseen paitsi inhimillistä myös kotoutumista tukevaa kuten on moneen kertaan todettu arvoisa rouva puhemies niin sanottuihin vetovoimatekijöihin vedoten hallitus on kuitenkin heikentämässä tietoisesti lapsen etua hallituksen omassa esityksessä todetaan että toimeentulokriteerin ulottaminen lapsiin tekee perheenyhdistämisestä näissä tapauksissa käytännössä mahdotonta tätä ei voi pitää moraalisesti perusteltavana inhimillisenä politiikkana arvoisa rouva puhemies oikeus perheeseen ei saa olla vain varakkaan oikeus oikeus perheeseen on ihmisoikeus kuten edellinen puhuja hyvin totesi näillä perustein kannatan edustaja karin hylkäysesitystä

arvoisa puhemies olen syvästi huolissani siitä yhteiskunnallisesta kehityksestä mikä suomessa on maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä tapahtumassa meillä on hallituksessa puolue jonka kansanedustajat täällä viime viikollakin keskustelussa avoimesti iloitsivat jopa unelmoivat siitä että ihmisoikeuksien rajoittaminen ja pakolaisten oikeuksien rajoittaminen on tavoiteltava poliittinen päämäärä sitten meillä on hallituksessa kaksi muuta puoluetta jotka ovat mukana toteuttamassa tätä politiikkaa mutta eivät halua hirveän paljon puhua tai osoittaa kantavansa siitä vastuuta edustaja zyskowicz kyllä paikalla on mutta hänenkin perusteensa ovat yhtä lailla sellaisia että ei voi sanoa että ihmisarvon puolustaminen ja lasten oikeuksien puolustaminen olisivat siinä ajattelussa ytimessä olen huolissani siitä että vaikka koko suomalainen kansalaisyhteiskunta pakolaisasioita tuntevat järjestöt kansalaisjärjestöt hyvinvointiasioita ja lasten oikeuksia käsittelevät järjestöt ja muut toimijat on vedonnut hallitukseen että se vetäisi tämän lakiesityksen pois myös uskontokunnat kaikki yhdessä ovat vedonneet hallitukseen että se vetäisi tämän esityksen pois niin näin ei ole tehty minä ymmärrän sen että perussuomalainen puolue tavoittelee tällaista yhteiskuntaa jossa ihmisten oikeuksia rajoitetaan mutta sitä minä ihmettelen miksi sisäministeri petteri orpo haluaa jäädä historiaan ministerinä jonka sisäministeritoimikauden aikana valmisteli lakiesityksen joka on nuivempikin kuin perussuomalaisten halla ahon nuiva manifesti tässä perheenyhdistämisen rajoitukset ulotetaan koskemaan suomesta myös turvapaikan saaneita ja alaikäisiä lapsia tavalla joka tekee käytännössä perheenyhdistämisen mahdottomaksi niin kuin nämä asiantuntijat ovat tässä arvioineet minkälainen on maan hallitus joka antaa sellaisen viestin ihmisille että ne jotka ovat suomesta turvaa jo saaneet joista on todettu että heillä on hätä eivät voi saada perhettään tai lapsiaan suomeen se on vakavan vakavan itsetutkiskelun paikka että meillä on hallitus joka tällaisen esityksen nyt vie eduskunnassa aktiivisesti puolustaen ja tavoitellen ja osa vähän hiljaa häpeillen mutta jos hävettää kannattaa vetää lakiesitys pois siksi minä vetoan vielä siihen että hallituspuolueet ja erityisesti ministeri orpo harkitsisivat vielä että huomenna hallituspuolueet voisivat äänestyksessä tämän lakiesityksen torjua ja että lakiesitys itse kannatan myös edustaja karin tekemää hylkäysehdotusta haluan myös sanoa yhden konkreettisen asian joka viime viikon keskustelujen jälkeen ilmeni kysymys oli ranskan ja ison britannian unicefin teettämästä selvityksestä joka koskee niitä lapsia kuuttakymmentä lasta oli tutkittu jotka ovat ranskassa olevissa leireissä ja joiden perheistä useimmat ovat jo isossa britanniassa ja sitä miten näitä yksin olevia lapsia kohdellaan näillä leireillä suosittelen jokaista kansanedustajaa tutustumaan tämän selvityksen tuloksiin se ei ole tietystikään täysin verrannollinen suomen tilanteeseen mutta vastaavan tyyppisiä tilanteita on myös turkissa ja

olevissa pakolaisleireissä raportoitu ja nämä havainnot olivat todella kovia yksin olevat lapset joiden perhe siis odottaa että he voisivat perheenyhdistämisen kautta tai muuta kautta saada lapsensa luokseen ja että he ovat jo länsi euroopassa sivistysvaltioiksi itseään kutsuvissa maissa joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön kiristyksen väkivallan ja kaikenlaisen muun manipuloinnin uhreiksi näillä leireillä ja heillä on vanhemmat jotka odottavat heidän saamistaan luokseen ajatelkaa miltä näistä vanhemmista tuntuu kun he tietävät että heidän lapsensa odottavat että he voivat päästä heidän luokseen ja he ovat siellä leireillä meillä on varmasti suomessakin vanhempia ja itse olen tavannut useita jotka ovat huolissaan heidän lastensa ja puolisojensa tilanteesta omissa kotimaissaan mutta myös useissa tapauksissa huolissaan perheistään jotka ovat jo kotimaasta pakoon lähteneet mutta odottavat siellä lähialueen leireillä niin kuin esimerkiksi turkissa jordaniassa tai libanonissa jos suomi haluaisi osoittaa vastuuta tästä tilanteesta ja tunnistaa sen että me emme halua että lapset ja naiset yhä kasvavassa määrin tulevat vaarallisia reittejä yli välimeren nyt yhä enemmän tämän eu turkki sopimuksen myötä joka on sekin täysin epäinhimillinen sen myötä yhä enemmän vielä vaarallisempaa reittiä libyan kautta pyrkivät eurooppaan

niin silloinhan meidän pitäisi juuri mahdollistaa laillisia reittejä tulla eurooppaan niille joilla täällä jo omaisia on jotta perheet voivat olla yhdessä meidän pitäisi vahvistaa kehitysyhteistyötä rauhanrakentamista ja laillisia reittejä tulla eurooppaan jotta se huoli joka ajaa ihmisiä se hätä ja vaino joka ajaa ihmisiä hakeutumaan sitten näitä vaikeita reittejä jopa salakuljettajien armoilla kohti voisi tyrehtyä jos hallitus nyt sulkee näitä laillisia reittejä niin silloin se antaa vain sitä viestiä että me emme me emme halua auttaa ihmisiä edes niitä joita me olemme jo tänne vastaanottaneet ja se antaa sen viestin että me toivomme että muutkaan eivät täältä tulisi apua hakemaan sellainen maa suomi ei ole mielestäni ollut se ei ole se ihmiskuva mikä meillä on lähimmäisistä että me käännämme selkämme kun ihminen on avun tarpeessa meidän yhteiskuntamme on rakennettu sen varaan sen rawlsilaisen oikeudenmukaisuusperiaatteen varaan että yhteiskunnan pitäisi olla sellainen että se on oikeudenmukainen kaikille niin että riippumatta siitä mikä sinun oma asemasi yhteiskunnassa on tai että sinä et tiedä omaa asemaasi yhteiskunnassa me miettisimme että rakentaisimme yhteiskunnan sellaiseksi että meillä kaikilla olisi siinä hyvä olla ennen kuin me tiedämme oman paikkamme siinä tämän ajattelun juuri siitä että kaikille luodaan mahdollisuuksia pärjätä ja kaikkia tuetaan pitäisi olla pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusperiaate valitettavasti nyt yhä useampi maa euroopassa on lähtenyt heikentämään eniten hädänalaisten ihmisten oikeuksia eli heidän jotka hakevat perheineen turvaa euroopasta ja se on häpeällistä minusta on erityisen häpeällistä että suomen hallitus tässä asiassa on menossa aivan etujoukoissa kohti heikompaa ihmisoikeuksien suojaa ja heikompia oikeuksia lapsille tavalla joka ei ole missään nimessä kunniallista kenellekään tässä maassa minun on vaikea ymmärtää miksi hallitus ei ole valinnut sitä tietä että se etsii euroopassa ja eussa yhteisiä solidaarisia ratkaisuja vaan niiden puuttuessa se on itse lähtenyt sille tielle jossa oikeuksia mahdollisimman nopeasti kavennetaan se on väärä suunta ja sillä ei luoda luoda rauhaa ja ja turvaa myöskään suomalaisille koska meidänkin oma sijaintimme tässä maailmassa on osoittanut että suomalaistenkin etu on se että tässä maailmassa pienistä pidetään huolta pienistä ihmisistä pienistä kansoista ja lapsista

hallituksen esityksen tavoitteisiin niin hallitus on tuonut esille niin kuin kaikki olemme varmaan moneen kertaan nämä lukeneet että haluamme hallita maahanmuuttoa vähentää maahanmuuton kustannuksia ja edistää suojelua sekä edistää sitä että perheenkokoaja kykenisi vastaamaan perheen toimeentulosta täällä on käytetty puheenvuoroja kuten julkisuudessakin monesti ihmiset kysyvät miksi toimeentuloedellytyksiä nyt kiristetään silloin on syntynyt monille semmoinen mielikuva että olemme muuttaneet jotenkin näitä toimeentulorajan edellytyksiä on nyt ihan hyvä alkuun sanoa että ne ovat kuitenkin säilyneet vanhoina niitä ei ole nostettu ja ne on sidottu sitten toimeentuloedellytyksiin ja siellä on harkintaa perustuslakivaliokunta korosti että lapsen etua ja perheen etua tulee asiassa huomioida siellä on tiettyjä kulueriä kuten lapsilisä jotka huomioidaan siinä tulonmuodostuksessa pelkkää ansiotuloa sitten kun puhutaan näistä ja tuodaan näitä asioita esille niin puhutaan ihan tarkkaan niistä juuri sen takia että ihmisille ei synny synny vääriä käsityksiä edustaja niinistö totesi että täällä on joku puolue ilmeisesti perussuomalaiset joka unelmoi unelmoi ihmisten oikeuksien rajoittamisesta ja tämä hallituksen esitys on pahempi kuin halla ahon nuiva manifesti en tiedä mitä mitä tarkoitit tällä perussuomalaiset ovat keskustelleet maahanmuutosta pitkään tuoneet esille niitä asioita mitä ongelmia siitä on tullut kotoutumisen kannalta kuluja en minä tiedä unelmoimmeko me yhtään mistään sen enempää me tuomme asioita pöydälle ja keskusteluun on aina niin helppo tietyllä lailla olla se hyvä ja avoin silloin kun on tiukka taloudellinen tilanne on paljon ikävämpi seistä täällä puolustamassa silloin näitä hallituksen esityksiä ja tuoda myös sitä suomalaisten näkökulmaa täällä on myös ihmisiä jotka ajattelevat niin että me olemme joutuneet tinkimään monista asioista on leikattu on kiristetty meidän talous on tiukka

no minä en ole ole ollut täällä paikalla ja minä en koskaan ole sillä lailla käyttäytynyt

miten kukakin tilanteen tulkitsee se täytyy muistaa tämä on vakava paikka euroopalle meillä on täällä satojatuhansia miljooniakin ihmisiä liikkeellä varmasti on näin täällä joku edustaja puhui siitä muistaakseni niinistö että että lapsilla on siellä paha olla ja on aikuisillakin olen katsonut itsekin niitä dokumentteja tämä on ihan katastrofaalinen tilanne mikä nyt on päällä ja sitten on vielä se että meillä on odotettavissa vielä ympäristöpakolaisuus ilmastonmuutoksen vuoksi minun henkilökohtainen mielipiteeni on se että ei ei tämä ratkea sillä että me lähdemme siirtämään puoli maailmaa toiselle puolelle maapalloa vaan kyllä meidän täytyisi myös lähteä ratkomaan niitä ongelmia siellä missään tapauksessa ei ole hyväksyttävää millään tavoin pahoinpidellä raiskata kohdella ihmisiä ihmisarvoa alentavasti se on ehdottomasti kaikkien mielestä tuomittavaa en usko yhdenkään perussuomalaisen ajattelevan että tässä on jotenkin niin kuin juhlimisen arvoinen asia minusta ihan oikeasti se tuntuu henkilökohtaisesti ihan pahalta istua tuolla varsinkin kun istumme edustaja niinistö perustuslakivaliokunnassa niin en ole koskaan puhunut kenestäkään ihmisestä epäkunnioittavasti ainakaan omasta mielestäni sitten haluaisin muistuttaa vielä siitä että euroopassa on maita jotka ovat nyt kiristäneet tätä maahanmuuttopolitiikkaa ja ja yhdenmukaistaneet sitä ajatuksena on ollut myös se että nämä maahanmuuton edellytykset olisivat suurin piirtein samanlaiset saksassa esimerkiksi on paljon tiukempaa siellä vaaditaan lisäksi kotoutumista ja asuntoa jota meillä ei nyt vaadita meillä on se kolmen kuukauden aika kun pakolainen voi hakea sitä perheenyhdistämistä hallintovaliokuntahan oli sitä selvittänyt että jos johtuu viranomaisesta se syy että sitä hakemusta ei ole voinut sinne jättää tai käsitellä niin sen voi voi jättää myöhemmin tuossa kun katsoin uutisia niin ruotsi on juuri hyväksynyt erittäin tiukan perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön elikkä siellä on pääsääntönä se että aina tulee määräaikainen oleskelulupa eikä lyhyihin oleskelulupiin saa lainkaan perheenyhdistämistä ja pidemmänkin osalta saa vain jos pystyy elättämään en nyt halua sanoa että tämä on jotenkin hieno asia että meillä on maailmassa näin suuri hätätilanne mutta me olemme erittäin suurten kysymysten edessä me käytimme tuossa muutaman tunnin keskustellessamme suomen taloudesta että mistä voidaan leikata lapsilisistä ja kaikesta valitettavasti me voimme ottaa vain sen määrän ihmisiä kuin me pystymme järkevästi ottamaan ottaen huomion meidän oman tilanteen oman turvallisuustilanteen oman taloustilanteen ja sen mitä me pystymme kotouttamaan kotouttamaan ihmisiä mutta toivon että puhutaan näistä jatkossakin ja se on hyvä asia että puhutaan ja saadaan olla eri mieltä sitten vielä haluaisin lasten osalta sanoa sen että ja niin kuin perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan myöskin emme halunneet poistaa kokonaan yksin tulevilta lapsilta sitä toimeentuloedellytystä sen vuoksi ettei lapsia käytettäisi hyväksi että heidät lähetetään yksin tuonne maailmalle ja sitten he voivat toimia perheenkokoajina tämmöinen maailman katastrofi kun ihmisillä on hätä ei ole kenellekään ilonaihe toivon että tämmöisiä puheenvuoroja ei enää tule kukaan ei siitä iloitse
arvoisa puhemies hyvä että edustaja meri piti puheenvuoronsa en ollut siitä samaa mieltä mutta se oli kunnioittavaan sävyyn esitetty ja hän voisi perehtyä edustaja elon edustaja eerolan ja edustaja mäkelän viime viikon torstain keskustelussa käyttämiin puheenvuoroihin joihin itse viittasin siinä että he selkeästi olivat olivat hyvin iloisia tästä kehityksestä mitä tällä lakiesityksellä tehdään tavalla jota omassa puheenvuorossani kuvailin

käytännössä lähes mahdottomaksi että he voivat saada lapsensa ja puolisonsa tänne se on erityisen julmaa ja se on myös taloudellisesti haitallista

oli hyvä että edustaja niinistö vastasi edustaja merelle olisi todella ollut erittäin hyvä että olisitte ollut täällä viime viikolla koska en tiedä kehtaanko edes kertoa siitä kenellekään joka ei kuullut niitä puheenvuoroja jotka täällä esitettiin ja jotka nimenomaan olivat ilkkuvia ja iloisia siitä että voidaan estää ihmisten oikeuksia toteutumasta ja ei ollut väliä puhuttiinko lapsista vai haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä perustuslakivaliokuntahan on nimenomaan sanonut lausunnossaan että on erittäin kyseenalainen lähtökohta lainsäädännölle että pyritään tekemään suomi vähemmän houkuttelevaksi turvapaikanhakijoille ja voi ehkä kysyä kun tänään on keskusteltu turvallisuuspolitiikasta ja on keskusteltu talouspolitiikasta miten voi olla suomen edun mukaista tehdä suomi vähemmän houkuttelevan tuntuiseksi kenestäkään kenestäkään maaksi jossa lasten oikeuksista ei välitetä lapsia ei haluta suojella perheiden yhteen saattamista ei haluta turvata vieraiden ihmisten hädästä ei haluta välittää olen vuosikausia taistellut edustaja zyskowiczin kanssa näistä turvapaikka asioista joissa me olemme olleet aina eri puolilla mutta mutta uutta on kuitenkin silloin sekä kokoomuksessa että keskustassa on kuitenkin ollut aika selviä selviä voimia jotka ovat kuitenkin myöskin puolustaneet ihmisarvoista turvapaikkapolitiikkaa tällä hetkellä tuntuu siltä että sellaisia ihmisiä ei ole ainakaan heitä ei täällä näy hallituspuolueissa mikä on tietenkin tosi surullista keskustelin

ehdot ovat jo nyt aika kireät ja perheenyhdistäminen on hankalaa ja näiden ehtojen kiristäminen entisestään on sydämetöntä ja julmaa politiikkaa itsekin olin tuossa keskustelussa viime viikolla kun sitä tässä salissa käytiin ja valitettavasti se keskustelu ei ollut kauhean inhimillistä aika ajoin ei edes kauhean asiallista vaan tuli hyvin surullinen kuva siitä tilanteesta johon perinteisesti ihmisoikeuksia kunnioittava ja niillä maa suomi on ajautunut tällä hallituskaudella erityisen surullinen ja pahoillani olen siitä että tässä salissa ei viime viikon keskustelussa ollut mutta ei myöskään nyt ole kokoomuksen edustajia juurikaan edustaja zyskowiczia lukuun ottamatta ei keskustan edustajia sillä tiedän että näiden puolueiden sisällä varmasti on kansanedustajaihmisiä jotka näkevät että nämä käsittelyssä olevat esitykset ovat hyvin ongelmallisia lasten näkökulmasta perheiden näkökulmasta ihmisoikeuksien näkökulmasta ja kaikista heikoimmassa asemassa maailmassa olevien ihmisten näkökulmasta sen takia toivoisin että nämä edustajat jotka sitten salissa äänestävät näistä surullisista esityksistä olisivat täällä salissa kuuntelisivat tätä keskustelua osallistuisivat siihen ja perustelisivat sen minkä takia he ovat tämän hallituksen esityksen takana joka on julma joka on epäinhimillinen joka on todella surullinen kuva nyky suomen tilanteesta siitä mihin me olemme ajautuneet

emme anna näiden kamalien esitysten mennä läpi ajattelemme lapsia pidämme ihmisoikeuksista vastakin kiinni

arvoisa puhemies sanon edustaja zyskowiczille suoraan että pidän häpeällisenä tämäntyyppistä lainsäädäntöä oli maa mikä tahansa ja olivat vastuussa olevat puolueet mitä tahansa sama arvomaailma pätee suomessa ja ruotsissa ja ruotsin vihreät ovat kyllä tästä käytännössä heikosta hallituspolitiikasta ja kyvyttömyydestä ajaa omat tavoitteensa läpi hallituksessa saaneet maksaa kovan hinnan puolueen toinen puheenjohtaja erosi ja puolueen kannatus on laskenut ruotsin vihreiden kannattajat eivät halua tällaista politiikkaa minä en olisi siihen suostunut he olivat

että ruotsi on vastaanottanut moninkertaisen määrän turvapaikanhakijoita lyhyessä ajassa verrattuna siihen mikä meillä on ja meillä tämä tilanne ei ole sellainen että suomen hallituksen pitäisi itse lähteä aktiivisesti heikentämään ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia rajoittamalla perheenyhdistämistä ennen kuin me saamme eussa solidaariset käytännöt kuntoon jolloin tälle tielle ei

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczille voi todeta että on ihan totta että muissakin pohjoismaissa lainsäädäntöä on tiukennettu ja tältä osin totta kai ymmärtää sen että suomessakin varmaan joitakin vaateita tämän tiukentamisen suhteen on mutta sitten pitää myös muistaa ne realiteetit otetaan nyt esimerkiksi vaikka siellä tämä toimeentulovaatimus on kohtuullisempi kuin suomessa suomessa vaadimme kovempaa toimeentuloa näiltä ihmisiltä kuin ruotsissa ja senpä takia on aika kummallista että nyt kun vetoatte ruotsiin niin kun viime viikolla tässä salissa esitimme että tämä toimeentulovaatimus tehtäisiin ruotsin mallin mukaisesti niin se ei tässä suhteessa kelvannut tiukennukset kyllä kelpaavat mutta

lainatakseni edustaja zyskowiczin bluffijuttua en tiedä onko teidän näkemyksenne bluffia vai onko kokoomuksen näkemys bluffia olette aina ajaneet turvapaikkamääräysten kiristämistä aivan riippumatta siitä onko meillä ollut tuhatviisisataa vai kaksituhatta turvapaikanhakijaa tämä on aivan bluffia että kysymys liittyisi mitenkään tähän uuteen tilanteeseen en ole koskaan ollut keskustelussa jossa

olisitte puolustaneet turvapaikkasääntöjä sellaisia liberaalimpia sääntöjä tai lastensuojelusääntöjä teidän näkemyksenne eivät ole yhdenmukaisia minkään kansainvälisen asiantuntijajärjestön kanssa ja ehkä teillä on kokemusasiantuntijoita mutta yleensä on ehkä hyvä myöskin tutustua vähän laajemmin niiden järjestöjen ja työhön jotka ovat nimenomaan käsitelleet siirtolaisuutta turvapaikanhakijoita pakolaisuutta ihmiskauppaa kaikki ovat sitä mieltä että tällaiset kiristykset yleensä tekevät vaarallisemmaksi kaikki reitit lapsille ja naisille

arvoisa rouva puhemies edustaja räsänen kun vihreät kuulemma ruotsissa ovat vastustaneet hallituksessa näitä kiristyksiä mutta jääneet alakynteen niin ilmeisesti ruotsissa sitten toinen hallituspuolue eli sdp on ainoana aidosti näiden ruotsin kiristyksen takana en sano etteikö ruotsi olisi ollut hyvin suopea pakolaispolitiikassaan mutta pitää muistaa että viime vuonna

suomeen saapui neljänneksi eniten turvapaikanhakijoita euroopassa suhteessa väkilukuun mitä sitten tulee näihin tulorajoihin edustaja räsänen voi olla että meillä on tai ainakin minulla on vähän hatarat tiedot ruotsin lainsäädännöstä mutta mitä äskenkin luin helsingin sanomista niin ruotsissa toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan kohdalla mitkään tulot siis mitkään tulot eivät riitä siihen että saisi perheensä yhdistettyä se on kolmetoista kuukautta eikä siinä perhettä yhdistetä edustaja biaudet teille sanon että en kyllä tiedä kenenkään tutkijan väittäneen että nämä sadat tai tuhannet lapset karkaavat kotoa päästäkseen eurooppaan kyllä perhe

arvoisa rouva puhemies on varmaan selvää että jokainen maa tekee lainsäädäntöä ensisijaisesti omasta lähtökohdastaan ja en lähde täällä neuvomaan sosialidemokraatteja ruotsissa miten heidän pitää omaa lainsäädäntöään kehittää mutta näihin muutamaan kohtaan nyt edelleen puutun on totta niin kuin edustaja zyskowicz totesi että toissijaisen suojelun saaneiden osalta tämä tulorajavaatimus ruotsissa on se että siellä mitkään tulot eivät riitä mutta sitten kun tullaan näihin pakolaisstatuksen saaneiden tulorajoihin niin siinä suomessa vaadimme kovempia tulorajoja kuin ruotsissa onhan kolmen kuukauden jälkeen kolmen kuukauden jälkeen saa perhettä yhdistettyä niin tulorajat astuvat voimaan ja silloin ne ovat kovemmat kuin ruotsissa viime viikolla kun esitettiin että eikö näitä voitaisi kohtuullistaa kun ajattelen kuitenkin niin että edustaja zyskowiczkin haluaa täällä nimenomaan kaikista heikoimpia tässä auttaa niin se kyllä auttaisi kaikista heikoimpia jos me kohtuullistaisimme näitä tulorajoja tai pidentäisimme tämän kolmen kuukauden määräaikaa ja muuten ruotsista täytyy myös muistaa se että siellä esimerkiksi heidän lähetystöverkkonsa on pikkuisen suuremmin resursoitu kuin meillä

arvoisa puhemies kyllä tämä edustaja zyskowiczin puheenvuoro jonka hän tuosta pöntöstä äsken käytti kertoo selvästi jotain hänen omista näkemyksistänsä ja arvoistansa liittyen tähän käsittelyssä olevaan kysymykseen hän myös tässä puheenvuorossaan äsken viittasi siihen että hänellä voi olla heikot tiedot ruotsin tilanteesta toivon että teillä niin heikot tiedot tästä itse asiasta ja että ette niihin pohjaa näitä näkemyksiänne mitä äsken tuolla esititte muun muassa pakolaisneuvonta on koostanut tämmöisen aika hyvän kymmenen väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista koosteen nimenomaan tähän perheenyhdistämiskysymykseen liittyen ja täällä on muun muassa kohta näistä niin kutsutuista ankkurilapsista jotka itsekin tuossa puheenvuorossanne nostitte esiin toivon että perehdytte siihen huolella se löytyy muun muassa pakolaisneuvonnan sivuilta jos pikaisesti sieltä luette niin

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz toistuvasti sotkee asioita ja vääristelee toisten argumentteja siksi tämä keskustelu on ohipuhumista ne jotka täällä salissa sanovat että tänne ei lähetetä lapsia puhuvat tästä ilmiöstä mitä moni teistä salin toiselta puolelta on suoraan kutsunut ankkurilapsiksi ja tutkijat ja asiantuntijat sanovat että sellaista ilmiötä ei ole että lapsi lähetettäisiin tänne tarkoituksena jotenkin väärinkäyttää järjestelmää on on totta että varmasti

lapsia tänne vain sen takia että he ovat lapsia vaikka heillä ei ole oikeata hätää ei tutkijoiden mukaan ole näin ollen tässä puhutaan koko ajan kahdesta eri asiasta

puhemies olen hieman hämmentynyt siitä että silloin kun tämä hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja turvapaikkaohjelma syksyllä tai joskus marraskuussa julkaistiin niin sdpn puheenjohtaja antti rinne vuolaasti kehui näitä meidän toimenpiteitämme en tiedä sitten eikö hän ymmärtänyt mitä perheenyhdistämisellä tullaan tarkoittamaan vai eikö hän tiennyt sitä että toimeentuloedellytyksethän ovat nyt jo tässä ei olla euromääriä muuttamassa sitten olisin vielä muutaman sanan sanonut tuosta lasten lähettämisestä me emme perustuslakivaliokunnan lausunnossa siihen nyt vahvasti ottaneet kantaa mutta me hyväksyimme kuitenkin yksimielisesti tämän hallituksen esityksen näkemyksen siitä että tämä voi altistaa lapsia hyväksikäytettäviksi ja korjatkaa edustaja niinistö jos muistan väärin että maahanmuuttoviraston kuulemisessa tuli esille että tämmöisiä viitteitä on muistaisin näin nyt en ehtinyt tässä kahlata niitä lausuntoja mutta tämä ei ole ihan tuulesta temmattu väite

edustaja marinille totean että luulen että tunnen nämä asiat aika hyvin niin kuin edustaja biaudet kertoi olemme vuosikymmeniä näistä olleet eri mieltä edustaja ville niinistö en puhunut turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöstä vaan puhuin niistä faktoista että perheet ja suvut lähettävät lapsiaan eurooppaan ja motiiveina voi olla ja monissa tapauksissa varmaan onkin se mitä kerroitte että siellä on värväysriskejä ja muita mutta on myös se että ajatellaan perheen pääsevän perässä motiivina on myös jopa se että eurooppaan päässyt ja siellä toivottavasti kotoutunut pystyy taloudellisesti tukemaan sinne vaikeisiin olosuhteisiin jäävää perhettä jos epäilette

arvoisa puhemies kun edustaja meri tuossa viittasi siihen mitä sosialidemokraatit tästä aiheesta ovat aikaisemmin sanoneet tai eivät ole sanoneet niin kun nyt mietitään vaikka sitä että hallitus on ilmoittanut että se ottaa käyttöön niitä keinoja joita perheenyhdistämisdirektiivi antaa myöden niin ei esimerkiksi näissä direktiivin sanomissa keinoissa kun puhutaan tästä turvatusta toimeentulosta säädellä sitä miten suomi määrittää turvatun toimeentulon suomi määrittää sen turvatun toimeentulon aivan niin kuin itse haluaa kansallisessa lainsäädännössä ja senpä takia esitimme että tätä esitystä jonka te olette tehneet voitaisiin kohtuullistaa sillä että noudattaisimme samaa periaatetta tässä turvatun toimeentulon määrittämisessä kuin ruotsi noudattaa

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz on varmasti niin että perheissä on hätä siitä siitä mitä heidän alaikäisille lapsilleen käy heidän kotimaassaan olosuhteissa joissa on vainoa sotaa sekasortoa nälänhätää erilaisia ääriliikkeitä jotka uhkaavat heidän lastensa tulevaisuutta siinä että näistä oloista perheet

kysymys ihmiskuvasta niin te haluatte vähän samaa kuin mitä te ajatte myös sosiaaliturvassa että sen takia te koette että kun on joitain väärinkäyttöilmiöitä niin tavallisten ihmisten ihmisoikeuksia kavennetaan ja se on aivan väärä suunta oikeusvaltion pääsäännön pitää olla se että varmistetaan ihmisten oikeudet ja

arvoisa puhemies edustaja räsäselle nyt vielä kuitenkin kommentoisin sitä että minä puhuin siitä mitä edustaja rinne teidän puheenjohtajanne sanoi viime syksynä ja te sanoitte sitten että juu että hyväksyimme sen ajatuksen että perheenyhdistämisdirektiivi otettaisiin käyttöön jos ymmärsin oikein siis mehän emme ota sitä edes täysimääräisesti käyttöön siellähän on asuntoedellytys ja varallisuusedellytyksiä ja nyt te te puhutte siitä mitä viime viikon torstaina on keskusteltu minä puhuin siitä mitä teidän puheenjohtajanne on viime marraskuussa puhunut en minä puhunut mitään siitä mitä te olette viime torstaina pyytäneet lain peruuttamisesta olisi hyvä kuunnella huolellisesti mistä puhutaan niin sitten ei tarvitsisi tuoda sellaisia asioita siihen keskusteluun meillä on ilta muutenkin pitkä jotka eivät

arvoisa herra puhemies edustaja ville niinistölle totean vain sen että kun kannetaan huolta perheistä lasten oikeudesta elää vanhempiensa kanssa vanhempien oikeudesta pitää lapset luonaan ja saada lapset luokseen niin kyllä luulisin että meidän yhteinen huolemme on se että suomen lainsäädäntö sellainen että se on omiaan kannustamaan sellaiseen menettelyyn jossa alaikäiset lapset erotetaan perheestään jossa alaikäiset lapset lähetetään ihmissalakuljettajien matkaan hengenvaaralliselle matkalle toiselle puolelle maailmaa tästä tässä tältä osin on kyse toistan sen että ellette halua minua uskoa niin voidaan järjestää vaikka pikkuparlamentin kuppilaan tapaaminen henkilön kanssa joka ainakin näiden afganistanilaisten

hyvin tuntee
ja siirrymme puhujalistaan totean että täällä nyt vastauspuheenvuoroja pyytäneet ovat seuraavana varsinaisten puheenvuorojen listalla ja nyt mennään eteenpäin tällä tavalla edustaja aalto olkaa hyvä

arvoisa herra puhemies eilen vietettiin maailman pakolaispäivää maailman pakolaisongelmaan on kuitenkin kiinnitettävä huomiota vuoden voisi kuvitella että sodan kauhut kokeneessa suomessa joka varautui kymmenistä satoihin miljooniin pakolaisiin neuvostoliiton hajotessa olisi erityisen hyvää ymmärrystä maailman pakolaistilanteeseen mutta ei maamme hallitus on tehnyt kantansa selväksi sen sijaan että se se tekisi kaikkensa maailman heikoimpien auttamiseksi se leikkaa ensinnäkin kehitysyhteistyöstä ennätyksellisen paljon ja tekee perheenyhdistämisestä käytännössä mahdotonta

sinun täytyy tienata enemmän kuin suomalainen keskimäärin tienaa jotta voit yhdistää perheesi tähän yleensä vastataan että onhan myönteisen saaneella oikeus perheenyhdistämiseen kolmen kuukauden ajan ilman tulorajoja mutta koska perheenyhdistämishakemusta ei voi tehdä ensinnäkään suomessa oleva henkilö eikä sitä voi tehdä myöskään sähköisesti on usein ilman rahaa ja henkilöpapereita vailla olevan perheen käytännössä mahdotonta matkustaa lähimpään suomen suurlähetystöön jättämään hakemus etenkin jos joutuu matkustamaan konfliktialueen läpi tai asuu siellä toinen asia johon tässä yhteydessä viitataan etenkin lasten suhteen on ulkomaalaislain pykälään jäävä mahdollisuus poiketa tulorajoista poikkeuksellisen painavasta syystä tai lapsen edun niin vaatiessa hallituksen esityksessä poikkeamisesta annetut soveltamisesimerkit lapsen vakava sairaus tai vamma kuitenkin osoittavat että kyse on erittäin poik keuksellisesta menettelystä lapsen etu ei toteudu riittävällä tavalla arvoisa herra puhemies hallituksen tarkoituksena on pyrkiä mahdollisimman hyvään kotouttamiseen omilla ehdotuksillaan hallitus kuitenkin vie sen kaikkein tärkeimmän kotouttamista edistävän asian eli perheen jokainen meistä voi miettiä omalta kohdaltaan miten hyvin arki sujuisi jos joutuisimme olemaan joka hetki peloissamme oman perheemme puolesta ja miettimään oliko edellinen yhteydenotto se viimeinen kerta kun kuulee rakkaistaan näin on tapahtunut monien niiden ihmisten olen lukuisissa vastaanottokeskuksissa suomessa kasvotusten silmistä silmiin kohdannut

lisäksi laillisten turvapaikanhakureittien ja mahdollisuuksien tukkiminen johtaa siihen että muut perheenjäsenet joko ajetaan ihmissalakuljettajien armoille tai pakotetaan jäämään sodan keskelle jokainen hukkunut turvapaikanhakija jokainen konfliktissa kuollut siviili on myös meidän vastuullamme me voimme tehdä enemmän meidän pitää tehdä enemmän ja meidän pitää vaatia hallitustamme tekemään enemmän arvoisa herra puhemies siksi kannatan edustaja karin tekemää hylkäysesitystä

viime viikolla ja tänä iltana tästä laista on varmasti jo sanottu kaikki ne asiat miksi tämä laki on epäinhimillinen lakia täällä vastustaneet oppositiopuolueiden edustajat ja perussuomalaiset ovat puhuneet sen puolesta joidenkin heidän edustajiensa mukaan on perussuomalaisen ideolo gian mukaista estää maahantulijoita tulemasta tänne kokoomus on täällä urheasti ben zyskowiczin suulla koettanut tätä lakia puolustaa muita täällä ei heidän puoleltaan olekaan käyttänyt puheenvuoroja kuin yksi edustaja viime viikolla keskustalaiset eivät ole käyttäneet yhtään puheenvuoroa tämä keskustelu on mielestäni ollut hyvin surullista kuultavaa ja osoittanut todella julmaa ja kylmää ihmiskuvaa hallitukselta tänään kun ulko ja turvallisuuspoliittisia linjoja tässä salissa suomelle yhdessä vedettiin puhuttiin siitä miten entistä keskinäisriippuvaisemmassa maailmassa suomi edistää kansainvälistä vakautta ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatteita ja tasa arvoa no tämä maailmojen entistä suurempi keskinäisriippuvaisuus näkyy esimerkiksi tässä pakolaiskysymyksessä ja sen takia olisi tärkeää että suomi kantaisi tässä oman vastuunsa sen lisäksi että me emme vaikeuta tänne tulleiden ja täältä kansainvälistä suojaa saaneiden ihmisten oikeutta perheeseen meidän pitää toki myös puuttua entistä voimakkaammin sinne lähtömaihin ja niihin syihin miksi joudutaan lähtemään mutta valitettavasti näitäkään esityksiä hallitus ei ole tuonut

arvoisa puhemies eivät hallituspuolueiden edustajat siitä mihinkään että tämän esityksen tosiasiallinen käytännön vaikutus ja jopa monien edustajien julki lausuma tavoite on se että suomi ottaisi mahdollisimman vähän pakolaisia vastaan heille olisi mahdollisimman hankalaa tulla tänne ja heille olisi mahdollisimman hankalaa saada turvaa perheilleen jotta he eivät sitten tänne tulisi

joka rajoittaa täältä turvaa hakevien ihmisoikeuksia pitää myöskään suomalaisista köyhistä kiinni ja näyttö osoittaa että tämä hallitus ei välitäkään suomalaisista köyhistä koska se on myös leikannut hyvin kovalla kädellä pienituloisilta suomessa opiskelijoilta eläkeläisiltä sairailta maksukorotuksia nostamalla ja ne puolueet tässä ei ole nyt paikalla enää perussuomalaisten edustajia jotka perustelevat sitä että emme voi auttaa muualta tänne tulevia sillä että avun tarve suomessakin on suuri miksi he sitten leikkaavat ylipäätään hädänalaisilta ihmisiltä ja oikeudenmukaisuudesta tässä maassa juuri tämä politiikka on se joka johtaa sille kaltevalle pinnalle missä ihmisoikeuksia aletaan myydä sen nimissä että nyt on vähän vaikeeta vaikka samaan aikaan enkä tykkää yleensä tällaisesta vasemmistopopulismista mutta kun se on totta pörssiyhtiöt tekevät hyviä tuloksia ja ja maksavat korkeita osinkoja tämä hallitus hallitus ajattelee että heikompiosaisilta leikkaamalla suomi nousee onhan päivänselvää että se heikentää yhteiskunnan eheyttä ja se että tällaisessa arvovalinnan paikassa suomi sivistysvaltiona oikeusvaltiona ja pohjoismaana hylkää kaikkein hädänalaisimpien ihmisten oikeudet on vain perin pohjin väärin ja edustaja zyskowicz te te ette pysty pakenemaan sitä yhtään mihinkään sillä että te väittäisitte että tässä on hyvä tarkoitusperä

se että ihmiset joutuvat salakuljettajien armoille ja ja tulevat tänne turvapaikanhakijoiksi vaikeiden reittien kautta tai jos koetaan että että tämä tilanne ei ole hallinnassa niin silloin suomen pitäisi ajaa ihan toisenlaista politiikkaa eu tasolla tämähän että kansallisilla rajoituksilla rajoitetaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia ja kavennetaan laillisia reittejä tulla eurooppaan ennen kuin on saatu mitään yhteistä eurooppalaista solidaarista järjestelmää kasaan juuri vain ajaa ihmisiä yhä hädänalaisempaan asemaan ja yhä vaikeampiin reitteihin välimeren yli viikoittain satoja ihmisiä kuolee nyt sen takia että eu turkki sopimus

on vaikeuttanut niitten helpompien reittien käyttöä jolloin ihmiset tulevat sieltä yhä epätoivoisemmissa olosuhteissa ja nyt perheenyhdistämisen rajoitusten kautta monissa eu maissa lailliset reitit entisestään kapenevat eli kyllä tässä hädänalaisia heitetään kumiveneisiin ja me tiedämme miten niille kumiveneille välimerellä käy arvoisa puhemies se mitä pitäisi tehdä olisi siis se että jos nyt eu etenee siihen suuntaan että ensisijaisesti se maa johon ensimmäisenä eu alueella tullaan ottaisi turvapaikanhakijan käsittelyprosessiin mikä on eun tavoite sinänsä hyväksyttävä tavoite ja silloin olisi selkeätä että ihmisiä autetaan heti heidän tultuaan eun sisälle niin silloin eun pitää varmistaa että näillä mailla on resurssit ja kyky ottaa näitä ihmisiä vastaan ja silloin pitää olla pysyvä solidaarinen tapa jakaa kiintiöissä näitä ihmisiä kaikkiin eu maihin

siis se kaaos on silloin meidän maidemme sisällä kun me kunnolla ihmisiä jotka tulevat hädänalaisina meidän rajoillemme vaan silloin kaaostilanteessa sitten taas ruvetaan miettimään jaetaanko ihmisiä joillain kiintiöillä ja me tiedämme kuinka heikosti eu kykenee niissä tilanteissa ihmisarvoa kunnioittaviin päätöksiin eli nyt pitäisi luoda eussa semmoinen järjestelmä jossa turvataan turvapaikanhakijan oikeudet hänet otetaan vastaan siellä ensimmäisessä maassa kunnolla ja on pysyvä järjestely jossa ihmisiä siirretään eun sisällä niin että kaikki osallistuvat kaikki maksavat ja kaikki pyrkivät kotouttamaan ihmiset mahdollisimman hyvin silloin myös tällaiset kysymykset mistä edustaja zyskowicz puhuu eli poistuvat eivät ihmiset silloin hakeudu eri eu maihin sen perusteella missä on perheenyhdistämisessä löysempi tai tai tiukempi tulkinta kun tällaiseen tavoitteeseen päästään niin silloin ylipäätään tällaisesta ajattelutavasta että lähdetään rajoittamaan tässä maassa jo olevien ihmisten oikeuksia saada perheensä tänne päästään eroon mutta ei tämä hallitus halua siitä tiestä eroon tai kysy miten voidaan päästä sellaiseen maailmaan oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan jossa ei tarvitse edes miettiä sitä että eri eu maissa heikennetään perheenyhdistämisen suojaa ei tämä hallitus tavoittele semmoista politiikkaa vaan tämä hallitus on itse kiireessä ensimmäisten joukossa viemässä

jotka ovat hädässä autetaan käännetäänkin sille hädänalaiselle ihmiselle ja sitten hallitus sanoo että voihan aina poiketa ja aina voi miettiä lasten etua no miten se lapsi voi varmistaa etunsa jos tämä hallitus oli viemässä häneltä jopa oikeusavun turvapaikkapuhuttelussa onneksi perustuslakivaliokunta sentään sanoi että lapsella pitää olla myös turvapaikkapuhuttelussa oikeusapu läsnä

arvoisa puhemies sisäministeri orpo on sanonut eduskunnassa ja julkisuudessa että voidaan miettiä voiko tätä lakia parantaa lasten oikeuksien kannalta voidaan miettiä sitä pitäisikö näitä tulorajoja höllentää voidaan miettiä sitä pitäisikö alaikäisten lasten olla tämän lain piirissä hän puhuu mielellään lämpimiä ja ja pehmeitä ja humaaneja julkisuudessa mutta yhtään mitään näistä linjauksista ei näy tämän lain käsittelyssä eduskunnassa tämä on julma kova ja häpeällinen laki ja sisäministeri orpo ajaa tätä politiikkaa tässä maassa ja minä ihmettelen miksi hän ei ole ollut tässä salissa tällä viikolla eikä viime viikolla puolustamassa sitä miksi hän haluaa jäädä historiaan sisäministerinä joka ajaa käytännössä

tähän mukaan ja miksi te olette ainoa edustaja tässä salissa joka tätä esitystä siltä puolelta salia puolustaa se kertoo siitä että ei tästä pidetä mutta silti tehdään koska jotkut halusi ja me nyt mentiin mukaan koska me ei vaan niin kauheesti välitetä hädänalaisten ihmisten ihmisoikeuksista ja se on perin pohjin

arvoisa puhemies yli puolet maailman pakolaisista on itse asiassa lapsia ja tänä vuonna on välimeren yli tullut yli kaksisataakolmetoistatuhattaviisisataa henkilöä eurooppaan hakemaan turvapaikkaa kuolleita on tänä vuonna jo tämän vuoden aikana kaksituhattakahdeksansataaviisikymmentäyhdeksän se on tuhat enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan tuhat enemmän kuin viime vuonna syy siihen että enemmän naisia ja lapsia hukkuu tällä hetkellä on se että maat kuten suomi viestittävät että nyt nämä pakolaiset jotka ovat tänne tulleet eivät turvallisesti voi saada perheenyhdistämisen kautta perheitään miten kukaan kehtaa sanoa että puolustaa lasten oikeuksia suojelee että lapset eivät joudu pulaan kun mieluummin katsotaan sitä että välimereen hukkuu lisää ihmisiä suomi on luvannut sisäisten siirtojen kautta hakea kreikasta kunnioitettavan määrän turvapaikanhakijoita kuitenkaan suomi ei ole tehnyt mitään toteuttaakseen koko tämän kiintiön se on hakenut aivan joitakin satoja ihmisiä ja on tästä ylpeä minkä takia me jätämme nämä ihmiset sinne ala arvoisiin epäinhimillisiin leireihin kreikkaan koska aiotte tehdä jotain että täytämme meidän lupauksemme jotka nyt jo hallitus

arvoisa

tässä salissa yleensä puhutaan näissä maahanmuuttoasioissa että pitäisi auttaa tietyssä kohtaa yleensä näitä kiristyksiä meillä tai muualla perustellaan sillä että pitäisi sitten auttaa ehkä siellä lähtömaissa tai reitin varrella vastaanottokeskuksissa tai pakolaisleireillä tai sitten jossain muussa maassa ja ei välttämättä sitten täällä niin on ehkä hyvä tarkastella tätä syvempää trendiä mikä tässä nyt hallituksella on kaikki hallituspuolueet perussuomalaiset mukaan lukien ovat todenneet monta kertaa että ei ole hyväksi se että ihminen hakee turvaa meiltä täältä pohjolasta vaan pitäisi auttaa paikan päällä no sitten jos me tarkastelemme mitkä ovat ne toimenpiteet millä hallitus tätä politiikkaa tekee niin käsittääkseni hallituspuolueiden edustajat voivat korjata jos olen väärässä kuitenkin ollaan leikkaamassa merkittävästi resursseja joilla ollaan juuri pyritty auttamaan paikan päällä jos ajatellaan koko tätä pakolaiskriisiä niitä tekijöitä mitkä siellä taustalla ovat niin hyvin yksinkertaisesti tullaan siihen johtopäätökseen että esimerkiksi se että kansainvälisiltä järjestöiltä esimerkiksi ykn pakolaisjärjestöltä vedettiin resursseja pois jolloin pakolaisleireillä olosuhteet heikkenivät ajoi ihmisiä liikkeelle eli tältä osin kun hallituspuolueet sanovat että pitää auttaa paikan päällä silloin luulisi että kehitysyhteistyön osalta olisi hieman toisenlaista kuin hallituksella nyt on toinen kommentti yleensä liittyy siihen että näitä asioita pitää todella ratkaista euroopan laajuisesti no tässä asiassa hallituksella on ehkä pikkuisen parempi rekordi mutta silti täytyy kyllä muistuttaa että se kysymys mikä eurooppaa on koko ajan hiertänyt on se se taakka tasaisesti kantaako jokainen maa sen vastuun joka sille kuuluu ja tässä oikeastaan virstanpylvääksi muodostui syksyllä se huippukokous missä päätettiin näistä sisäisistä siirroista kuitenkin on hyvä muistuttaa tässäkin salissa että silloin suomen kanta oli äänestää tyhjää silloin kun päätettiin siitä jaetaanko tämä vastuu kaikkien euroopan maiden kesken jaetaanko se oikeudenmukaisesti jaetaanko se kantokyvyn mukaan ja jaetaanko se niin että se jokaista maata velvoittaa suomi äänesti tyhjää eli tältäkin osin se hallituksen puhe siitä että euroopassa pitäisi jotain tehdä on ihan kyllä oikein mutta se vaatii silloin niitä tekoja se vaatii silloin myös sitä että samalla kun me uudistamme niitä eurooppalaisia käytäntöjä jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuton hallintaan suomi sitoutuu siihen että suomi muiden maiden mukana kantaa oman vastuunsa ja sitoutuu esimerkiksi näihin sisäisiin siirtoihin jolloin me pystymme todella hoitamaan niin kuin edustaja niinistö täällä sanoi että taakka jakautuu oikeudenmukaisemmin

vielä siirrytään tähän kolmanteen kun sanotaan että hädänalaisimpia nyt ainakin pitäisi auttaa ihan täällä koti suomessa niin sitten täytyy katsoa mitä hallitus tekee tässäkin yhteydessä ja tässäkin yhteydessä hallitus toteaa että hädänalaisia autetaan siten että tiukennamme lainsäädäntöämme jatkuvasti eli kaikilla näillä rintamilla heikennetään lähtömaissa me heikennämme pakolaisten asemaa sillä että me leikkaamme kehitysyhteistyöstä euroopassa me heikennämme pakolaisten asemaa sillä että me emme ole edelleenkään saaneet sitä eurooppalaista yhteistä ratkaisua ja tässä yhteydessä se että suomen hallitus todella päätti äänestää tyhjää viime syksyn huippukokouksessa ei aikakaan mairittele suomen hallituksen politiikkaa ja sitten vielä kolmanneksi tämä miten ihmisiä kohdellaan suomessa täällä me olemme koko ajan kiristämässä ja nyt kun edustaja zyskowicz siellä kirjoittaa muistiinpanoja ja on varmasti tänne pönttöön vielä nousemassa haluan todeta hyvin selkeästi sen että ymmärrän hyvin että tietyiltä osin esimerkiksi suomessa ulkomaalaislakia ollaan tiukennettu ja tullaan edelleen tiukentamaan hyväksyn sen ei siinä mitään mutta joku järki ja inhimillisyys näissä kiristyksissä pitää pitää mukana kun nyt mietitään tätä kyseessä olevaa lakiesitystä esimerkiksi lasten osalta niin jokainen osaa sen todeta että lasten osalta tämä esitys on epäinhimillinen ja kun täällä viitataan siihen lähetetäänkö lapset sitten aina hakemaan sitä turvaa meillä perheenyhdistämisen kriteerit mitkä tahansa jos perheet päättävät lähtömaissa lähettää lapsensa niin he tämän lähettävät riippumatta siitä mikä perheenyhdistämisen lainsäädäntö on koska joka tapauksessa niihin maihin missä perheenyhdistämisen lainsäädäntö on vielä tiukempaa kuin suomessa silti tulee alaikäisiä turvapaikanhakijoita eivät he ole minnekään kadonneet turvapaikanhakijoita tulee joka tapauksessa riippumatta siitä kuinka tiukka ulkomaalaislainsäädäntö jossain maassa on jos tämän perusteella vedettäisiin johtopäätöksiä että mitä tiukempi lainsäädäntö sitä vähemmän tulisi turvapaikanhakijoita niin nyt voi mennä kysymään saksasta miten miten tämä on heillä toteutunut tai itävallasta tai italiasta kyllä turvapaikanhakijoita riittää kysymys on nyt enemmän siitä haluammeko todella auttaa heitä jotka suomesta turvaa hakevat ja jotka käyvät läpi pitkän prosessin jonka aikana todetaan että he sitä turvaa todella tarvitsevat

olisivat juuri pikkuisen helpottaneet niitä ihmisiä joille tätä kansainvälistä suojelua joka tapauksessa annetaan sitten erilaisilla toimenpiteillä puututaan siihen mihin edustaja zyskowiczkin on täällä viitannut kuinka paljon turvapaikanhakijoita on potentiaalisesti edelleen tulossa ja tässä yhteydessä on ehkä syytä todeta että on totta että riippuen siitä onko ihminen saanut kansainvälistä suojelua onko hän saanut pakolaisstatuksen vai onko hän saanut toissijaista suojelua varmasti on sillä merkitystä mihin maihin esimerkiksi tietyistä kansallisuuksista turvaa haetaan ja kun me tiedämme että nämä viestit kulkevat kyllä ihmisten

miten ehkä sitten tietyissä maissa käytänteet toimivat niin on tärkeätä että suomi myös oikaisee sitä väärää informaatiota mitä esimerkiksi irakissa on levitetty ja näinhän esimerkiksi viime syksynä suomi on tehnyt ja hyvä niin koska aina meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä että ne käytänteet mitkä meillä ovat suomessa käytössä myös tiedetään ympäri ympäri eurooppaa

arvoisa puhemies tässä laissa lakiehdotuksessa jota me nyt käsittelemme on pohjimmiltaan kyse siitä onko pakolaisella turvapaikanhakijalla oikeutta perheeseen vai ei näillä ihmisillä oikeutta lähimmäisiin saada lähimmäisensä turvaan väkivallan konfliktien sodan keskeltä teemmekö me sen valinnan että edelleen ihmisoikeudet kuuluvat kaikille myös pakolaisille perhe kuuluu myös pakolaisille vai ei koska käytännössä nämä kiristykset joita nyt ollaan tekemässä perheenyhdistämisten osalta tarkoittavat sitä että on lähes mahdotonta saada perhettä enää mukaan tähän uuteen maahan johon on saapunut vaan perhe jää todennäköisesti vastaisuudessa yhdistämättä olen aika surullisena seurannut paitsi sitä keskustelua mitä tässä salissa on käyty tässä toki hyviä puheenvuoroja ovat tänään käyttäneet useat edustajat kiitos muun muassa edustaja räsäselle niinistölle biaudetlle monille muille jotka ovat hyviä puheenvuoroja käyttäneet tätä kokonaiskeskustelua jota yhteiskunnassa on viime aikoina käyty esimerkiksi tämän yksittäistapauksen irakilaisperheen osalta joka nousi julkisuuteen voimakkaasti siinä oli tilanne jossa perhe oltiin hajottamassa sen takia että katsottiin että tulorajat eivät täyty kyllä siinä vaiheessa sisäministeri orpo presidentti niinistö monet hallituspuolueiden kansanedustajat keskeiset toimijat olivat kauhuissaan kuinka tällaista voi sattua nyt kuitenkin ollaan tuomassa tämä lakiesitys äänestykseen joka käytännössä tulee tarkoittamaan sitä että tämänkaltaiset tapaukset tulevat lisääntymään niistä tulee sääntö eikä suinkaan enää poikkeus yksittäistapaus

ja pyydän siirtymään puhujapönttöön mikäli haluatte jatkaa pidetään pelisäännöistä kiinni

arvoisa herra puhemies edustaja ville niinistö on moittinut minua minua siitä että ymmärrän tahallaan väärin täällä käytettyjä puheenvuoroja mutta kun kuuntelin edustaja ville niinistön puheenvuoroa tästä euroopan yhteisestä vastauksesta tähän pakolaiskriisiin niin kyllä ymmärsin hänen tarkoittavan sitä että niin kauan kuin tällaista yhteistä ratkaisua ei ole saatu aikaiseksi suomen ei pitäisi ryhtyä mihinkään omiin ratkaisuihin esimerkiksi perheenyhdistämisen kiristämiseksi

suomi jäisi selvästi houkuttelevammaksi turvapaikanhakijoiden kannalta kuin muut pohjoismaat jotka kaikki ovat tiukentaneet ehtojaan tai muut euroopan maat no jos näin on ja kun te kannatte huolta kotoutumisen onnistumisesta näiden ihmisten kohdalla niin ettekö te lainkaan kanna huolta siitä että tällöin suomen turvapaikanhakijoiden määrä nousee niin suureksi että tämä sama huoli jota te kannatte kotoutumisen onnistumisesta jos perhettä ei voi yhdistää olisi sovellettavissa tilanteeseen jossa suomeen tulee niin paljon turvaa hakevia ihmisiä että meillä ei ole siis meillä suomalaisena yhteiskuntana ei ole mitään edellytyksiä onnistua näiden ihmisten kotouttamisessa

niin kun täällä on näitä välihuutoja olenkin sitä mieltä että suomi on maailman paras maa

on jo siinä että suomi on maailman paras maa sen päälle ei tarvita sitä että kun kaikki muut maat tiukentavat perheenyhdistämisehtoja tai muuten turvapaikkapolitiikkaansa niin suomi jättäisi tekemättä samoin eli kysymys kuuluu kun te

turvapaikanhakijaa tapahtuisi nyt vuosi toisensa perään ennen kuin tämä pakolaiskriisi asettuu eli tästä tässä laissa on kyse edustajat niinistö biaudet ja kumppanit siitä että kun muut maat tiukentavat turvapaikkapolitiikkaansa suomi ei voi olla tiukentamatta ellemme altista itseämme sellaiselle tilanteelle että turvapaikanhakijoiden määrät suomessa nousevat sellaisiksi että meillä ei ole mitään todellisia edellytyksiä onnistua näiden ihmisten kotouttamisessa kaikkine niine kielteisine seurauksineen mitä siitä tulee näille ihmisille itselleen ja suomalaiselle yhteiskunnalle näistä kielteisistä seurauksista kotoutumisen epäonnistuessa te olette hyvin tietoisia kun puhutaan siitä että näiden perheiden puuttuminen vaikeuttaa näiden ihmisten kotoutumista silloin te te olette huolissanne kotoutumisen epäonnistumisesta kaikkine seurauksineen mutta kun puhutaan määristä ja siitä että suomalainen yhteiskunta ei pysty kotouttamaan sellaisia määriä mitä viime vuonna nähtiin jos se jatkuisi vuosittain niin silloin te ette ole huolissanne kotoutumisen epäonnistumisesta

tämä ei ole hallituksen tavoite hallituksen tavoite on se että suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä ja suomen realistiset voimavarat kotouttamisen onnistumisessa jotenkin vastaisivat toisiaan ei ole annettavissa edustaja biaudet mitään yksittäisiä lukumääriä eli jotenkin olisivat samalla kartalla

täällä on sanonut teidän mielestänne on näillä perheenyhdistämisasioilla vetovoimamerkitystä jos ymmärsin väärin niin sitten ymmärsin väärin mutta kun kerroitte näitä miten eri euroopan maat tekevät omia ratkaisujaan ja kerroitte että jos olisi yhteinen politiikka jossa olisi samat säännöt niin silloin ei olisi näitä erilaisia perheenyhdistämispolitiikkoja eikä olisi silloin tätä vetovoimatekijää mutta jos ette näe näissä asioissa mitään vetovoimatekijöitä niin haluatte tämän tosiasian kieltää koska minun mielestäni on päivänselvää notorinen asia etten sanoisi yleisesti tiedossa oleva asia että turvapaikanhakijoiden määrät myös

asianomaisten maiden vetovoimatekijöistä joissa yhteiskunta itsessään on yksi tekijä mutta myös turvapaikanhakijoiden asemaan liittyvät asiat ovat yksi tekijä kun tämä esitys on niin häpeällinen ja niin julma ja niin epäinhimillinen ja sitten teiltä loppuvat sanat niin kun nyt sitten vihreät esimerkiksi ruotsissa tekevät tällaista häpeällistä julmaa ja suomeakin epäinhimillisempää politiikkaa koska siellä vielä tiukemmin toissijaisen suojelun saaneiden turvapaikanhakijoiden

jota ruotsin vihreät harjoittavat ei millään tavoin olisi tahraamassa teidän kuitenkin näissä asioissa kirkasta mainettanne ja jos näin sanoisin tämän sanottuani toistan en epäile teidän vilpittömyyttänne ja johdonmukaisuuttanne näissä turvapaikka asioissa puhun siis suomen vihreistä en epäile epäilen kyllä että te ette halua nähdä sellaisia tosiasioita jotka puhuvat näitä teidän hyviä ja kauniita ajatuksianne vastaan edustaja räsäsellekin pitää sanoa että kyllä ruotsin demarihallitus on sitten aivan mielettömillä harhateillä kun siellä kuvitellaan että turvapaikkapolitiikkaa kiristämällä perheenyhdistämistä kiristämällä voitaisiin vaikuttaa ruotsiin tulevien turvapaikanhakijoiden määrään miten he voivatkaan olla näin naurettavan lapsellisia että jotain tällaista kuvittelevat ajatelkaa ruotsin demarit siellä vihreät sentään kuulemma vastustavat tätä oman hallituksensa politiikkaa mutta ilmeisesti demarit eivät vastusta ja kuvittelevat siellä ajatelkaa että vaikuttamalla esimerkiksi perheenyhdistämisen ehtoihin voitaisiin vaikuttaa ruotsiin tulevien turvapaikanhakijoiden määrään edustaja niinistö aivan lopuksi pieni asia sanoitte että ette pidä vasemmistopopulismista kyllä te pidätte te olette suorastaan ihastunut siihen ja harjoitatte sitä menestyksellä jatkuvasti

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz jos teidän arvomaailmanne tavoitteenne ja maailmankuvanne toteutuisi aika moni hädänalainen pakolainen vuosikymmenten ja vuosisatojen saatteessa tässä maailmassa olisi jäänyt ilman turvaa minä olen todella iloinen luvulla ne maat jotka ottivat vastaan silloin niitä jotka olivat hädänalaisia eivät ajatelleet niin että on vetovoimatekijöitä lähes pääsääntöisesti aivan keskeisesti kriisit sodat vainot nälänhädät ja erilaiset sisäisesti järkyttyneet olosuhteet luhistuvissa valtioissa ovat syyt jotka saavat ihmisiä liikkeelle pakolaiset pakenevat hätää ja heille annetaan turvaa sen takia että se on inhimillisesti oikein te puhutte vetovoimatekijöistä niin kuin nämä ihmiset tulisivat turisteina tänne minusta se on epäinhimillinen maailmankuva ja sellaisella maailmankuvalla jos se toteutuisi politiikassa maailman hädänalaisimmilla ei olisi mitään ovea johon heidän koputtaessaan heidät päästettäisiin sisään

olen kuunnellut sekä viime viikolla että tänään edustaja zyskowiczin puheita ja minulle on nyt jäänyt muutamia kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita olen yrittänyt ymmärtää mutta en ole vielä siinä onnistunut kun on ollut puhetta siitä että tämä perheenyhdistämisen tiukentaminen vähentäisi tänne tulevia turvapaikanhakijoita ja tämä on tavoiteltava asia nyt hallituksen mielestä niin jos me tällä lakiesityksellä emme kuitenkaan puutu siihen mitkä ovat ne ehdot milloin kansainvälistä suojelua saa jos tänne on tullut jostain maasta vainoa kokenut ihminen hyvin suurella todennäköisyydellä hänen perheensäkin sitä samaa tilannetta pakenee niin onko se sitten parempi että nämä lapset ja naiset lähetetään tänne vaarallisia reittejä pitkin jos he sitten kuitenkin saisivat sen tänne tullessaan tätä minä en nyt ole tässä ymmärtänyt miksi me haluamme vaikeuttaa niitä reittejä miksi me ehdoin tahdoin haluamme että lapset ja vaarallisille reiteille
arvoisa puhemies niin kuin varmaan aikaisemmin jo totesin jokainen maa varmaan tekee omasta lähtökohdastaan sitä kansallista politiikkaa niin kuin haluaa tehdä ja osittain siihen kansalliseen politiikkaan sitten vaikuttavat ne päätökset mitä muissa maissa on tehty ja tämä varmaan pätee niin ruotsiin kuin myös tässä tapauksessa suomeen mutta edelleen kun tullaan niin kutsuttuihin vetovoimatekijöihin olen sitä mieltä että jos meillä euroopassa noudatettaisiin niitä yhteisiä pelisääntöjä joita me olemme itse yhteisesti sopineet niin eihän tämmöistä tilannetta että ihminen pystyisi kreikasta itävaltaan saksaan tanskaan ruotsiin ja sieltä vielä suomeen matkustamaan turvallisten maiden läpi tapahtuisi vaan hän hakisi turvaa siinä ensimmäisessä maassa johon hän saapuu tähän toivon nyt että hallitus keskittää sen tarmonsa että se pystyy dublin asetusta muuttamaan siten että se todella tarkoittaa sitä että rekisteröidytään siinä ensimmäisessä maassa ja sitten taakanjaon kautta hoidetaan se että

arvoisa puhemies mikäli ymmärsin äsken oikein niin edustaja biaudet esitti huolensa siitä että suomi on hänen mukaansa toiminut riittämättömästi viime syksynä tehdyn vapaaehtoisen taakanjakomekanismin suhteen no nyt italiasta ja kreikasta uudelleenjaettaviksi päätetyistä sadastakuudestakymmenestätuhannesta turvapaikanhakijasta oli kuitenkin toukokuun loppuun mennessä siirretty koko eu alueella vain noin kaksituhatta henkilöä joista kuitenkin lähes kolmesataa henkilöä suomeen eli lähes kuudesosa ja vaikka edustaja biaudet tosiaan arvosteli suomea siitä ettemme ole vastaanottaneet riittävää määrää turvapaikanhakijoita niin olemme suomessa kuitenkin toteuttaneet viime syksynä solmittua sopimusta muihin eu maihin verrattuna mielestäni hyvinkin pedantisti siten kritiikki vapaaehtoisen taakanjakosopimuksen noudattamatta jättämisestä tuleekin kohdistaa suomen sijasta aivan aivan muihin eu maihin arvoisa puhemies muiden eu maiden toiminta tässä vapaaehtoisessa taakanjakomekanismissa ja sen tehdyn sopimuksen noudattamisessa ei missään nimessä myöskään lupaa millään tavalla hyvää edustaja räsäsen mainitseman eu komission suunnitteleman dublin sopimuksen uudistuksen kannalta

arvoisa herra puhemies edustaja joona räsäselle sanon että jos eurooppalainen systeemi geneven pakolaissopimus dublinin sopimus ja muut toimisivat niin ei todellakaan tapahtuisi näin että tulee tällainen määrä ihmisiä jotka eivät hae turvapaikkaa siinä ensimmäisessä eivätkä toisessa eivätkä kolmannessa eivätkä neljännessä eivätkä viidennessä ja niin edelleen maassa vaan päätyvät pohjan perukoille suomeen

tilanne jota äsken kuvasin ja jota edustaja räsänen omassa puheenvuorossaan kuvasi jossa tullaan lukuisten turvallisten maiden läpi ja tavoitteena on jokin tietty maa edustaja ville niinistö ole ihan näiden geneven pakolaissopimuksen dublinin sopimuksen ja muiden sopimusten hengen mukainen kyllä meidän pitää myöntää että tässä nykyisessä euroopan turvapaikkakriisissä on sellaisia ilmiöitä jotka ovat tehneet tämän tilanteen poikkeukselliseksi ja joihin eri maat joutuvat reagoimaan kun yhteistä eurooppalaista politiikkaa tämän tilanteen saamiseksi hallintaan ei ole pystytty löytämään

on kysymys valinnasta valinnasta siitä uskommeko me johonkin tällaiseen hypoteettiseen uhkaan joka on meille hallitsematon ja jossa puhutaan teoreettisista ihmisistä jossain muualla ja siitä että me torjumme heitä täällä tekemällä lainsäädäntöä joka kaventaa ihmisten ihmisoikeuksia suomessa

minä haluan elää oikeusvaltiossa jossa näiden todellisten ihmisten huoli on lainsäädännön ytimessä että kaikilla on tässä maassa hyvä olla ja tämä maa on kaikille houkutteleva maa siinä mielessä että täällä on hyvä tehdä työtä kotoutua elää yrittää ja asua ei ole mitään järkeä yrittää tehdä tästä maasta mahdollisimman kurjaa maata hypoteettisten pelkotilojen takia ja siitä me huomenna äänestämme

arvoisa puhemies vaikka edustaja zyskowicz tässä salissa urhoollisesti puolustaa hallituksen ainakin minun mielestäni julmaa ja epäinhimillistä politiikkaa ja valintoja perheenyhdistämisen osalta niin en kuitenkaan usko että edes hallituspuolueiden rivit ovat ihan näin suorat kuin mitä nämä edustaja zyskowiczin puheenvuorot antavat ymmärtää uskon että niin kokoomuksen ryhmässä kuin keskustan ryhmässä on paljon edustajia jotka ihan oikeasti kipuilevat tällä hetkellä omantuntonsa kanssa siitä mitä he tekevät tässä äänestyksessä ja kehotankin myös edustaja zyskowicziä kuten kaikkia muitakin seuraamaan aika tarkkaan keitä siihen äänestykseen ylipäätänsä osallistuu ketkä jättäytyvät äänestyksestä pois istuuko täällä salissa ihmisiä jotka joko jättävät äänestämättä tai sitten painavat tyhjää uskon että näitäkin

on irvokas näin hän toteaa suoraan suomenmaan haastattelussa tuleva perheministeri eli meillä on hallitus joka ei selkeästi ole yhtenäinen tässä kysymyksessä meillä on hallitus jonka edustajat ovat tästä asiasta erimielisiä vaikka edustaja zyskowicz näyttää että täällä ikään kuin rivit olisivat suorina me tulemme näkemään varmasti äänestyksessä mielenkiintoisia tuloksia tästäkin näkökulmasta toivon

puhemies tässä täytyy jo pahoitella että pidentää hyvää hyvää keskustelua mutta ehkä rohkenen kuitenkin tämän puheenvuoron vielä käyttää oikeastaan olisin halunnut ehkä sanoa edustaja että tässä teidän viimeisessä puheenvuorossanne ei nyt tullut hirveästi sellaisia asioita joista tässä nyt fundamentaalisesti olisimme eri mieltä ja jos nyt muistelemme sitä viime viikon torstain keskustelua niin silloinkin aika konkreettisesti kävin läpi sen että ymmärrän täysin sen että tässäkin tilanteessa tilanteessa suomi joiltain osin tulee tiukentamaan omaa perheenyhdistämiskäytäntöään ja muuta lainsäädäntöään liittyen esimerkiksi turvapaikanhakijoihin mutta sitten se ratkaiseva kysymys on se että kun tiukennetaan niin kuinka paljon ja säilyykö kuitenkin näiden tiukennustenkin jälkeen se inhimillisyys siinä että todella autamme niitä jotka ovat kaikista hädänalaisimpia

silti meillä ulkomaalaislaki ja perheenyhdistämisen käytänteet olisivat tulleet tiukemmiksi kuin nykykäytänteet siis vaikka olisimme näiltä kolmelta osin lieventäneet tätä hallituksen esitystä niin silti meillä olisi tulevaisuudessa tiukempi perheenyhdistämisen lainsäädäntö kuin meillä on nyt että siltä osin ajattelen kuitenkin niin tässä on käyty että voiko suomi olla kokonaan tiukentamatta että ei varmasti ainakaan omasta mielestäni mutta siinä kuinka paljon tiukennetaan täytyy sitten jo aika paljon harkintaa käyttää ja toivon mukaan inhimillisyyttä ja sitä nyt ehkä pikkuisen kyllä hallitukselta puuttuu

arvoisa puhemies oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu ovat ihan keskeisiä oikeuden saatavuuden toteutumiseksi me lakivaliokunnassa käsittelimme tätä hallituksen esitystä hyvinkin pitkään ja ne asiantuntijakuulemiset asiantuntijalausunnot joita tästä esityksestä saatiin olivat kyllä aika kylmääviä ja hyvinkin yksiselitteisiä

kun turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun heikennetään ja näistä päätöksistä valittamista vaikeutetaan niin on täysin selvää että tämä heikentää sotaa ja vainoa pakenevien ihmisten oikeusturvaa tämä on täysin hallituksen tiedossa niin kuin on myös se että tämä äsken käsitelty perheenyhdistämisen tiukentaminen osuu näihin kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin silti yhdellekään lievennysesitykselle joita tähän hallituksen esitykseen tehtiin ei hallituksen riveistä kannatusta saatu ainoastaan siinä asiassa että tämä oikeusapu olisi viety jopa turvapaikanhakijalapsilta kun se todettiin täysin yksiselitteisesti perustuslain vastaiseksi hallitus joutui onneksi edes siinä perääntymään mutta se alkaakin olla sitten aika lailla ainoa hyvä asia tässä esityksessä oikeastaan ainoa peruste mitä esitykselle on hallituksen riveistä annettu on se että tästä syntyy säästöjä mutta asiantuntijakuulemisissa kävi hyvin selväksi että tältäkin perusteelta menee pohja tämä esitys kokonaisuudessaan luo meidän oikeusjärjestelmään hyvin vierasta ja eriarvoistavaa mallia jota ei voi missään nimessä kannattaa ja sen takia arvoisa puhemies esitän näitten esitysten hylkäämistä

arvoisa herra puhemies ihan kaksi huomiota hallituksen esitys kuten myös valiokunnan mietintö lähti siitä että alaikäisellä olisi avustaja hallitus oli tämän ajatuksen ja peruslinjan tehnyt ehdotuksen perusteluissa joissa mainittiin ne erityisen painavat syyt joiden perusteella avustaja pitäisi olla ja alaikäisyys kuten traumatisoituminen ja eräät muut perusteet tällaisina koettiin ja mainittiin se että se ei ollut pykälässä toisin kuin nyt perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella ei tarkoita sitä toisin kuin täällä jo edellisen asian yhteydessä annettiin ymmärtää etteikö hallituskin olisi lähtenyt siitä että alaikäisellä lapsella tulee olla avustaja

tulee valittamaan helsingin hallinto oikeuteen ja noin viiteentuhanteen edelleen korkeimpaan hallinto oikeuteen eli hakemaan sieltä valituslupaa tästä määrästä saa hyvän käsityksen kun ottaa huomioon että normaalisti muita asioita helsingin hallinto oikeudessa on vuosittain ollut noin ja korkeimmassa hallinto oikeudessa noin halusin nämä määrät vain mainita tueksi sille mitä edellisen asian käsittelyn yhteydessä sanoin siitä että pitää myös ottaa huomioon ne voimavarat jotka suomella on

puhemies edelleen tämän lakiesityksen osalta täytyy todeta että tämä tavoitehan on varsin kannatettava ja uskon että kaikki sen täällä salissa jakavat mutta sitten kun mennään näihin yksityiskohtiin niin todella täytyy toteuttavatko nämä esitetyt toimenpiteet nyt tätä tavoitetta siitä että tämä turvapaikkaprosessi ja siihen liittyvät prosessit sujuvoituvat ja niiden kesto lyhenee kun ajatellaan mikä se suurin pullonkaula meidän prosesseissa tällä hetkellä on niin se todella liittyy maahanmuuttoviraston tekemään työhön tässä turvapaikkatutkinnassa ja siihen päätökseen kun arvioidaan että sen käsittely on noin yhdeksän kuukautta ja sen jälkeen jos sitten henkilö tästä päätöksestään valittaa tuomioistuinkäsittely ensin hallinto oikeudessa noin viitisen kuukautta ja sen jälkeen vielä korkeimmassa hallinto oikeudessa neljä kuukautta niin näiltä osin kun katsotaan niin todella syntyy kyllä vahva epäilys siitä että se että me sekä tätä valitusaikaa että sitten avustajan käyttöoikeutta rajaamme ei kyllä tue tämän prosessin sujuvoittamista tämän ovat aika monessa tämän asian käsittelyn yhteydessä myös asiantuntijat vahvistaneet että suuri pelko on että itse asiassa tämän prosessin kesto joka jo nyt on varsin pitkä tulee edelleen pitenemään toivon todella että nyt kun tämäkin varmasti tästä isosta salista huomenna siunauksen saa kiinnitettäisiin myös huomiota sitten tämän lainsäädännön seurantaan miten tämä todella vaikuttaa niissä prosessien ajoissa niin kuin valiokunnat sekä hallintovaliokunta lausuntoa antaessaan että lakivaliokunta ovat puuttuneet siihen että toki täytyy seurata miten nämä muutokset vaikuttavat toivon todella että hallitus sen tekee

kysymyksessä ehkä niin kuin täällä on tänään puhuttu tällainen bluffilaki siinä mielessä että ikään kuin hallitus on antanut tavoitteet joista kuitenkin kaikki asiantuntijat varsinkin tuomarit ja

tuomioistuimet ovat sanoneet että ne eivät tule toteutumaan päinvastoin varsinkin kun ajatellaan että tavoitteena on lyhentää käsittelyaikoja niin he pahoin pelkäävät että tämä tulee johtamaan piteneviin käsittelyaikoihin eikä mitenkään säästöihin

täällä otti esille oli tämä erityisen painavat syyt joka on uusi tässä lainsäädännössä ja varsinkin oikeusoppineet ja myöskin käytännössä asioita ratkaisevat tuomarit kyseenalaistivat tämän erityisen painavan syyn että mitä se tarkoittaa ja eivät osanneet selittää sitä missä tilanteissa se nimenomaan tulisi käytäntöön joten kannatan tämänkin lakiesityksen hylkäämistä siksi että nämä tavoitteet itse asiassa eivät toteudu ja tässä on ennen kaikkea kysymys sellaisesta signaalilaista jolla halutaan jollain näyttää että tiukennetaan meidän pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja itse asiassa murennetaan myöskin meidän oikeusvaltion perustaa sillä että että kehitämme tällaiset kaksi rinnakkaisjärjestelmää eri kansanryhmille arvoisa

puhemies tämänkin lakiesityksen osalta monien muiden lakiesitysten osalta joita täällä olemme käsitelleet ja tulemme käsittelemään tämän ulkomaalaislain osalta aluksi haluan todeta sen että että on hyvin ongelmallista että tämä tulee tällaisina palasina tipoittain niin että tämän kokonaisuuden hahmottaminen mitä tämä ulkomaalaislaki sitten kokonaisuudessaan tulee olemaan on hyvin ongelmallista eli ensinnäkin tähän lainsäätämisprosessiin kritiikkiä tässä välissä aivan kuten edustaja biaudet totesi lakivaliokunnassa käsittelyssä ja asiantuntijalausunnoissa hyvin tulivat ilmi nämä huolet että vaikka tässä on tavoitteena näitä prosesseja ja niiden kestoa lyhentää ja parantaa niin tosiasiallisesti tässä todennäköisesti tulee käymään päinvastoin esimerkiksi tämä valitusaikojen lyhentäminen prosessin alkupäästä kun se lyhennetään kolmestakymmenestä päivästä kahteenkymmeneenyhteen päivään voi tosiasiallisesti pahimmassa tapauksessa pitkittää näitä itse käsittelyprosesseja merkittävästi kun aikaisessa vaiheessa ei sitten saada asioita selvitettyä ihan yhtä lailla oikeusavun rajaaminen voi johtaa siihen että että nämä prosessit pitkittyvät eikä se tästäkään näkökulmasta ole järkevää saati sitten kun mennään oikeudelliseen tarkasteluun ja ihmisoikeustarkasteluun ja ylipäätänsä yhdenvertaisuustarkasteluun jolloin nämä asettuvat aika kummalliseen valoon myös siitä näkökulmasta

nämä monet muutkin ulkomaalaislain lakiesitykset mitä eduskunnalle on tuotu käsittelyyn kertovat minun mielestäni aika surullista tarinaa hallituksen arvo ja aatemaailmasta ja siitä että

paikka elää turvapaikanhakijoille

arvoisa puhemies tuomioistuinlakipaketti on mittava ja tarpeellinen lain sisältö on pääosin hyväksyttävissä mutta tuomarien koulutusjärjestelmän uudistuksen suhteen herää muutamia kysymyksiä liittyen niin koulutusjärjestelmän muutoksen aiheuttamiin myös siihen

koulutusjärjestelmän uudistusta toteutettu tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä tuomariliitto on suhtautunut kriittisesti koulutusjärjestelmään liittyviin lakimuutoksiin ja siksi teen kaksi pöydille jaetun mukaista lausumaehdotusta esitän että eduskunta hyväksyy seuraavat lausumat lausuma yksi eduskunta edellyttää että hallitus pyytää valtiontalouden tarkastusvirastolta tarkistetun laskelman hallituksen esitykseen sisältyvän uudistuksen todellisista kustannuksista lausuma kaksi eduskunta edellyttää että tuomareiden koulutuksesta huolehtiminen siirretään riippumattomalle tuomioistuinvirastolle sen perustamisvaiheessa ja tuomarikoulutuslautakunnan toiminnan jatkoa ja asessorin virkojen tarvetta arvioidaan uudestaan tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä lisäksi eduskunta edellyttää että uudistuksella tulee vahvistaa tuomioistuinten riippumattomuutta ja lisätä vakinaisessa virassa toimivien tuomareiden osuutta tuomarikunnassa

arvoisa puhemies aluksi kannatan edustaja biaudetn tekemää hylkäysesitystä tässä kohtaa vaikka vaikka tätä toki kannatankin ja tätä asiaa ollaan lakivaliokunnassa käsitelty on pakko kyllä todeta tämän lain osalta toisin kuin edellisten lakien osalta että kokonaisuudessaan tuomioistuinlain uudistamiselle on tarvetta ja tämä on lakivaliokunnassa kyllä hyvin tullut esiin kaikissa keskusteluissa mutta sitten tähän liittyy näitä tiettyjä ongelmakohtia ja katsomme näin että olisi ollut järkevää että esimerkiksi tämä tuomarikoulutusjärjestelmä oltaisiin siirretty siihen kohtaan kun tuomioistuinvirasto toivottavasti

siirtää eli näiltä osin on kritiikkiä mutta kokonaisuudessaan on hyvä että tämä esitys on tänne eduskuntaan tuotu tätä on koko kevät käsitelty tässä on ollut valtavasti työtä koko valiokunnalle

puhemies edustaja marin vei sanani suusta elikkä minäkin myös kannatan edustaja biaudetn tekemää hylkäysesitystä tämän kyseisen lakiehdotuksen osalta

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

sopimusta kabotaasikuljetuksista ei saa tehdä keskeinen ero suomen määritelmien ja eu säännösten välillä on se kuinka kuljetetut kuormat lasketaan suomessa erilliseksi kuljetukseksi lasketaan myös se kun osa kuormasta puretaan matkan varrella eu ei erottele tällaisia osakuormia vaan kuljetus lasketaan yhdeksi kuormaksi vaikka sitä vietäisiin eri paikkoihin lainmuutoksen jälkeen yhden kabotaasikuljetuksen aikana voisi tehdä useampia kuormanpurkuja eri paikkoihin myös kabotaasin väliaikaisuuden määritelmä poistuisi

tehdä suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista ja yrittäjistä työttömiä alan heikentäminen tulee kasvattamaan valtion työttömyysmenoja ja pienentämään verotuloja sellainen politiikka joka perustuu pienyrittäjien ja halpuuttamiseen ei ole kestävällä pohjalla se ei saa aikaan kasvua ja työllisyyttä ihminen jolla ei ole varmuutta palkastaan ei rakenna taloa ei käytä rahaa yrityksiltä ostettaviin palveluihin ei osta ja kuluta tällöin eivät pyörät pyöri vaan ne pysähtyvät niin kuin nyt on suomessa osittain käynyt arvoisa puhemies viime hallituskaudella ulkoministeri tuomioja seisoi vankasti liikenneministerin rinnalla puolustaen suomalaisia pk kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia nyt ulkoministeri soinin linjaus avaa kuljetusmarkkinoita ulkomaisille rekoille on yleisesti tiedossa että halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset toimivat vastoin suomen työlainsäädäntöä ja tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin

suomen kesken toimi viime kaudella miksei enää ulkoministeri soinin aikaan arvoisa puhemies mielestäni suomen ei missään nimessä pidä heittäytyä selälleen ja jättää peliä kesken pelottelu sakoilla ja vahingonkorvauksilla on turhaa sillä niistä ei ole käytännössä riskiä ihmettelenkin tällaista lepsuilua että ministeri soini antaa suomen pelata itsensä ulos vapaaehtoisesti nyt olisi pitänyt olla sinnikäs ja katsoa kortit eun kanssa loppuun saakka käytännössä suomella ei ole riskiä taannehtivista sakoista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta siinäkään tapauksessa että suomen säännöksistä löydettäisiin oikeudessa eu asetuksen vastaisuutta

lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin niin tiukka soveltaminen kuin mahdollista puhemies me sosialidemokraatit jätimme valiokuntakäsittelyssä yhdessä vasemmistoliiton kanssa vastalauseen ja esitän tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

miljardin euron liikevaihto josta lähes puolet tulee verotuottoina valtiolle ala työllistää satatuhatta työntekijää kyseessä on siis hyvin merkittävä toimiala suomalaisessa yhteiskunnassa ja viimeksi aamulla rekkaprotestin mielenilmaisussa eduskuntatalon edessä kuulimme että kansallisesta lainsäädännöstä luopuminen uhkaa jopa satoja kuljetusyrittäjiä sekä jopa tuhansia työntekijöitä tällä hetkellä suomessa on kabotaasi rajoitettu enintään kymmeneen kuljetukseen kolmen kuukauden aikana samalla autolla lisäksi jokainen kuormanpurku ja osapurku lasketaan erilliseksi kuljetukseksi nämä kansalliset säännökset hallitus on nyt valmis purkamaan hallituspuolueista on kuulunut että he tekevät tämän kaiken kuljetusalan kilpailukyvyn heikentämisen harmaan talouden lisääntymisen ja liikenneturvallisuuden heikentämisen eun tahdon vuoksi kuten edustaja taavitsainen jo totesi ja haluan vielä sen toistaa käytännössä suomella ei ole riskiä taannehtivista sakoista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaan vahingonkorvausvastuu tulee kyseeseen vasta kolmen edellytyksen täyttyessä joista ensimmäinen on rikotun oikeusnormin tarkoituksena on antaa oikeuksia yksityisille toisena rikkominen on riittävän ilmeistä ja kolmantena yksityiselle aiheutunut vahinko on välittömässä syy yhteydessä rikkomiseen

täysin eun tahdon mukaiseksi kuljetusala on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa koko euroopassa juurikin epäterveiden työehtojen pelisääntöjen noudattamattomuuden ja halpatyövoiman käytön johdosta tästäkin syystä kortit olisi pitänyt katsoa loppuun niin kuin tanska tekee lisäksi me tiedämme että tieliikennepaketti on komissiossa valmistelussa ja sen kautta tulee suuntaviivoja ja uudistuksia myös tähän käsittelyssä olevaan asiaan arvoisa puhemies haluan pöytäkirjoihin kaksi seuraavaa merkintää kun käsittelimme tätä hallituksen esitystä ensimmäisessä käsittelyssä edustajakollega pakkanen totesi sdpn ja vasemmiston yhteisessä vastalauseessa on väärää tietoa harmaan talouden resursseista asia on erikseen tarkistettu ja vastalauseessa mainittu sitaatti on valitettavasti faktaa eli vuoden kaksituhattakuusitoista alusta harmaan talouden torjuntaan tarkoitettu erityismääräraha poistettiin hallituksen toimesta

tämä luku käy ilmi poliisihallituksen hallintovaliokunnalle laatimasta selvityksestä hallituksen julkisen talouden esityksessä määritellyn määrärahatason vaikutuksista poliisien määrään niin että totta oli tuokin luku arvoisa herra puhemies mitä tulee alussa mainittuun monisävyiseen käsittelyyn en malta olla mainitsematta kahta puheenvuoroa niiden monien ja monien ja lukuisten joukosta joissa käsittelyssä olevaa asiaa on käsitelty liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jalonen totesi suomen uutisissa kymmenes helmikuuta kabotaasiesitys on nyt liikenne ja viestintävaliokunnassa se käsitellään perusteellisesti koko eduskunnan voimin pitää löytää paras mahdollinen ratkaisu suomelle ja suomalaisille kuljetusyrityksille toinen sitaatti liikenne ja viestintävaliokunnan jäsen kopralta pahimmillaan tämä voi johtaa siihen että suomalaiset yritykset kilpaillaan ulos markkinoilta kabotaasin sallimisessa ei olisi pitänyt antaa näin helposti periksi arvoisa puhemies kannatan edustaja taavitsaista että tämä hallituksen lakiesitys hylätään

arvoisa puhemies haluan vielä siitä asiasta sanoa että tässä kabotaasikeskustelussa on hyvin monessa puheenvuorossa viitattu siihen että tästä kabotaasista kertovat tilastot osoittaisivat sen että tämä olisi hyvin pientä täällä suomessa mielestäni on kuitenkin tärkeää tuoda esille se että nämä tilastot eivät ole kovin luotettavia on myöskin hyvin tärkeää huomata se että kun tätä kabotaasiajoa on nyt tilastoitu tällä suomen tiukalla kansallisella lainsäädännöllä niin totta kai se on vähäisempää koska sitähän me olemme toivoneet että se ei olisi niin yleistä tällä tilastolla ei voi perustella sitä että me voisimme tätä lakia nyt muuttaa koska se ei olisi niin yleistä koska veikkaan että se tulee hyvinkin paljon yleistymään tämän lakimuutoksen jälkeen

puhemies haluan todeta tähän loppuun sen että nyt ei ole meneillään taistelu äänestäjien sieluista vaan taistelu suomalaisista työpaikoista ja verotuloista ja nyt tässä hallituksen päätöksessä punnitaan veret ketkä niitä ovat valmiita valmiita tosipaikan tullen puolustamaan

puhemies pidän erittäin tärkeänä että parannamme kansalaisten yhdenvertaista mahdollisuutta päästä osalliseksi tietoyhteiskuntaan verkkopalvelut ja sähköinen asiointi eri viranomaisten kanssa ovat niin arkipäivää että voidaan puhua jo aivan peruspalveluista palvelun tulisi olla samanlainen maksuton perusoikeus kuin on kela kortti joka lähetetään kaikille kansalaisille sähköisen tunnistautumisen välineet suomessa ovat valitettavasti liian pankkiriippuvaisia valiokunta kantoi huolta siitä että pankeilla on käytännössä monopoliasemaan rinnastettava asema sähköisten tunnisteiden osalta palvelun kalleuden tai muun syyn vuoksi ulkopuolelle jää satojatuhansia suomalaisia he ovat ulosottovelallisia jotka eivät saa pankkitunnuksia tai pienituloisia eläkeläisiä tai työttömiä on myös muita henkilöryhmiä joiden osalta sähköiset tunnistusvälineet muodostuvat ongelmaksi on esimerkiksi henkilöitä jotka eivät alaikäisyyden sairauden tai muun rajoitteen vuoksi voi itse asioida sähköisesti eikä toisella henkilöllä ole oikeutta asioida henkilön puolesta omaishoitajilla on usein vastaavia ongelmia hoitaessaan omaisensa asioita kuten valiokunta mietinnössään toteaa pidänkin arvoisa puhemies aivan välttämättömänä että hallitus selvittää kuinka sähköisten tunnistusvälineiden saatavuus ja käyttäminen turvataan näille henkilöryhmille

sivistysvaliokunnan mietinnössä liittyen hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta todetaan muun muassa seuraavaa lakiesityksen mahdollistamalla yhteistyöllä parannetaan resurssien tehokasta hyödyntämistä esimerkiksi päällekkäisyyksiä välttäen sekä lisäarvon tuottamista opiskelijalle nykyistä laajemmalla kieltenopetustarjonnalla esityksen toteutuminen vahvistaisi muun muassa harvinaisten kielten opiskelumahdollisuuksien lisäämisen ilman että muusta opetuksesta ja sen laadusta tarvitsisi tinkiä arvoisa puhemies yliopistojen korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö onkin monessa suhteessa erittäin kannatettava suuntaus erittäin hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä on tampereella kaavailtu tampere kolme uudistus jossa madalletaan oppilaitosten välisiä opetuksellisia ja hallinnollisia raja aitoja ei pelkästään kieltenopiskelun saralla vaan muutoinkin se paitsi tuonee jatkossa säästöjä myös parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia teorian ja käytännön yhdistelyyn opinnoissa nykyistä paremmin erityisen merkittävää tämä on uusien innovaatioiden synnyn kannalta jota meidän vientiteollisuutemme ja muutkin yritykset ehdottomasti tarvitsevat arvoisa puhemies hallitusohjelmaan on myös kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta kieltenopiskelun valinnanvapaus toisi laajentuessaan yhä useampia kansainvälisten kielten osaajia työelämään sekä tarjoaisi erinomaisia jatko opinto ja työmahdollisuuksia koti ja ulkomailla se myös kohentaisi opiskelumotivaatiota merkittävästi monen opiskelijan osalta arvoisa puhemies hallituksen tuleekin tehdä voitavansa sen suhteen että kielikokeilu tuottaa mahdollisimman laaja alaisen monipuolisen ja kattavan kuvan koululaisten ja opiskelijoiden kieltenopiskelutarpeista koko maan alueella

puheenjohtaja nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on varsin kannatettava vaikka pidänkin tärkeänä erittelyä ammattikorkeakouluihin ja ja yliopistoihin ja duaalimallin säilymistä niin on paljon sellaisia tukipalveluja joita voidaan hyvin yhdistää esimerkiksi kielipalvelut ovat esimerkki siitä että samoilla paikkakunnilla toimivat korkeakouluyksiköt voivat varsin hyvin käyttää yhteisiä resursseja ja kuten esityksessä todetaan tämä parantaa myös opiskelijoiden mahdollisuuksia kieltenopiskeluun varsinkin harvinaisempien kielten osalta

tässä esityksessä yhdistetään nykyinen opetushallitus ja kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus eli cimo yhteiseksi virastoksi esitys on varmasti ihan ihan perusteltu ja voidaan ajatella että tästä löytyy kyllä synergiaetuja kuitenkin on tärkeää huolehtia siitä että tässä uudessa virastossa erityisesti cimon vahva osaaminen tulee hyödynnetyksi hyvin sillä cimo on merkittävä meidän

ja osittain tutkimukseenkin liittyvä kansainvälinen toimija joka on hyvin tunnettu maailmalla itse asiassa cimon piirissä on heillä itsellään herännyt huoli siitä miten heidän näkemyksensä kuuluu tämän uuden yhdistetyn viraston sisällä ja sitten on ihan sellainenkin inhimillinen huoli mikä usein näitä virastoja yhdistettäessä

parempi ja helposti tunnistettavampi nimi kuin opetushallituksen mahdollinen englanninkielinen käännös

arvoisa herra puhemies nyt hyväksyttävä tupakkalaki on askel eteenpäin kohti savutonta suomea varsinkin parveketupakoinnin rajoittamisessa otetaan reipas askel eteenpäin suomi on ollut edelläkävijä ja etulinjassa tupakkapolitiikassa ja on tärkeätä että jatkamme uudistuksia tällä saralla ja pyrimme jatkossakin pysymään maailman kärkijoukossa haluankin tässä antaa lyhyen listan sosiaali ja terveysministe riölle mitä uudistuksia pitäisi ryhtyä seuraavaksi ainakin valmistelemaan ensinnäkin nyt tuleva parveketupakoinnin rajoittamissäädös on hyvin byrokraattinen kun yhtiökokous taloyhtiössä on päättänyt tätä hakea kunnan on se määrättävä jos savu voi kulkeutua toiselle parvekkeelle tai asuntoon tämä kunnan rooli tässä on aivan turha odotan esitystä että taloyhtiö päättää siitä tupakoidaanko sen parvekkeilla vai ei ei toiseksi edistyneimmissä maissa on otettu käyttöön brändittömiä savukeaskeja ja tätä odotan myös suomessa kun tiedämme että juuri nuoret aloittavat tupakoinnin uskon että brändeillä on houkuttavuudessa oma merkityksensä ja kun siirryttäisiin täysin merkittömiin eli eli brändittömiin askeihin askeihin niin päästäisiin eteenpäin kolmanneksi odotan että uusia tupakkavapaita vyöhykkeitä säädettäisiin meidän tupakoimattomien iloksi kaiken kaikkiaan totean että yleensä kun on otettu edistysaskeleita vaikkapa kielletty tupakointi työpaikoilla tai ravintoloissa tai muualla niin aina näitä on arvosteltu ja kauhisteltu seurauksia ja jälkeenpäin on melkein yksituumaisesti todettu että nämä ovat olleet järkeviä uudistuksia

puheenjohtaja tässä lakiesityksessä ehdotetaan järjestyslain väliaikaista muutosta niin että turvallisuuspalveluita voidaan käyttää vastaanottokeskuksissa sinänsä varmasti on ihan hyvä hyvä miettiä mihin poliisin resursseja käytetään koska tiedämme että vastaanottokeskuksissa on aika usein ollut ollut tarvetta kutsua poliisia paikalle ja voi olla että olisi myös kevyempiä keinoja varsinkin kun kuulimme tässä juuri äsken sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä miten tiukilla poliisin määrärahat ja ja toiminta tällä hetkellä ovat kuitenkin tässä nyt kun ajatellaan että ollaan ehdottamassa tämmöistä julkisen vallan käytön siirtämistä yksityiselle taholle on syytä kiinnittää huomiota huomiota siihen ja miettiä tarkkaan niitä ehtoja tiedetään että jos mietitään tällaisia turvallisuuspalveluita verrattuna poliisin koulutukseen niin puhutaan aivan eritasoisesta koulutuksesta niin pituudeltaan kuin sisällöltäänkin ja varsinkin tässä tapauksessa jos ajatellaan että käytetään vastaanottokeskuksissa näitä yksityisiä turvallisuuspalveluita olisi syytä miettiä voitaisiinko tähän koulutukseen sisällyttää jonkunlaisia monikulttuurisuusopintoja erilaisen kulttuurin kohtaamista myös sitä miten kohdataan ihmisiä joiden kielitaito on heikko tai joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä nämä ovat varmaan semmoisia asioita mitä tässä lain jatkokäsittelyssä on syytä pitää mielessä

puheenjohtaja tämä lainauskorvausten laajentaminen koskemaan yleisten kirjastojen lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoja on varsin kannatettava ja itse asiassa esitys jota on jo pitkään eduskunnassa

noin seitsemänkymmentä miljoonaa kirjaa ja neljä miljoonaa äänitettä korkeakoulujen kirjastoissa jotka nyt tulisivat tähän lainauskorvauksen piiriin tehdään kuusitoista miljoonaa lainaa vuosittain näistä korkeakoulujen kirjastoista lainataan lainataan erityisesti tietokirjoja jolloin tietokirjailijoiden asema tämän lakiesityksen myötä parantuisi kun he pääsisivät entistä paremmin lainauskorvausten

samaa summaa tulee jakamaan suurempi määrä kirjailijoita se tietysti tarkoittaa sitä että että sitten summat lainausta kohti ja kirjailijaa kohti pienevät ja ja se on tässä huolestuttavaa onkin välttämätöntä että että lainauskorvauksien määriä lisättäisiin ja jo nykyisen lain kohdallahan on ollut toiveita että pystyisimme nostamaan näitä lainauskorvauksia pohjoismaiselle tasolle ja nyt kun me laajennamme tätä kirjastojoukkoa joka on mukana niin entistä tärkeämmäksi tulee tämä lainauskorvausten määrän

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kaksi käsittely keskeytettiin perjantaina seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

herra puhemies todellakin

tätä mietintöä käsiteltiin lyhyesti viime viikolla ehkä tämä olisi ansainnut paremman ajankohdan käsittelylle mutta näin nyt tällä kertaa eduskunta viime vuonna edellytti että hallituksen kertomusta kehitetään siten että se paremmin kertoisi ettei se vain kuvailisi erilaisia toimintoja vaan siitä paremmin selviäisi erilaisten politiikkojen toiminnan vaikuttavuus nyt varsinkin kun meillä on hallituksen strateginen ohjelma ja kärkihankkeet olisi luontevaa että kertomusta nimenomaan tähän suuntaan edelleen kehitetään siinä on tapahtunut edistystä mutta mielestäni ei ei läheskään riittävästi siinä otettu moneen asiaan kantaa nostan vain yhden esille tuossa savonlinnan opettajakorkeakoulun yhteydessä nousi esille myöskin seutukuntien rooli siinä että monet toimet saattavat vaikuttaa myöskin toimintojen lakkauttaminen saattaa vaikuttaa seutukaupunkeihin niiden kehitysmahdollisuuksiin toisaalta ne ovat muutenkin haasteessa kun väki pakkautuu pääkaupunkiseudulle lisääntyvästi myöskin sitä että erityisesti seurattaisiin seutukaupunkien kehitystä ja siitä voitaisiin eduskunnalle raportoida tärkeänä linjauksena muiden tärkeiden linjausten ohella

kokoontui ja nyt tällä kertaa kello yksi yöllä on ehkä kohtuutonta odottaa että täällä enää kenelläkään kovin suuria puhehaluja olisi niin että tätä kertomusta olisi jäänyt päivystämään itse olen tarkastusvaliokunnan jäsen ja ja sen takia muutama sana tästä

ja olemme pystyneet siellä hyvin unohtamaan päivänpolitiikan hallitus oppositio asetelman keskittymään näihin yhteisiin asioihin ja miettimään ja tarkastelemaan sitä miten hyvin eduskunta on toteuttanut niitä päätöksiä mitä se on itse itse itselleen linjannut ja päättänyt tässä tarkastuskertomuksessa niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja ala nissilä tuossa totesi nousi esille tämä seutukaupunkien asema joka tuli oikeastaan esille siitä kun me tutkailimme sitä miten savonlinnan opettajakoulutus on käyttänyt ne ylimääräiset lisärahat mitä sinne edellinen hallitus oli antanut sen koulutuksen säilymiseksi säilymiseksi paikkakunnalla on totta että meillä on paljon nyt tapahtunut semmoista keskittämispolitiikkaa ja erilaisten toimiverkostojen harventamista jossa on usein siitä samasta kaupungista yleensä seutukaupungista lopetettu ja lakkautettu jokin osio ja oikeastaan kukaan ei ole koordinoidusti katsonut osuuko se aina sinne samaan kaupunkiin mutta aika usein se on osunut ja sen takia tarkastusvaliokunta piti tärkeänä että nämä seutukaupungit ja niiden elinvoiman kehittäminen ja mahdollisuudet otettaisiin tarkempaan

kolmaskymmenesensimmäinen asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kolme

arvoisa herra puheenjohtaja

mietintö käsittelee siis eduskunnan tilintarkastusta ja on todettu että eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta kirjanpidosta ja hallinnosta laatima tilintarkastuskertomus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti edelleen tässä on todettu nämä eduskunnan määrärahat budjetti kokonaisuudessaan ja myöskin rakennusmäärärahat tietenkin eduskunnankin toiminnassa on se itse toiminta kaikkein tärkein asia toiminnan kulut olivat vuonna kaksituhattaviisitoista yhteensä seitsemän miljoonaa tarkastusvaliokunta otti lähinnä kaksi kantaa pidimme tärkeänä että parlamentaariseen toimintaan ja sen vaatimiin resursseihin kiinnitetään riittävää huomiota ja jo käyttöön otetut resurssit pystytään käyttämään tuloksellisesti siis vaikuttavasti valiokunta nosti tässä mielessä esille valiokuntien matkamäärärahat selvityksen mukaan vuonna kaksituhattaviisitoista jäi matkamäärärahoista käyttämättä satakahdeksankymmentäkuusituhatta prosenttia edellisinä vuosina myöskin matkamäärärahasta jäi käyttämättä kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentä prosenttia vaihdellen eri vuosina nykyään eduskunnassa noudatetaan menettelytapaa jonka mukaan kullekin valiokunnalle annetaan vuosittain käyttösuunnitelmassa kiinteä enimmäissumma matkojen toteuttamiseksi riippuen siitä minkälainen matka on sinä vuonna tarkoituksena toteuttaa tavallista riittää vain osalle valiokunnan jäsenistä

ja tietenkin hyödyt kohdistuvat sitten lähinnä näille edustajille katsomme että tällainen menettely ei ole tasapuolista edustajien työn kannalta esimerkkinä voisin todeta että kun eduskunnan työ koko ajan kansainvälistyy niin valiokunnan jäseniltä voi jäädä puuttumaan oleellista tietoa esimerkiksi siitä miten jossain maassa on onnistuttu tekemään päätöksiä talouden tervehdyttämisessä tämä tieto jää niiltä konkreettisesti saamatta jotka eivät osallistu matkoihin valiokunta ei pidä tätä vallitsevaa tilaa tyydyttävänä ja valiokunnan ulkomaanmatkojen budjetointimenettely on syytä ottaa tarkastelun kohteeksi edellisenä vuonna tarkastusvaliokunta mietinnössään kiinnitti huomiota kansanedustajien avustajajärjestelmän toimivuuteen ja piti perusteltuna että avustajajärjestelmän toimivuudesta tehdään arviointi edelleenkin valiokunta pitää tarpeellisena tällaisen arvioinnin tekemistä ja katsoo että arviointiin tulee sisällyttää myös avustajien palkkausjärjestelmän kehittämistarpeet kokonaisuutena todetaan että täällä eduskunnassa on noudatettu hyvää hyvää hallintoa ja ja tämän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomat